päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies eduskunnan syksy on ilmeisesti yllättänyt ministerit koska ministeriaitiossa on aika aika monta tyhjää paikkaa asiallisesti kysymykseni kuuluisi ministeri rehnille mutta kun hän ei ole nyt paikalla ja tiedän että myös pääministeri on hyvin aktiivisesti seurannut energia asioita ja kun tämä aihe liittyy myös hänen omaan kotialueeseensa niin esitän kysymyksen hänelle tällä viikolla a studio kertoi fennovoiman ydinvoimahankkeesta ja siihen liittyvistä säteilyturvakeskuksen havainnoimista turvallisuusepäselvyyksistä yhtiön työntekijät ovat kertoneet painostuksesta ja turvallisuusasioiden sivuuttamisesta ydinvoimalan rakennushankkeessa

arvoisa puhemies se on totta että meitä on täällä nyt vain puolet hallituksesta paikalla tämä on yhteensattumien summa paljon ministereitä on ulkomaanmatkoilla on muun muassa ecofinin kokouksia pohjoismaiden ministeritapaamisia ja niin edespäin osa meistä on kuninkaan valtiovierailulla mukana mitä tulee tähän fennovoiman hankkeeseen tosiaan vastuuministeri ei ole nyt paikalla mutta voin jotakin tähän tähän sanoa kaikki mitkä koskettavat ydinturvallisuutta ja hallitus suhtautuu niihin vakavasti ja tekee tietenkin kaikkensa näitten asioiden kuntoon saamiseksi meillä on säteilyturvakeskuksella näiden asioiden lupa asiat ja ja he tarkastavat tämän tiedän että heidän asiantuntemuksensa on erinomaista ja myöskin maailmalla tunnustettua elinkeinoministeri rehn tapaa huomenna säteilyturvakeskuksen johtajan säännöllisessä tapaamisessa ja tiedän että myöskin tämä kyseinen asia on asialistalla
pyydän niitä

arvoisa puhemies ydinvoima itsessään on ollut myös suomessa kansalaisten mielipiteitä jakava ja ristiriitoja herättävä asia erityisesti nämä turvallisuuskysymykset sen takia on välttämätöntä että tämä asia selvitetään sosialidemokraatit ovat aina lähteneet siitä että ydinvoima asioissa turvallisuuden täytyy olla kaiken edellä

puhemies on juuri näin kuin kysyjä esittää ydinvoimassa turvallisuus menee kaiken kaiken edelle se on selvä asia työ ja elinkeinoministeriö kiinnitti huomiota jo viime kesänä kaksituhattaviisitoista fennovoimaan liittyviin turvallisuuskysymyksiin ja nosti ne viime kesänä esille hyvää turvallisuuskulttuuria täytyy noudattaa se on selvä asia ja kuten hyvin tiedämme tämä ydinvoimalaan liittyvä lupaprosessi on monivaiheinen ja ja sitten viime vaiheessa vuonna kaksituhattakahdeksantoista säteilyturvakeskuksen lausunnon perusteella päätetään lopullisesta luvasta se on selvää että jos tuo lausunto ei ole myönteinen niin lupaa ei tule

arvoisa puhemies on erittäin hyvä että elinkeinoministeri rehn keskustelee fennovoiman kanssa tästä tärkeästä asiasta ja pyhäjoelle rakennettavan fennovoiman ydinvoimalan näkökulmasta ovat nämä turvallisuusasiat tosi tärkeitä toivonkin että

keskittyy nyt siihen ei enää siihen rakennetaanko se vai ei koska siitähän eduskunta on tehnyt päätöksiä ja mehän emme voi täällä poliitikkoina mitään tuuliviiripolitiikkaa harrastaa tässä mielessä tämän lähtökohdan pitää olla hyvä sinänsä on tärkeätä että säteilyturvakeskuksen tekemä turvallisuusselvitys tehdään huolella ja säteilyturvakeskus on erittäin uskottava maailmalla arvostusta saava instituutio joka pystyy sen hyvin tekemään sille työlle pitää antaa rauha sen takia että se lupa olisi mahdollista sitten kaksituhattakahdeksantoista mutta tässä tarvitaan nyt näitä toimenpiteitä että varmistetaan

eli tämän lupaprosessin tehtävänä on varmistaa se että että turvallisuuskysymykset ovat varmasti kunnossa vuonna kaksituhattakahdeksantoista eduskunta on tehnyt periaatepäätöksen tuosta ja nyt tämän prosessin aikana sitten turvallisuuskysymyksiin ynnä moniin moniin muihin kysymyksiin saadaan vastaukset säteilyturvakeskuksen niin kuin edustaja ihalainenkin totesi

tunnustetaan maailmalla ja luotan täysin siihen mikä heidän arvionsa sitten aikanaan tulee olemaan ja sen mukaisesti voidaan toimia ja edetä

arvoisa rouva puhemies on äärimmäisen hyvä että pääministeri suhtautuu tähän esitettyyn kysymykseen tällä vakavuudella ja on todella hienoa kuulla se että tekin koette että mikäli tuo turvallisuusarvio on pielessä niin silloin tällaista rakentamislupaa ei voida kerta kaikkiaan myöntää tässä ylen tekemässä jutussa jossa on siis siteerattu tätä stukin tekemää selvitystä todetaan muun muassa että aikataulupaineet näyttävät vaikuttavan yhtiön johdon toimintaan enemmän kuin turvallisuusnäkökohdat nyt herää kysymys siitä millä aikataululla sitten pystytään tätä rakentamislupaa harkitsemaan ja itse asiassa kysyisin teiltä pääministeri onko nyt niin että jos nämä yhtiöiden toiminnat tällä tavalla löperöiksi muuttuvat niin pitäisikö koko rakentamislupakin tuoda itse asiassa eduskunnan käsittelyyn ja muuttaa tältä osin lainsäädäntöä koska kyllä tämä juttu nyt antaa erikoisen kuvan tästä fennovoiman johdon toiminnasta

arvoisa rouva puhemies säteilyturvakeskuksen tarkastuksissa monesti on yritysten toiminnassa puutteita ja yrityksellä on aina tietty aika sitten korjata nämä puutteet tämä prosessi voi vaikuttaa myöskin myöskin aikatauluun se on selvä asia mutta kaiken kaiken tämän tarkoituksena on on se että turvallisuusasiat ovat kunnossa silloin lopullinen päätös rakennusluvasta tehdään sitten vuonna kaksituhattakahdeksantoista en lähtisi nyt ennakoimaan sitä miten tämä tämä aika riittää minulla niin kuin olen moneen kertaan tältä paikalta nyt todennut on täysi luottamus siihen että säteilyturvakeskuksen asiantuntemus riittää siihen että että asiat saadaan kuntoon ja ja ne myöskin vaaditaan kaikilta alueella toimivilta toimijoilta

fennovoima on valinnut reaktoritoimittajaksi rosatomin jonka reaktorityömailta muualtakin maailmasta kuuluu hälyttäviä tietoja sekä turvallisuuspuutteista että teknisistä puutteista esimerkiksi venäjältä ja turkista nyt näitä vastaavanlaisia uutisia on sitten saatu jo fennovoimastakin eduskunta myöntäessään sen periaateluvan asetti tiettyjä ehtoja joista kaksi aikataulurajaa on mennyt umpeen kotimaisen omistuksen ehto ja korkea aktiivisen jätteen loppusijoituksen suunnitelman ehto molemmissa tapauksissa on katsottu läpi sormien fennovoimalle annettiin käytännössä lisäaikaa kun se temppuili tällä kroatialaisella näennäisomistajalla ja tänä vuonna kun tuli umpeen määräaika johon mennessä jätteen loppusijoitusohjelma pitäisi olla sitäkin tosiasiassa katsottiin läpi sormien pääministeri sipilä milloin tämä läpi sormien katsominen fennovoiman kohdalla päättyy

arvoisa puhemies silloin kun mennään prosessin yksityiskohtiin niin ehkä olisi kohtuullista että vastuuministeri on on vastaamassa näihin näihin kysymyksiin se on selvä asia että kaikkia niitä eduskunnassa päätettyjä ehtoja kunnioitetaan ja yhtiöltä on pyydetty lisäselvityksiä ja kun lisäselvitykset on saatu niin sitten työ ja

on niiden pohjalta tehnyt aina päätökset ajallaan arvoisa
arvoisa puhemies kyllä silloin kun ydinvoimaa rakennetaan tietysti turvallisuuden pitää olla se ykkösjuttu minulla ja uskon että koko tässä salissa on vahva luottamus säteilyturvakeskuksen osaamiseen nyt sitten tullaan näihin aikatauluihin tässä nyt edustaja hassikin aiemmassa puheenvuorossaan viittasi viittasi näihin aikatauluihin tiukasti aikatauluista kiinni pitäminen itse asiassa voi aiheuttaa juuri yhtiössä sitä että tulee niitä aikataulupaineita silloin kun säteilyturvakeskus vaatii lisäselvityksiä tai lisää turvallisuuteen liittyviä asioita joku aikataulu voi silloin venyä mutta lopputulos on kuitenkin hyvä parempi turvallisuus kysynkin pääministeriltä onko tämä kaksituhattakahdeksantoista ehdoton takaraja vai onko minkälaista mahdollisuutta tästä takarajasta liukua mikäli tulee näitä tämäntyyppisiä asioita joissa säteilyturvakeskus olevan tarpeellista
arvoisa puhemies niin kuin tässä on moneen kertaan todettu turvallisuudesta ei tingitä ehkä minullekin oli tuolla vienninedistämismatkoilla yllätys se kuinka korkealle säteilyturvakeskuksen osaamista maailmalla myöskin arvostetaan arvostetaan se on myöskin meille vientituote että että pystymme valvomaan ydinturvallisuutta maailmalla kunnioitetulla tavalla minä olen sataprosenttisen varma siitä että tämän prosessin aikana valvonta on paikallaan sillä tavalla että tällaisia huolia ja murheita meillä ei ole sitten kun lopullista päätöstä tehdään

arvoisa puhemies uskon että suomalaisten enemmistö yhtyy tässä vihreiden näkemykseen että fennovoimalle ja rosatomille periaateluvan myöntäminen oli vakava virhe ja se enemmistö eduskunnassa joka muodostui kokoomuksen keskustan sdpn ja perussuomalaisten

minä luotan kyllä voimakkaasti säteilyturvakeskukseen mutta jos hallitus omilla toimillaan aina itse osallistuu päätöksenteon viivästyttämiseen ja antaa lisäaikaa niin silloin herää kysymys onko hallitus tosissaan pääministeri te olette sanonut että tässä hankkeessa ei ole mitään poliittista mutta siltikin viime vuoden kesällä ministeri rehn keskusteli tästä hankkeesta venäläisten kanssa miten tämä voi olla ei poliittinen hanke teidän

arvoisa puhemies tämä toimittajavalinta on yhtiön oma päätös sen mukaisesti sitten täällä ollaan käsitelty sitä lupaprosessia ja se ei todellakaan ole meille millään tavalla poliittinen päätös ei ei vähimmässäkään määrin se on yhtiön oma valinta ja sen mukaisesti sitten tuota hanketta arvioidaan ja niin kuin tässä on nyt jo kymmeniä kertoja todettu turvallisuudesta piiruakaan tinkimättä siitä hallitus ei tule antamaan periksi kun kun lopullista päätöstä sitten arvioidaan

kysymys edustaja andersson arvoisa
puhemies myös te toimistot ovat viime vuosien aikana saaneet osansa valtion leikkauspolitiikasta kun resursseja on vähennetty on tämä työttömän näkökulmasta tarkoittanut sitä että on siirrytty käyttämään sähköisiä lomakkeita on siirrytty puhelinyhteydenottoihin ja on joutunut jonottamaan jopa useita kuukausia tapaamiseen jos sellaisen ylipäätänsä saa tässä tilanteessa hallitus on nyt päättänyt pakottaa kaikki työttömät haastatteluihin kolmen kuukauden välein kaiken lisäksi aiotaan tehdä ostamalla palveluita yksityisiltä firmoilta tämä lisää byrokratiaa te toimistojen työtaakkaa ja työttömien kontrollointia arvoisa pääministeri miksi hallitus aina etenee keppi kontrolli ja pakko edellä kun puhutaan työttömistä jos haluatte turvata työttömille henkilökohtaista palvelua niin miksi ette vain turvaa te toimistoille riittävät resurssit

vastuulle
arvoisa rouva puhemies ihan totta edustaja andersson aikaisempina vuosina aikaisemmat hallitukset ovat myös tehneet leikkauksia te toimistojen resursseja on vähennetty se on aivan totta ja me tiedämme että nyt kun ollaan esittämässä tätä ottamista työttömistä elikkä siis haastatteluja se tarvitsee lisää resursseja me sen takia olemme esittäneet tätä seitsemäntoista miljoonan euron lisärahaa siihen että niitä resursseja riittää tähän haastatteluun tiedostamme senkin että naamasta naamaan tämä tulee olemaan aika lailla haastavaa sen takia se tekniikan käyttö ei saa olla mikään kummitus

puhemies hallituksen työllisyyspoliittisissa linjauksissa kuitenkin myöskin linjattiin että tätä sanktiopolitiikkaa tullaan tiukentamaan eli mikäli tarkoitus on vain ottaa koppia niin miksi samanaikaisesti vahvistetaan tätä sanktiolinjaa ministeri lindström myöskin sanoo että te toimistoille tullaan suuntaamaan lisäresursseja kuitenkin ministeri orpon budjettiesityksessä te toimistojen toimintamenoja ollaan leikkaamassa haluan myös kysyä kuinka iso osa tästä lisämäärärahasta nyt sitten suuntautuu näille yksityisille firmoille ja kuinka paljon tästä käytetään vahvistamaan te toimistojen toimintaa

puhemies edustaja andersson on nyt kyllä aika lailla hukassa tämän asian kanssa mutta onneksi meillä on tällainen tilaisuus missä voidaan korjata näitä asioita te sanotte että kyseessä on luottamuksen puute se on juuri päinvastoin me haluamme luottaa näihin ihmisiin ja kun tuossa sanoin että näitten haastattelujen pointti ei ole sanktiot haastattelujen pointti on ottaa siitä työttömästä koppi meillä on jo vuosia ollut vallalla käsitys että ei häiritä niitä ihmisiä kun ei ole mitä tarjota minä tiedän että siellä toisessa päässä on ongelma että mistä ne työpaikat sekin pitää hoitaa ja sitä tämä hallitus tekee tässä on jo kyseessä se että kun puhutaan tästä sanktiolinjasta meillä on jo olemassa oleva lainsäädäntö jota ei vain ole välttämättä noudatettu niin tiukasti kuin olisi ollut mahdollista yksinkertaisesti jos olet passiivinen etkä halua ottaa työtä vastaan tulee sanktio jos olet aktiivinen sinut palkitaan

tosiasiahan on että jos olet aktiivinen siinä tapauksessa se sanktio nyt ainakin varmasti tulee minkä lisäksi pääset sellaiseen kaavaketivoliin josta ei ulospääsyä enää löydy työtön ei voi koskaan etukäteen suomalaisessa järjestelmässä tietää jos hän ottaa pätkätyön vastaan jos hän yrittää osa aikaopiskella jos hän on kansalaisaktiivinen kuinka hänelle käy koska meidän työttömyysturvajärjestelmä on niin monimutkainen niin vaikeasti ennakoitavissa että edes se työkkärin täti ei pysty tätä sinulle kertomaan ja sitä paitsi sinä et saa edes yhteyttä siihen jotta sinä voisit kysyä jos tässä tilanteessa se mitä tarjotaan on lisää kontrollia niin

arvoisa rouva puhemies tässä on kyseessä siis yksi toimenpide tämä haastattelu ja te vedätte siitä semmoisen johtopäätöksen että meillä ei ole mitään muuta kuin tämmöistä tulossa tässä koko ajan on valtavasti toimenpiteitä mistä ollaan jo päätetty mitkä ovat putkessa mitkä eivät vielä vaikuta ja sitten te väitätte ettei tule mitään toimenpiteitä positiivisia toimenpiteitä me haluamme muuttaa järjettömän monimutkaisen suomalaisen työelämän lainsäädännön eli purkaa sääntelyä sen takia olen tullut kaapista ulos ja sanonut että voisiko näitä lakeja mitkä ovat nyt voimassa tulkita jollakin toisella tavalla kuin mitä nyt tulkitaan auttaisiko se vapauttamaan tätä toimintaa työttömän eduksi hallitus tekee näitä toimenpiteitä työttömän eduksi ei hänen kiusakseen

arvoisa rouva puhemies ymmärrän hyvin tarpeen tehdä työllistämispolitiikasta nykyistä aktiivisempaa ja ymmärrän tarpeen ottaa työttömästä koppi tässä on kuitenkin kaksi ongelmaa yksikään suomalainen yrittäjä ei ota huonosti motivoitunutta työntekijää töihin ja se toinen ongelma on työvoimavirkailijoiden määrä meillä on kolmesataaseitsemänkymmentätuhatta työtöntä virkailijoita kaksituhattakaksisataa kun ruotsissa on yli neljännentoistatuhannennen

ensi vuodelle lisätään seitsemällätoista miljoonalla työllistämisrahoja tälle vuodelle niitä kuitenkin leikattiin viidelläkymmenellä miljoonalla ja minun vanhan laskuoppini mukaan kun viisikymmentä miljoonaa otetaan ja seitsemäntoista miljoonaa annetaan tilalle ollaan vielä pahasti miinuksella miten tämä yhtälö hoidetaan jotta työvoimavirkailijat eivät kaadu tähän järjestelmään

en pysty arvaamaan varmaan suurin osa menee sinne koska me tiedämme että resurssit ovat tiukat jo nyt työvoimaviranomaiset tekevät tosi kovilla töitä ja tämä täytyy tehdä niin taitavasti kuin vain ikinä pystytään ettei tähän päälle tule tämmöinen kuorma koska tämähän on valtava haaste me tiedostamme että tämä ei ole helppo juttu

arvoisa rouva puhemies hallituksen yksi tärkeimpiä tehtäviä on saada työttömälle töitä ministeri lindström on erinomaisesti kertonut mistä tässä tässä muutoksessa on kysymys työtön kohdataan nyt kolmen kuukauden välein ja hänelle tehdään henkilökohtainen työllistämissuunnitelma meillä on myöskin uusia työkaluja nyt pöydällä yksi suurimmista eroista ruotsiin ja tanskaan on meillä se että palkkatukeen käytettävä rahamäärä on selvästi meillä pienempi kuin noilla naapurimailla nyt me tuomme tähän kaksi uutta työkalua eli työttömän peruspäivärahaa voidaan käyttää palkkatukeen ja yrittäjän starttirahaan ja nyt neuvottelemme myöskin siitä että myös ansiosidonnaista voisi jatkossa käyttää palkkatukena ja yrittäjän starttirahana

arvoisa puhemies minusta se on kannatettavaa että työtön pääsee tapaamaan olipa se sitten työvoimaneuvoja virkailija tai vaikkapa yksityinen avuntuottaja tästä itse asiassa on huomauttanut myös oikeusasiamies että työllistämissuunnitelmaan ei kaikilla ole pääsyä

epätavanomaista että yhdellä neuvojalla on tuhat asiakasta kun te sanoitte äsken että nämä haastattelut siirretään yksityiselle puolelle mutta viranomaispäätös tehdään täällä ministeriön puolella tai virkatyönä niin kysyisin teiltä nyt oletteko te valmis siihen että tämä järjestelmä ei tuo uutta karenssikäytäntöä vaan jos käytetään jotakin niin käytetään meidän vanhaa järjestelmäämme koska nyt on liikkeellä se viesti että kolmen kuukauden välein

rouva puhemies täsmennän hiukan koska olen itsekin kryptinen enkä ymmärrä omia puheitani nämä haastattelut totta kai ne viranomaiset tekevät jotka jo nyt sitä työtä tekevät mutta tukena siinä ovat sitten nämä yksityiset palveluntuottajat eli eivät he korvaa tätä me tiedämme että siellä on resurssipulaa ja sitä resurssipulaa paikkaamaan aiotaan sitten palkata näitä ulkoistettuja palveluja kyllä se maksaa sinne on se seitsemäntoista miljoonaa varattu eli me tiedämme me tiedämme että jos me alamme yksi kerrallaan näitä ihmisiä haastattelemaan se on mahdoton savotta eli sen takia me mietimme myös sitä miten tekniikkaa voidaan hyödyntää miten tämä tehdään käytännössä tämä on työn alla tämä on vasta suunnittelussa ei tämä tule huomenna voimaan eikä ylihuomenna tämä on suunnittelussa

arvoisa puhemies nyt on hyvä katsoa myös tätä isoa kysymystä elikkä sitä että kaikista oleellisintahan tietysti on löytää mahdollisimman monelle työkykyiselle työpaikka siitähän tässä kai loppupelissä on kysymys ja onhan siinä jo tehtykin ei kaikki vaikuta heti vaan osa viiveellä lähtien panostuksesta biotalouteen kiky sopimukseen moniin uudistuksiin mitä hallitus on tehnyt ja on edelleen tekemässä ja nyt kun monen monen vuoden jälkeen kesällä saatiin työttömyystilastot joissa työttömyys oli vähentynyt monen vuoden jälkeen ensimmäistä kertaa hyviä työttömyystilastoja tai ei vieläkään hyviä mutta parempia ensimmäisiä valomerkkejä siitä että käänne voi olla tapahtumassa työttömyys voi olla lähdössä laskuun kysynkin pääministeriltä mikä teidän arvionne on onko tämä suomi laiva jo lähdössä parempaan suuntaan voiko siihen jo luottaa onko suomi viimein lähdössä nousun tielle

laskuun työllisyysaste on parantunut jonkun verran siitä kun hallitus aloitti työskentelynsä noin puoli prosenttiyksikköä esimerkiksi rakennusalalla on kasvuennustetta tälle vuodelle jo nostettu itse asiassa tuplattu yli kuuteen prosenttiin ja ja niin edespäin eli kotimainen kysyntä näyttäisi nyt vetävän ihan mukavasti meillä on riskejäkin meillä on on maailmantalouden kasvussa haasteita britannian ero eusta tulee aiheuttamaan epävarmuutta maailmanmarkkinoille se meidän vienti vedä sillä tavalla kuin piti eli meillä on on positiivisia signaaleja ja ja on myöskin riskejä mutta näistä aineksista on kyllä hyvä rakentaa sitä mitä hallitusohjelmaa tehtäessä määriteltiin se on tässä positiivista että se tilannekuva mikä toukokuussa kaksituhattaviisitoista tehtiin on edelleen sama ja niillä lääkkeillä voidaan mennä hyvin

arvoisa puhemies työllisyyden nostaminen on meidän tärkein kysymyksemme ainakin seitsemän puoluetta on sitä mieltä yksi hallituspuolue oli ilmeisesti sitä mieltä että kielikokeilujen aikaansaanti on tärkeämpi mutta kaikki muut seitsemän olivat ilta sanomien mukaan sitä mieltä että työllisyyden nostaminen on se tärkein asia nyt meillä on valtava kohtaanto ongelma edelleen meillä on se tilanne että ne työttömät jotka ovat rekisterissä ja ne avoimet työpaikat eivät kohtaa rkp on itse esittänyt omassa ryhmän kesäkokouksessaan kymmenen kohtaa työllisyyden parantamiseksi ja yksi näistä on juuri se että pitäisi myös saada yksityisiä työnvälityksiä nyt mukaan tähän julkiseen onko hallitus valmis ottamaan koppia näistä meidän esityksistämme ne kannattaisi lukea kunnolla koska uskomme että meilläkin on hyvää tarjottavaa nyt tähän

rouva puhemies kyllä työllisyys on myös perussuomalaisille tärkein haaste ei siitä toista sanaa mutta yksityinen ja ja julkinen työnvälitys sehän on hallitusohjelmassa kirjattu tavoite että näitä pyritään yhteensovittamaan ja otetaan molemmista puolista se hyvä mikä siellä on olemassa me tarvitsemme niitä molempia kyllä me tätä ilman muuta peukutamme tätä työtä tehdään ja tämä menee eteenpäin teidän ehdotuksenne kaikki luetaan olen sanonut että sillä ei ole mitään väliä mistä suunnasta ne hyvät ideat tulevat jos ne vietävissä eteenpäin niin ne viedään eteenpäin

arvoisa rouva puhemies palaan tähän asiaan peruskysymykseen jonka edustaja andersson nosti tästä että työvoimatoimistot haastattelisivat työttömiä minun mielestäni tämä on yksi parhaita esityksiä mitä tämä hallitus on tuonut koska se on yksi parhaimmista keinoista saada saada myöskin työttömät ja sitten potentiaaliset työnantajat kohtaamaan toisiaan voisitte voisitte vielä tutkia eräs konkreettinen esimerkki tästä ruotsinkielisellä pohjanmaalla korsnäsin kunnassa yhdeksänkymmentä luvun laman jälkeen jälkeen tehtiin tällainen hanke että kun työvoimatoimisto ja kurssikeskus aikuiskoulutuskeskus olivat melkein vierekkäin niin palkattiin sinne kurssikeskukseen mies joka seurasi niitä ihmisiä jotka kävivät työvoimatoimistolla hän kutsui joka kerta sitten haastatteluun ja sanoi että hän joko teki heistä yrittäjiä tai sitten löysi heille työpaikan tämä on konkreettinen esimerkki siitä miten se voi toimia käytännössä jos se hoidetaan hyvin kannustan hallitusta jatkamaan tätä
rouva puhemies kiitos edustaja östmanille rakentavasta lähestymisestä tämä on nimenomaan juuri se ajattelutapa mitä hallitus ajattelee tästä vaikka täältä tulee tietysti tätä ideologista väriä tähän keskusteluun kyllähän tämä on on kummallista että kun esittää jotain niin aina tulee epäilys että tässä on joku ketunhäntä kainalossa tässä ei ole mitään muuta ketunhäntää kuin saada ihmiset töihin se ei ole ihmisten kiusaamista vaan heistä välittämistä että otetaan heistä koppi kuunnellaan miten menee minä tiedän sen ongelman että ei ole tarpeeksi avoimia työpaikkoja niitä ei ole tarpeeksi me tiedämme ja tunnustamme sen mutta tämä kaikki toimenpiteet mitä työllisyyspaketeissa ja yrittäjyyspaketeissa on tähtäävät yhdessä siihen että saadaan se tavoite aikaiseksi sitä kohti mennään ja siihen osana liittyy sitten tämä työttömän haastattelu
arvoisa puhemies on hyvä että meillä on pieniä pilkahduksia positiiviseen suuntaan kotimarkkinoilla täytyy todeta että edellinen hallitus satsasi maankäyttösopimusten kautta erityisesti pääkaupunkiseudun kunnille lisäpanostuksia joilla nyt tällä hetkellä tämä

ne työttömät ihmiset ovat työttömiä ja näitten ihmisten osalta ongelmat ovat siinä että täällä puhutaan ikään kuin kopittelusta pallottelusta näitten ihmisten osalta haluan kysyä arvoisa työministeri

miten määrittelette passiivisen työttömän työttömän ja miten määrittelette sitten mitä ne sanktiot ovat hänen

arvoisa rouva puhemies passiivinen työtön on sellainen joka ei halua mennä töihin yksinkertaista häntä ei kiinnosta lähteä töihin hän tekee jotakin muuta tässä ei ole kyse mistään ihmisten syyllistämisestä ei työttömien syyllistämisestä vaan siitä että pyritään ottamaan näistä jos käytän sanaa koppi niin jälleen kerran se ei tarkoita sitä että ihminen pannaan johonkin koppiin piiloon ei vaan sitä että hänestä kannetaan huolta hänestä ollaan kiinnostuneita kysytään että mitä sulle kuuluu jos ei muuta ihminen kokee että hän on mukana edes jollakin tavalla tässä järjestelmässä kuten äsken sanoin minun mielestäni on kummallista se että kun hallitus tietää ihan oikeasti että meiltä puuttuu työpaikkoja niin pitäisikös meidän olla sitten niin että ei välitetä ei olla kiinnostuneita tämä ajattelu pitää muuttaa se on välittämistä kun haastatellaan ihmisiä se ei ole kuulustelua eikä sen tavoite ole sanktiointi

puhemies jos tarkoitus on ottaa työttömistä koppi niin miksi hallitus ei sitten turvaa näitä haastatteluja vapaaehtoispohjalta kaikille niitä haluaville ja tarvitseville ja jos tarkoitus on niin kuin ministeri tässä nyt on linjannut että halutaan tukea työttömiä ottaa koppia niin miksi ansiosidonnaista leikataan miksi te leikkaatte työmarkkinatukea ja perustelette sitä sillä että tämä kannustaa työttömiä hakeutumaan töihin kyllä siitä paistaa mielestäni läpi sellainen ajattelumalli että ajatellaan että suomalaiset työttömät eivät halua työllistyä ja vielä viimeisenä kysymyksenä jos tarkoitus on vähentää byrokratiaa miksi hallitus tuo nämä yksityiset firmat mukaan kun me tiedämme että näitä viranomaistehtäviä ei voida niille kuitenkaan siirtää se tarkoittaa sitä että paperityöbyrokratia kasvaa se tarkoittaa sitä että tulee yksi toimija lisää

arvoisa rouva puhemies tässä nyt oli taas aika aika monta juttua yhtä aikaa mutta sanotaan nyt näistä leikkauksista ensin että me olemme monta kertaa niitä täällä perustelleet valtiontalouden kannalta täytyy tehdä ikäviäkin päätöksiä mutta sitten se iso juttu mitä tämä hallitus on uskaltanut lähteä viemään eteenpäin mitä mikään aikaisempi hallitus ei ole syystä tai toisesta vienyt eteenpäin on se että ei enää loputtomasti lisätä valtion rahoja tähän työttömyyteen vaan käytetään sitä olemassa olevaa rahaa fiksummalla tavalla ja siitä mitä pääministeri sanoi työttömyysturvan aktiivikäyttö on ensimmäinen

teidän mallinne maksaa käsittääkseni yli kolmesataa miljoonaa mutta me pyrimme tekemään rakennemuutosta tähän työttömyyden hoitoon ja käyttämään näitä olemassa olevia rahoja fiksummalla tavalla kohdentamalla ne semmoisiin paikkoihin missä niillä on enemmän vaikuttavuutta

seuraava kysymys edustaja nylander

arvoisa puhemies ammatillinen koulutus puhuttaa taas ja tiedetään että säästöt astuvat voimaan ensi vuonna mutta sisällöstä ei ole selkeää tietoa vieläkään

kun tilanne on näin sekava hankala ja ja taloudellisesti hyvin epävarma niin miten hallitus aikoo varmistaa että alueellinen saatavuus ja saavutettavuus turvataan mutta että pystymme jatkossakin hyvin monipuolisesti kouluttamaan

arvoisa puhemies suora vastaus esitettyyn kysymykseen hyvällä yhteistyöllä koulutuksen järjestäjien kanssa eli huono uutinen ammatillisen koulutuksen kentällä on se että heikko taloustilanne näkyy myöskin siellä rahoituksessa hyvä uutinen on se että teemme tällä hetkellä ammatilliseen koulutukseen ihan historiallista rakenneuudistusta jossa uudistetaan käytännössä kaikki ammatillisen koulutuksen osat

erittäin laaja ammatillisen koulutuksen kentän tuki ja myöskin eduskunnan puolelta on useassa yhteydessä kehuttu että tämä rakenteellinen uudistus tuo todella monia hyviä sisällöllisiä asioita ammatilliseen koulutukseen muun muassa kaivattua työpaikkaoppimista lisätään tuntuvasti uusi koulutussopimusmalli tuo joustavia mahdollisuuksia oppia monipuolisemmissa oppimisympäristöissä myöskin työpaikoilla sääntelyä puretaan päällekkäisyyksiä puretaan ja sitä kautta haetaan niitä keinoja selvitä vaikeasta taloustilanteesta ja rakentaa tulevaisuuden ammatillista koulutusta joka vastaa vahvemmin tulevaisuuden

on todellakin hyvä että uudistetaan myös tätä sisältöä ja on minun mielestäni hyvin järkevää että tunnustetaan sitä aikaisempaa osaamista ja hyödynnetään sitä mutta tämä tarkoittaa samalla että tulee yhä enemmän tällaisia henkilökohtaisia opintopolkuja

puhemies kysyisin tästä miten varmistetaan että tästä uudesta järjestelmästä ei tule tällaista laillistettua heitteillejättöä

puhemies ei tule tämän järjestelmän perusperiaatteet ovat osaamisperusteisuus ja se että järjestelmä on opiskelijalähtöinen eli rakennetaan yksilöllisiä polkuja juuri kyseisten opiskelijoiden ja tulevaisuuden työelämän tarpeiden mukaisesti muun muassa juuri mainitusti elikkä aiemmin hankittu osaaminen ei ole mitään järkeä siinä että aina aloitetaan alusta esimerkiksi aikuisten oppijoiden kohdalla joilla on jo aiempaa kokemusta työelämästä ja ja aiempaa koulutusta vaan että täydennetään sitä puutetta siinä osaamisessa

ja sitten taas ne opiskelijat jotka voivat edetä nopeammin ja joilla on jo aiemmin hankittua osaamista saavat myös mahdollisuuden siihen eivätkä turhaudu turhaudu siellä

olemme näillä kyselytunneilla paljon keskustelleet siitä miten hallitus petti koulutuslupauksensa koskien niin korkea astetta lukiota kuin ammatillista koulutusta tämän ammatillisen koulutuksen rinnalla aivan liian vähälle huomiolle on jäänyt vapaan sivistystyön kansansivistyksen rooli otan sen tämän ammatillisen koulutuksen rinnalle sen sen takia että se on noussut meille sivistysvaliokunnan jäsenille lähetetyissä kirjeissä niin vahvasti esille ja nimenomaan tämän kiky sopimuksen kautta myöskin kansalais ja työväenopistot opintokeskukset sivistysjärjestöt kansalais ja työväenopistojen piirissä on kuusisataaviisikymmentätuhatta ihmistä vuodessa nyt heidän maksujaan joudutaan nostamaan ja karsimaan opiskelupaikkoja se on vastoin elin ikäisen oppimisen ajatusta joka liittyy myöskin tähän ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen mitä te opetusministeri ajattelette tehdä tämän vapaan sivistystyön kansalais ja työväenopistojen hyväksi jotta heille korvataan tämä nyt menetettävä viisi miljoonaa euroa
arvoisa puhemies vapaan sivistystyön kenttä on suomessa todella hieno ja se myöskin täyttää sitä tehtävää että meillä suomessa olisi mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen tämän hallituksen ohjelmassa ei ole vapaan sivistystyön kentälle leikkauksia valitettavasti se kärsii kyllä edellisen kauden leikkauksista jotka jotka sitten tehtiin ihan eri ministereiden johdolla mitä tulee tähän kehittämistyöhön niin niin meidän täytyy entistä enemmän kiinnittää huomiota siihen minkälaisia mahdollisuuksia on uran aikana oppia uutta ja miten eri ikäisillä ja eri elämäntilanteissa olevilla ihmisillä on mahdollisuus toimia ja tähän tullaan huomattavasti kiinnittämään kyllä huomiota myöskin opetus ja kulttuuriministeriön toimesta että tämä vapaan sivistystyön kenttä myöskin kehittyy tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa jossa me kaikki nyt suomalaisessa yhteiskunnassa olemme

rouva puhemies opetusministerin kauniit puheet ovat räikeässä ristiriidassa sen kanssa mitä hallitus tosiasiassa on tekemässä jos esimerkiksi ajatellaan sitä että te olette ensi vuonna leikkaamassa ammatillisesta koulutuksesta satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa se tarkoittaa sitä että käytännössä puhutaan esimerkiksi kahdeksastatoistatuhannesta opiskelupaikasta puhutaan siitä että että kunnissa joudutaan sulkemaan

ammatillista opetusta esimerkiksi siten että yhdistetään opintoaloja eikö teidän kannattaisi tehdä toisin päin eli kerrankin koulutuksessa tekisitte niin että että kehittäisitte hakisitte sitä kautta niitä tarvitsemianne säästöjä jos jos niitä on pakko kohdistaa opetukseen ettekä niin että että te leikkaatte koulutuksesta ja syötte tulevaisuuden meidän nuorisoltamme

on ihan tosiasia se että tämä aikataulu on haastava eli ensi vuonna astuvat voimaan nämä sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron määrärahavähennykset ja sitten reformin aikataulu on se että pyrimme saamaan sen lausunnoille mahdollisimman nopeasti jotta se olisi sitten kaksituhattakahdeksantoista voimassa mutta tässä tilanteessa on annettu koulutuksen järjestäjille informaatiota ja otettu heidät mukaan tähän valmisteluun että mihin suuntaan ollaan menossa myöskin vapautta toimia ensi vuoden suhteen niillä parhailla mahdollisilla tavoilla paikalliset olosuhteet huomioon ottaen se mistä kuitenkin pidetään kiinni aivan tiukasti siis todella tiukasti eikä tulla tinkimään pätkääkään on se että koulutustakuu suomessa toteutuu eli se että jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle nuorelle löytyy koulutuspaikka pidämme myöskin saavutettavuudesta kiinni eli siitä että tosiasiallisesti jokainen nuori pääsee toisen asteen koulutukseen pyrimme myöskin vauhdittamaan tai parantamaan ammatillisen koulutuksen läpäisyä joka on iso ongelma moni aloittaa koulutuksen mutta jättää sen eri syistä kesken ja tähän pyritään nyt kiinnittämään huomiota muun muassa juuri lisäämällä työpaikkaoppimista mikä on todettu aika tehokkaaksi keinoksi varsinkin keski euroopan

arvoisa puhemies tämä taloustilannehan on meillä täällä eduskunnassa hyvin tiedossa ja se valitettavasti aiheuttaa sen että me olemme todella hankalassa tilanteessa me joudumme tekemään leikkauksia lähestulkoon kaikilta elämän osa alueilta valitettavasti myöskin koulutuksesta ja se on erittäin epäkiitollinen tehtävä myös opetusministerinä toimia tässä tilanteessa kun lähinnä on sitä eioota kaikille antaa mutta se mitä tehdään tässä tilanteessa on se että pyritään kaikin mahdollisin tavoin turvaamaan koulutuksen ja tutkimuksen laatua minä uskon että me kansakuntana suomena korkean osaamisen kautta pystymme selviämään tästäkin vaikeasta tilanteesta ja rakentamaan tulevaisuuden koulutusjärjestelmää juuri näiden mainittujen rakenteellisten uudistusten kautta ja sillä suomalaisella osaamisella joka on meidän

seuraava kysymys edustaja tanus arvoisa

suomessa altistuu päivittäin noin seitsemänsataaviisikymmentätuhatta ihmistä sisäilmaongelmille ja näistä aiheutuvien terveyshaittojen kustannukset ovat noin neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa vuodessa perusopetuslain mukaan on oikeus terveelliseen oppimisympäristöön mutta silti kouluissa ja päiväkodeissa altistuu päivittäin noin kaksisataaviisikymmentätuhatta lasta ja nuorta huonolle sisäilmalle on odotettu ripeää suunnitelmaa terveyshaittojen vähentämiseksi ja valtiolta nopeaa tukea korjaamiseen ja rakentamiseen osaamista tulee parantaa niin terveys kuin rakennusalalla olisiko aika miettiä uudelleen julkista rakentamista uudesta näkökulmasta ettei jatkuvasti rakenneta uusia sisäilmaongelmaisia tiloja hirsirakentamisella olisi hyötynä paitsi puhtaampi sisäilma myös merkittävät vaikutukset kansantalouteen ja kysyisinkin ministeri tiilikaiselta aikooko hallitus vauhdittaa pikaisesti sisäilmaongelmaisten tilojen korjaamista ja vauhdittaa puun hirren käyttämistä rakennusmateriaalina julkisissa rakennuksissa
arvoisa puhemies edustaja tanus ottaa äärimmäisen tärkeän asian esille koska lasten terveys ja työntekijöitten terveys julkisissa tiloissa on tärkeä juttu meidän tulevaisuuden kannalta paraikaa hallitus ja ympäristöministeriö valmistelevat lähes nollaenergiarakentamisen säädöksiä ja tämän

yhteydessä haluan varmistaa sen että esimerkiksi pudasjärven hirsirakentamisen joka tuottaa hyvää viihtyisää ja terveellistä työympäristöä koululaisille ja oppilaille kaltaisia mahdollisuuksia julkisessa rakentamisessa tulee olemaan jatkossakin ja toivottavasti kasvavassa määrin pyydän

että kunta ei ole lainkaan valvonut koulun tai päiväkodin rakennusprojektia vaan valvonta on tapahtunut pääosin rakennusliikkeen omavalvontana mitä mieltä olette ministeri tiilikainen olisiko rakennusvalvontaan syytä kiinnittää enemmän huomiota onko lainsäädännössä täsmennystarpeita

investoinnit esimerkiksi uusiin koulurakennuksiin arvoisa puhemies tai päiväkoteihin ensinnäkin suuria investointeja kaikissa kunnissa ja kaupungeissa ja ne ovat pitkäkestoisia investointeja uskon että kaupunkien ja kuntien kannattaa kyllä paneutua siihen valvontaan koska huolellinen valvonta varmistaa halutun lopputuloksen se on kohta missä kuntien ei varmasti kannata tinkiä tämä rakennusvalvonta meillä on kuntien tai kuntien yhteistoiminta alueitten vastuulla ja niin tulee olemaan jatkossakin mutta sitä ammattitaitoa kannattaa varmasti sillä puolen parantaa mitä tulee edustajan aiempaan kysymykseen tästä mahdollisesta tukemisesta niin nyt oikeastaan vastaukseni kaupungeille ja kunnille on että ei kannata odottaa josko jostain tulisi joku ropponen tukea vaan terve sisäilma lasten terveys työntekijöitten terveys on niin tärkeä asia että ei kun investoimaan nyt on oikea aika investoida

arvoisa puhemies oikeusvaltiossa turvapaikkamenettelyn tavoitteena ei voi olla kielteisten päätösten maksimoiminen vaan tosiseikkoihin perustuva yksilöllinen tulkinta vielä vuosi sitten suomi oli maa joka katsoi että sotaa pakenevia irakilaisia tulisi suojella ja antoi turvapaikan kahdeksallekymmenelleneljälle prosentille hakijoista viime kuussa turvaa sai enää viisitoista prosenttia irakilaisista irakilaisista hakijoista tätä tiukennusta on perusteltu maalinjausten muutoksilla turvapaikkapäätöksiin vaikuttaville kiristyksille ei kuitenkaan löydy kunnollisia perusteita migrin johtajakaan ei osaa selittää asiaa tarkemmin te pääministeri sipilä olette kiistänyt poliittisen ohjauksen samaan aikaan hallituspuolue perussuomalaisten edustajat ovat juhlineet linjauksia nimenomaan poliittisena voittonaan kysynkin pääministeri sipilältä mitä aiotte tehdä selvittääksenne onko migriä ohjattu poliittisesti ja ja mihin tosiseikkoihin maalinjojen kiristys perustuu nyt

vastaa
arvoisa puhemies tämä on jo selvitetty poliittista ohjausta ei ole tapahtunut eikä se missään tapauksessa näin näin voi olla migri tekee olemassa olevaan ja omaan harkintaansa perustuen päätökset ja sitten turvapaikanhakijalla joka saa kielteisen päätöksen on tietysti oikeus valittaa siitä päätöksestä jos virhearvio on tapahtunut tai tilanne on muuttunut niin päätös oikeusasteessa sitten voi muuttua niin kuin nyt on tapahtunutkin niin kuin pitääkin tapahtua jos virhearviointeja on

muun euroopan kanssa euroopan maissa noin kuusikymmentäneljä prosenttia irakilaisista

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies kiitän käsillä olevan aito avioliitto kansalaisaloitteen kerääjiä ja sen reilua sataakuuttatuhatta allekirjoittajaa kiitos että tuotte eduskunnan keskusteluun ja päätettäväksi yhteiskunnan perusarvot ja perheen tämän kansalaisaloitteen tarkoitus on säilyttää avioliitto vain miehen ja naisen välisenä aidosti tasa arvoisena avioliittona sekä suojella lapsen lähtökohtainen ihmisoikeus oikeus isään oikeus äitiin tässä kansalaisaloitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki jolla kumotaan avioliittolain muuttamisesta annettu laki sataviisikymmentäkuusi kautta kaksituhattaviisitoista joka voimaan tultuaan mahdollistaisi samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliiton sekä yhteisadoption niin sanotun vierasadoption avioliiton käsitteestä seksuaalivähemmistöistä ja lapsen oikeuksista on puhuttu viime vaalikaudesta asti puheet ovat keskittyneet hokemiin tasa arvosta ja toisaalta lapsen oikeuksista isän ja äidin muodostamasta ydinperheestä olemme olleet ylpeitä koko satavuotisen itsenäisyytemme ajan nyt ylpeys on vaihtunut anteeksipyyntöön ja selitykseen tasa arvosta tasa arvosta joka vaatii perhekäsityksen perhekäsityksen romuttamista ja ajaa aikuisen mielihalut ylitse lasten oikeuksien moni meistä on unohtanut että suomi itsenäisenä valtiona on perustettu perusarvoille koti uskonto ja isänmaa usko jumalaan opetus raamatun arvoista loivat vuosien ajan lastemme ja yhteiskuntamme moraalisen arvopohjan jumalan pelko on vaihtunut ihmispelkoon jumalan kieltämiseen ja hedonismiin myös meillä päättäjillä kirkkoa ja seurakuntia vaaditaan pian myös muuttumaan kirkon sopeutuminen muuttuvaan yhteiskuntaan on sen talouspohjan elinehto ilman muuttumista ei valtion tarjoamaa rokkalautasta pian enää syödä varoitukset saarnat synnistä ovat päättyneet pelkään pahoin että kirkon päätepysäkki vuosien päästä tulee olemaan norjan ja ruotsin kirkon asemalla siellä kirkko taipui painostuksesta vihkimään myös homopareja arvoisa puhemies yhteiskunta on aina liikkeessä ja ja eduskunnan päätökset heijastuvat laajalle alalle tiedostammeko että avioliittokäsitteen murskaaminen ei ole junan viimeinen asema ymmärrämmekö esimerkiksi miten päiväkoti ja koulu ovat muuttumassa kasvatusvastuussa olevat vanhemmat ovat lain edessä pian ajopuun asemassa mikäli sukupuolineutraali avioliitto astuu voimaan sellaisenaan ranskassa sukupuolineutraali avioliitto tuli voimaan kolme vuotta sitten nyt päiväkodeissa luetaan kirjoja kuten minulla on kaksi isää jotka rakastavat toisiaan tai tarinaa pikkupojasta joka oli pikkutyttö äitienpäivän vietto kouluissa on ajettu alas lainsäädännöstä on kokonaan poistettu sanat isä ja äiti vanhempien sijaan lasten arvokasvatuksesta näyttää päättävän valtio michiganissa viranomaisohjeen mukaan osavaltion koulujen on annettava kaikkien oppilaiden valita oma sukupuolensa nimensä sekä mitä wc tiloja hän haluaa käyttää vanhemmille ei saa kertoa edes sitä mitä nimeä lapsesta koulussa käytetään suomessa kuljetaan samaan suuntaan vaikka sitä moni ei halua tunnustaa jopa ministeriöiden arvovalta on otettu käyttöön stmn tasa arvoyksikkö julkaisi kesäkuussa vihkosen selvityksen tasa arvosta päiväkodeissa selvityksen mukaan sukupuoli on moninaisempi kuin jako tyttöihin ja poikiin ilman tämän ymmärtämistä tasa arvo päiväkodeissa ei kuulemma toteudu julkaisun mukaan lapsia ei tulisi kohdata oletetun sukupuolensa edustajina ja varhaiskasvatusalan henkilöstölle on tarpeen järjestää huolellinen täydennyskoulutus suomen lain mukaan sukupuolia on tasan kaksi mutta sukupuoli identiteetit voivat vaihdella vanhempien keskuudessa herää kysymys miten tasa arvoyksikön julkaisu voi olla systemaattisesti ristiriidassa ristiriidassa tasa arvolain kanssa ehkä asiaan vaikuttaa se että selvityksen on on kirjoittanut naisunioni ministeriö on maksanut laskun ja laittanut nimensä päälle viedäänkö lapsilta oikeus tulla kohdatuksi tyttöinä ja poikina joutuuko maijaa tytöksi kutsuva päiväkodin ammattilainen pian vaikeuksiin onkin aiheellista kysyä miksi kouluttaisimme päiväkotiohjaajat ravisuttamaan lasten herkkiä identiteettejä miksi emme kunnioittaisi jatkossakin vanhempien oikeutta päättää lastensa kasvatuksesta emmekä kopioi muiden tekemiä hölmöyksiä puhemies demokraattisen yhteiskunnan perusta sananvapaus on suomessa uhattuna eduskunnan päätöksellä perinteisen avioliiton kannattajat leimattiin jo tasa arvon vastustajiksi näin kävi sukupuolineutraali avioliittolaki nimitettiin tasa arvoiseksi useissa maissa on todellisuutta että virassa eteneminen estyy tai irtisanomisia tapahtuu perinteisen avioliittokäsityksen seurauksena seuraavaksi kuvaan astuvat vihapuhetuomiot kuten on käynyt ainakin kanadassa yhteiskunta joka riistää kansalaisten oikeuden olla eri mieltä ilman rangaistuksen pelkoa ei paljon poikkea diktatuurisesta yhteiskunnasta haluankin kysyä onko perinteisen avioliiton murentamisessa ollut kyse tasa arvosta ja suvaitsevaisuudesta onko kyse pikemminkin väärästä luulosta että avioliittolakia muuttamalla tasa arvoa parannetaan tällä hetkellä avioliitto on tasa arvoisimmillaan puolet siitä miestä ja puolet naista perhe on tasa arvoisimmillaan lapsen kannalta silloin kun perheessä on isä ja äiti aina kun se on mahdollista ensi vuonna tulisi olla suomi sata juhlavuosi onko juhlaan syytä myös lapsilla vai uhraammeko heidät uuden lainsäädännön koekaniineiksi tätä on meidän päättäjien rehellisesti mietittävä arvoisa puhemies asemalla seisovasta junasta saa vielä hypätä pois kannatan kansalaisaloitetta avioliiton säilyttämistä miehen ja naisen välisenä kannatan lapsen oikeutta isään ja äitiin myös kaikissa adoptiotilanteissa jos se on mahdollista lisäksi pyydän huomiota sille että tilanteessa kuin tilanteessa meidän lainsäätäjinä tulee turvata kansalaisten perusoikeudet julkisesti järjestettyjen palveluiden tulee olla korrekteja kaikkia kohtaan vanhempien ensisijainen kasvatusoikeus koskee myös perhekäsitystä sanan uskonnon ja omantunnonvapaus ovat sellaisia perusarvoja joita edelleen tulee vahvistaa arvoisa puhemies aivan lopuksi vielä sen että eduskunta ja sitä myötä meidän suomen valtiomme saa nyt uuden mahdollisuuden korjata viime vaalikauden virheen avioliittolaki pysyy aidoimmillaan kun hyväksymme tämän esillä olevan kansalaislakialoitteen
avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa arvoisena miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta oleva laki olisi tarpeen odotankin oikeudenmukaista kansalaisaloitteen käsittelyä lakivaliokunnassa asianmukainen käsittely johtaa ymmärtääkseni väistämättä siihen samaan lopputulokseen kuin viime vaalikaudella tällöin lapsen oikeuksien ymmärtäminen johti lakivaliokunnassa perinteisen avioliiton kannalle kiitos

arvoisa rouva puhemies kuten edellinen puhuja että tähän kansalaisaloitteeseen suhtaudutaan kunnioituksella sen takana on yli sadantuhannen kansalaisen mielipide ja vakaumus avioliitosta miehen ja naisen välisenä instituutiona ja on tärkeää että tämä kansalaisaloite saa arvokkaan ja perusteellisen käsittelyn valiokunnassa ja eduskunnan täysistunnossa viime vaalikaudella eduskunnan enemmistö päätti kansalaisaloitteen pohjalta muuttaa avioliittolain sukupuolineutraaliksi ja tämän muutoksen olisi siis määrä tulla voimaan ensi vuoden maaliskuussa sukupuolineutraali avioliittolaki on kuitenkin edelleen täysin mahdollista kumota mikäli nykyinen eduskunta niin tahtoo ja kyllä demokratiaan kuuluu se että vaaleissa valittu eduskunta voi muuttaa edellisen eduskunnan tekemiä päätöksiä

edelleen yhteiskunnan merkittävin julkinen ja oikeudellinen sopimus ja miehen ja naisen välinen avioliitto on kulttuurisesti hyvin yleinen väitän että ihmisen luonnolliseen ymmärrykseen perustuva käsitys uskontokunnista riippumatta sukupuolineutraalia avioliittolakia myytiin tasa arvoisena siinä lanseerattiin tämä käsite tasa arvoinen avioliitto avioliitto on kuitenkin tälläkin hetkellä oikeudellisesti tasa arvoinen ja yhdenvertainen puolisoiden tasavertaisuus on kirjattu nykyiseen lakiin ihan periaatteena ja sama mahdollisuus solmia avioliitto on jokaisella naimattomalla täysi ikäisellä sukupuolikiintiö jollaisia yhteiskunnan monilla osa alueilla tasa arvon nimissä ajetaan on avioliitossa tällä hetkellä lähtökohta eli aviopuolisoista prosenttia on miehiä ja viisikymmentä prosenttia naisia mikäli

merkittävälle osalle suomalaisia avioliitto käsitteenä tarkoittaa edelleen vain miehen ja naisen välistä sopimusta esimerkiksi evankelisluterilaisen kirkon piispat ovat hiljattain vahvistaneet sen että kirkossa johon edelleen kuuluu valtaosa suomalaisista avioliitto solmitaan vain miehen ja naisen välille lainsäädännön muutos ja siitä käytävä keskustelu onkin ajamassa kirkon hankalaan tilanteeseen ja paineisiin kun toisaalta raamattuun perustuva kristillinen avioliittonäkemys on jyrkässä ristiriidassa sitten tämän uuden avioliittolain kanssa on myös tärkeää torjua sellainen kehitys jossa perinteiseen avioliittokäsitykseen pitäytyminen ja sen mukaan toimiminen sellaisen ajatteleminen leimataan poliittisesti epäkorrektiksi tai syrjiväksi

avioliitto on instituutiona tarkoitettu nimenomaan tulevaisuutta varten ikään kuin tulevaisuuden yhteiskuntaan kasvualustaksi

ensi keväänä voimaan tulevaksi tarkoitetun sukupuolineutraalin avioliittolain merkittävin muutos koskee lapsia mutta asiaan kuuluvaa silloisen lakivaliokunnankin edellyttämää lapsivaikutusten arviointia ei ole tehty eli silloin vuonna kaksituhattaneljätoista kun kansalaisaloitteen pohjalta tuo avioliittolain muutos hyväksyttiin

lakivaliokunnan enemmistö oli hylkäävällä kannalla ja edellytti lapsivaikutusten arviointia lapsivaikutusten arviointia ei tehty myöskään kun viime vuonna hyväksyttiin niin sanotut liitännäislait äitiys ja isyys ovat ihmiskunnan historian syvimpiä käsitteitä ne ovat yleensä ensimmäisiä sanoja jotka lapsi oppii sanomaan äitiyden ja isyyden pohjana on biologinen todellisuus jokainen lapsi on saanut alkunsa yhdestä biologisesta isästä ja yhdestä biologisesta äidistä lapsella ei luonnostaan voi olla yhtä aikaa kahta äitiä tai isää kyllä me elämme aika merkillistä aikaa jossa äitiyttä ja isyyttä joudutaan puolustamaan ikään kuin ne olisivat jonkun uskonnollisen ääriryhmän keksintö merkittävä joukko maita kieltää sukupuolineutraalin avioliittolain myötä adoptiot suomeen mikä vaikuttaa kaikkien lapsettomien parien adoptiomahdollisuuksiin tästä joutuvat toki kärsimään lasta toivovat avioparit sekä vaikkapa venäjältä joiden mahdollisuus tulla adoptoiduksi suomeen estyy muistutan vielä että mikään kansainvälinen sopimus ei sen paremmin ykn kuin kuin vaikkapa euroopan ihmisoikeussopimus ei edellytä avioliittolain muuttamista sukupuolineutraaliksi avioliiton rajaaminen yhden miehen ja yhden naisen väliseksi on perusteltua koska

suhteeseen perustuu yhteiskuntamme jatkuvuus ja uusiutuvuus arvoisa rouva puhemies kannatan kansalaisaloitetta ja haluan kiittää niitä aktiiveja jotka ovat saaneet sen aikaan toivon että aloite käsitellään perusteellisesti

arvoisa rouva puhemies

oiva osoitus siitä että suomessa demokratia toimii ja ja tällaisten aloitteiden tekeminen silloinkin kun on hyväksytty joku täysin vastakkainen aloite tässä yhteiskuntajärjestyksessä on myös mahdollista tehdä siihen vastaesitys ja minusta tämä on erinomainen asia haluan kiittää tämän kansalaisaloitteen alullepanijoita ja kaikkia aloitteen allekirjoittajia allekirjoittajien suuri määrä kertoo siitä että perinteinen avioliitto miehen ja naisen välillä on suomalaisille tärkeä asia viestini lakivaliokunnalle onkin että tämä kansalaisaloite saa oikeudenmukaisen ja samanlaisen ja reilun käsittelyn kuin muutkin kansalaisaloitteet ovat täällä saaneet tämä kunnioittaa kansalaisvaikuttamista ja demokratiaa viime kaudella eduskunta hyväksyi muutaman äänen enemmistöllä kansalaisaloitteen pohjalta tehdyn lain sukupuolineutraalista avioliitosta vähän sen jälkeen kuitenkin alkoi selvitä mitä vaikutuksia tällä lailla käytännössä olisi nousi uusi kansanliike perinteisen naisen ja miehen välisen avioliiton puolesta nopeasti kävi ilmi että yli puolet suomalaisista kannattaa perinteisiä käsityksiä avioliitosta kahden eri sukupuolta olevan henkilön muodostama avioliitto ja perhe ovat yhteiskunnan selkäranka koossa pitävä voima sukupuolineutraali avioliittolaki murtaa tämän koossa pitävän voiman meillä on tästä selkeitä esimerkkejä ranskasta laista on viimeisten kahden vuoden aikana poistettu sanat isä ja ja äiti ja isänpäivää ei enää kouluissa vietetä tai tunnusteta on ihan oikein ja perusteltua kysyä hyvät edustajat onko tämä se suomi jota me haluamme kuitenkin meille perinteet ovat tärkeitä asioita suvivirsi kaikuu ja on pidetty tärkeänä että tämä kristillisistä hyveistä kasvanut kansakunta säilyy juurillansa ja ne kaikki vahvuudet joita nämä hyveet ovat meille tuoneet edelleen kouluissa opetetaan lapsille ruotsissa missä tämä sukupuolineutraali ajattelu on jo pidemmän aikaa ollut vallalla ja se on jo osana opetussuunnitelmia on noussut erityisiä uusia ongelmia nuorten teinien kohdalla joiden psykiatriset hoitokulut ovat nousseet merkittävästi syynä tähän ovat henkilökohtaiset identiteettiongelmat jotka ovat seurauksia tästä sukupuolineutraalista opetusohjelmasta jossa sukupuolisuus halutaan häivyttää häivyttää siis ikään kuin en olisi sitä mitä olen tai jos olen jotakin niin en ainakaan saisi ilmaista sitä mitä olen kiitos edustaja biaudet tämä oli hyvä uutinen kiitoksia minä jo huolestuin arvoisa puhemies eduskunta päätti viime kaudella niukalla enemmistöllä muuttaa avioliittolakia siten että siitä tuli sukupuolineutraali päätöstä perusteltiin yhdenvertaisuudella ja tasa arvolla päätös oli erityisen hankala koska sellainen yleistys että kaikki ihmissuhteet olisivat jotenkin yhdenvertaisia ja tasa arvoisia ei käytännössä tule koskaan olemaan totta ja juuri tästä syystä lainsäätäjä on aina viisaasti nähnyt että miehen ja naisen avioliitolla on erityinen asema ja rooli yhteiskunnassa sillä on omat tehtävät ja vastuut joita mikään muu ihmissuhde ei voi ottaa

väitänkin että viime eduskunta aivan loppuun asti miettinyt ja harkinnut mitä avioliiton muuttamisesta seuraa edessämme on valtaisa määrä lainmuutoksia jotka murentavat yhteiskunnan toimivuutta ja vastuunjakoa eduskunnan on syytä vakavasti harkita avioliiton palauttamista miehen ja naisen väliseksi liitoksi ja tämä kansalaisaloite tarjoaa mahdollisuuden korjata tämän virheen joka viime kaudella tehtiin suomalaiset oikeusoppineet ovat olleet huolissaan eduskunnan säätämien lakien valmistelun huolellisuudesta ja tasosta tämä on täällä salissa tullut monesti ilmi eikä syyttä tämä sukupuolineutraali avioliittolaki säädettiin ilman minkäänlaista poikkihallinnollista käsittelyä ja myös lapsivaikutuksien arviointia myös edellisen kauden lakivaliokunta hylkäsi avioliittolain muutokseen tähtäävän kansalaisaloitteen ja totesi perusteluissaan näin aloitteessa ehdotettujen muutosten toteuttaminen edellyttäisi siten tällaisten taloudellisten ja mahdollisten muiden vaikutusten huolellista selvittämistä ja arvioimista sekä tarvittavien määrärahojen varaamista kyseiseen tarkoitukseen budjettikäsittelyn yhteydessä valiokunta kiinnittää erityistä huomiota myös siihen että ennen näin merkittävien perheoikeudellisten lainsäädäntömuutosten toteuttamista tulisi laatia lapsivaikutusten arviointi asia nousi esille valiokunnan asiantuntijakuulemisissa lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin

lainsäädännössä ja päätöksenteossa nyt kun nämä lapsivaikutusten arvioinnit jätettiin tekemättä niin tästä johtuen on myös jätetty kansakuntien yhteiselle lapsen oikeuksien komitealle valitus siitä tulkintamenettelyrikkomuksesta joka tässä

tapahtui tämä on hyvin vakava tullaan laajasti siellä keskustelemaan ja käsittelemään arvoisa puhemies näistä seikoista johtuen haluan todeta että nyt kun meillä on mahdollisuus tässä tästä asiasta uudelleen keskustella ja käydä tätä läpi niin eduskunta harkitsisi miten miten pitkälle kantavia seurauksia tästä viime kaudella tehdystä lakialoitteesta todellisuudessa on seurannut ja ovatko ne sellaisia että me oikeasti haluamme sellaisen suomen jossa näin merkittävä vuosisatojen instituutio murretaan ja yhteiskuntamme muuttuu juuriltansa kevyeksi
otetaan vielä puheenvuorot edustajilta östman ja emma kari ja sitten käydään

arvoisa rouva puhemies

avioliittona sekä suojella lapsen lähtökohtainen ihmisoikeus oikeus isään ja äitiin

yunnan provinsen arvoisa rouva puhemies niin kauan kuin muistamme avioliitto on ollut olemassa yhdistääkseen miehen ja naisen se antaa lapsille turvallisen kasvuympäristön äidin ja isän kanssa antropologit ovat löytäneet vain yhden kulttuurin kiinan yunnanin provinssissa ei ole ollut samanlaista avioliittokulttuuria kuin länsimaissa nähtävästi kaikki aikaisemmat sivilisaatiot ovat halunneet suojella tätä ainutlaatuista suhdetta joka yksin voi antaa alun uudelle elämälle se on tunnustus jota me arkikielellä kutsumme avioliitoksi lasten kasvatus ja kasvaminen ovat aina kuuluneet avioliiton ideaan

lapset eivät luonnollisesti synny kahden miehen tai kahden naisen suhteeseen tai siltä osin myöskään kahden naisen ja yhden miehen suhteeseen jokaisella lapsella tulee olla isä ja äiti lapset ovat samanaikaisesti riippuvaisimpia haavoittuvaisimpia sekä heikoimpia sosiaalisissa yhteisöissä ja siksi ykn ihmisoikeussopimuksen mukaan lapsilla on lähtökohtaisesti oikeus isään ja äitiin

värderade fru talman

ingen ingen politiker i denna

poliitikot eivät yksin omista avioliiton käsitettä yksikään ministeri tai poliitikko tässä salissa ei ole avioliiton luoja suomessa avioliittoa käytetään terminä kuvaamaan lailla säädettyä miehen ja naisen yhteiseloa liittoa jonka luoja itse loi tavoitteenaan luoda turvallinen ympäristö tuleville sukupolville avioliitto on paljon enemmän kuin vain siviilioikeudellinen kysymys siksi lain muuttaminen johtaa suuriin yhteiskunnallisiin muutoksiin jokaisella tasolla jos sukupuolineutraali avioliittolaki astuu voimaan ensi vuonna se on samalla normatiivinen kannanotto teologisella tasolla arvoisa puhemies tästä syystä me kristillisdemokraatit haluamme säilyttää perinteisen avioliiton maassamme ja hylätä muutoksen jonka eduskunta täpärällä enemmistöllä viime kaudella hyväksyi vastoin lakivaliokunnan kantaa me koemme että

arvoisa rouva puhemies täytyy myöntää että mietin aika pitkään haluanko käyttää tässä keskustelussa puheenvuoroa haluanko käydä tätä keskustelua

päivien aikana seurannut ja kuunnellut niiden perheiden niitten lasten niitten äitien niitten isien tunnelmia joita tämä tasa arvoinen avioliittolaki koskee niin täytyy sanoa että se päällimmäinen tunne heillä on että ei kai taas ei kai taas ei kai taas meidän perheiden oikeutta olla olemassa kyseenalaisteta tässä salissa ei kai sitä taas revitellä koko kansan edessä emme kai me taas joudu kuuntelemaan niitä kylmiä niitä julmia ja niitä ilkeitä sanoja joita täällä sanotaan meidän perheestä minun äitiydestäni minun isyydestäni tai meidän lapsista arvoisa rouva puhemies tasa arvoinen avioliitto ei ollut keneltäkään pois se ei kieltänyt yhdeltäkään suomalaiselta oikeutta

se ei vähentänyt yhdenkään arvioliiton arvoa ei edustaja laukkasen ei edustaja räsäsen ei edustaja niikon teidän avioliittonne on edelleen ihan yhtä arvokas mutta monelle ihmiselle tässä maassa monelle perheelle se oli valtavan iso se oli valtavan tärkeä asia minä muistan kuinka ihmiset itkivät juhlivat tanssivat eduskunnan edessä muistan kuinka ihmiset halailivat silloin eduskunnan lehtereillä se oli valtavan iso asia se oli valtavan iso tunnustus ja nyt kun me käymme tätä keskustelua uudestaan me satutamme taas näitä ihmisiä uudestaan me satutamme taas näitä perheitä sen takia minä toivon että kun te arvon edustajat käytätte täällä puheenvuoroja te puhutte tästä aiheesta ja te puhutte näistä ihmisistä näistä äideistä näistä isistä ja näistä lapsista ja näistä perheistä sillä samalla arvostuksella jolla te toivotte että teidän perheestä tässä salissa puhuttaisiin arvoisa rouva puhemies ainoa viesti jonka inhimillinen ja vastuullinen eduskunta nyt näille perheille tässä käsittelyssä lähettäisi on se että teidän perhe on ihan yhtä tärkeä perhe kuin mikä tahansa muukin perhe että teidän perhe on ihan yhtä oikea perhe kuin mikä tahansa muukin perhe ja että teidän rakkautenne on ihan yhtä arvokasta kuin kaikkien muidenkin rakkaus emmekä me tässä salissa missään nimessä missään tilanteessa olisi viemässä teiltä sitä arvostusta ja sitä tunnustusta jonka vihdoin kymmenien vuosien jälkeen edellinen eduskunta teille antoi

on mahdollista osallistua debattiin edustaja niikko ensimmäisenä
arvoisa rouva puhemies emma karin tunteikas puhe oli sinänsä ihan hyvä mutta hiukan syyllistävä josta löysin taas sen saman sävyn että ei tässä asiassa voi olla kuin yksi totuus yksi mielipide ja yksi ääni tässä salissa kukaan ei viime vaalikaudella eikä tällä vaalikaudella ole pilkannut yhtään vanhempaa siitä millainen heidän perheyhteytensä on tässä salissa kansanedustajat oikeutetusti pyytävät kansanedustajia arvioimaan sen onko lapsella oltava oikeus isään ja äitiin kaikissa tilanteissa tuleeko se olemaan mahdollista vai ei

ja naisen välinen liitto jos siitä loukkaantuu niin ihmettelen kovasti sitä

pakolaisina tulleilta lapsilta oikeuden biologiseen isään ja äitiin faktat faktoina edustaja niikko arvoisa rouva puhemies yhdyn edustaja karin sanoihin hyvin vahvasti ja minä ihmettelen sitä että täällä vedotaan nyt että voidaanko palauttaa avioliitto miehen ja naisen väliseksi instituutioksi ei sitä koskaan ole otettu pois se on laajennettu koskemaan kaikkia niitä jotka rakastavat toisiaan ja ovat valmiita kantamaan sitä samaa vastuuta ja velvollisuutta yhdessä kuin mitä avioliitto tarkoittaa se on laajennettu koskemaan heitä kaikkia tasa arvoinen avioliitto kokonaisuutena vahvistaa avioliiton käsitettä ja mitä tulee loukkaavaan puheeseen niin

puhemies on mielenkiintoista että edustaja niikko ajattelee että avioliitto ja vanhemmuus jotenkin aina on kytketty yhteen aika monet lapset elävät tänään niin että siinä perheessä missä he elävät suurimman osan ajasta molemmat vanhemmat eivät ole biologisia he elävät kahdessa perheessä ja niin edelleen niin että ne ovat kyllä ihan eri asioita tietenkin meidän kaikkien tehtävä on pyrkiä turvaamaan se että lapsilla olisi vanhemmat mukana ja turvallisia aikuisia ympärillä

ja muutkin puhujat jotka haluavat kumota tämän tasa arvoisen avioliittolain kokevat että tämä jotenkin heikentää avioliittoinstituutiota itse en ole avioliitossa mutta ajattelen että päinvastoin kysymyshän on siitä että ihmiset kokevat että se on arvokas instituutio joka päinvastoin tukee pitkäaikaista suhdetta ja tällaisia

arvoisa puhemies täytyy todeta että emme kai me näin lähellä maalia nyt lyö jarruja kiinni ja lähde peruuttamaan nythän on tilanne se että se on ensi vuoden maaliskuussa kun tämä uusi tasa arvoinen avioliittolaki astuu voimaan ja se on se mikä noudattaa viime eduskunnan päätöstä ja sitä tahtoa nyt jos tilanne todella olisi se että täällä alkaisi jokainen eduskunta veivaamaan avioliittolakia oman mielensä mukaan niin haluammeko me todella avioliittolainsäädännöstä sellaisen tuuliviirin joka kääntyy aina sen mukaan täällä sattuu sitten poliittinen voima niin tahtomaan jos nyt oikeasti te ajattelette että tämä aloite mitä nyt käsitellään hyväksyttäisiin niin heti huomenna olisi jo seuraava kansalaisaloitekeräys pystyssä ja taas se tulisi tänne ja luultavasti johtaisi siihen että taas se hyväksyttäisiin ja tämmöinen ihme rumba tämän asian ympärillä vain jatkuisi ja jatkuisi

arvoisa rouva puhemies pari viikkoa sitten joensuussa pidetty piispainkokous päätti ettei kirkko vihi samaa sukupuolta olevia pareja tästä suoraselkäisyydestä ja perusarvoja kunnioittavasta päätöksestä haluan kiittää piispoja valitettavasti heti päätöksen tultua julki pari pappisihmistä ilmoitti tiedotusvälineiden välityksellä etteivät he tule noudattamaan piispojen yhteisesti hyväksymiä päätöksiä tällainen niskurointi kirkon virallista kantaa vastaan sekä raamatun vastainen toiminta on ehdottomasti tuomittavaa evankelisluterilaisen

minulla on oikeus vaatia että ne papit jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja vapautetaan välittömästi tehtävistään

arvoisa puhemies toisin kuin muutamat edustajat täällä muun muassa edustajat niikko laukkanen ja ja räsänen minä en ole lainkaan iloinen siitä että tämä keskustelu jälleen käydään että tämä kansalaisaloite on käsittelyssä muistan vielä hyvin sen edellisen eduskunnan miltä se näytti niistä monista perheistä ja niistä monista lapsista jotka ovat sateenkaariperheistä se keskustelu näytti todella rumalta todella ikävältä todella syyllistävältä ja se näytti siltä että heidän perheensä eivät ole arvokkaita heidän vanhempansa eivät ole oikeita vanhempia siinä oli todella ikävä sävy juuri sellainen sävy mistä edustaja niikko täällä aikaisemmin mainitsi

tätä aloitetta arvoisa

puhemies ehdottomasti kaikki perheet ovat yhtä arvokkaita ehdottomasti kaikki kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita tässä ei ole kysymys siitä tässä on kysymys avioliitto käsitteestä se on kielellinen käsite ja se on monelle pyhä asia se että me säilytämme tämän kielellisen käsitteen naisen ja miehen välisenä ei poissulje kenenkään muiden oikeuksia ei ei minusta muilla ole oikeus määritellä avioliittoa uudestaan kun se on jo määritelty ja se käsittää tietyt asiat lisäksi kansalaisaloite on iloinen asia jos me me ajattelemme sitä sävyä ja sitä keskustelun sävyä mitä viime kaudella käytiin niin yhtäkään kolumnia tai pääkirjoitusta en löytänyt missä olisi puolustettu aidosti tasa arvoista avioliittoa vaan se keskustelu oli kyllä sitä että

rouva puhemies tosiaan aloite sukupuolineutraalista avioliitosta hyväksyttiin edellisellä kaudella äänin

vastaan yhdeksänkymmentäkaksi ja vaikka tämä oli siis edellisen eduskuntakokoonpanon aikana niin kuten tässäkin keskustelussa on käynyt ilmi myös nykyinen eduskunta on käsitellyt tätä lakia niin sanottujen liitännäislakien muodossa ja nykyinen eduskunta on hyväksynyt ne äänin sataankuuteen vastaan neljäkymmentäkaksi itse näen että liike lain kumoamiseksi tämä niin sanottu aito avioliitto liike on omanlaisensa joutsenlaulu tätä yhteiskunnassamme jo tapahtunutta arvo ja asennemuutosta vastaan suhteessa tähän hämmästelen kyllä kovasti piispainkokouksen päätöstä joka tuntuu nyt jakavan myös kirkkoa vahvasti kahtia sisältä ja alleviivaa osaltaan valtion lainsäädännön ja valtionkirkon välistä kuilua ja mielestäni herättää väistämättä myös kysymyksen siitä ovatko valtio ja kirkko ajautumassa ja kasvamassa erilleen

tässä nyt on viitattu piispainkokoukseen ja vaadittu papeillekin rangaistusta jos lähtevät omavaltaiselle tielle ja nyt käytettiin ilmaisua valtionkirkko ja oltiin huolissaan että valtio ja kirkko eroavat toisistaan näinhän on tapahtunut jo tuhatkahdeksansataa luvulla meillä ei ole valtionkirkkojärjestelmää ollut pitkään pitkään aikaan ruotsissa oli vielä vuoteen kaksituhatta saakka on hyvä pitää nämä asiat erillään eduskunta ei päätä päätä siitä millä tavalla kirkko vihkii kun tätä aloitetta ensimmäisen kerran tuotiin eduskuntaan niin aloitteen tekijät korostivat sitä että kirkolla ja uskonnollisilla yhdyskunnilla ja muillakin säilyy oma toimintavapaus harkita millä tavalla he vihkiviranomaisena tässä asiassa tulevat toimimaan minusta nämä on hyvä pitää erillään sitä arvioida mutta eduskunta huolehtii yhteiskunnan lainsäädännöstä
rouva puhemies tässä on viitattu rakkauteen ja niin kuin viimekin debatissa tai vuosi sitten kun tätä vastaavaa keskustelua käytiin haluan taas muistuttaa että eduskunta ei säätele rakkautta millään tavalla me me säätelemme lakeja ja avioliittolaki on yksi näistä haluan myös muistuttaa että tänä vuonna kesäkuussa euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi yksimielisen päätöksensä toteamalla että euroopan ihmisoikeussopimus vuodelta tuhatyhdeksänsataaviisikymmentä joka määrittelee avioliiton naisen voimassa edelleen ja ihmisoikeussopimuksen kahdestoista pykälä asettaa perheen kiistattoman aviolliseen kontekstiin sen vuoksi on selvää että eitn oikeuden päätöksellä on seuraamuksia sen suhteen miten sana perhe tulisi ymmärtää haluan vielä kysyä sukupuolineutraalin avioliittolain puolustajilta haluatteko te riistää meiltä muilta sen perustuslaillisen oikeuden vapaaseen mielipiteeseen että me olemme sitä mieltä että avioliitto on miehen ja

edustaja laukkanen totesi omassa puheenvuorossaan että muutos yhteiskunnassa alkaa kaksituhattaseitsemäntoista kun uusi tasa arvoinen avioliittolaki tulee voimaan ja silloin meidän maastamme tulee juuriltansa kevyt itse olen sitä mieltä että se muutos on jo alkanut ja meistä tulee joka päivä sitä juurevampia mitä enemmän ihmiset saavat oikeuksia ja tilaa elää tässä yhteiskunnassa niin että jokainen kokee olevansa tunnustettu ja näkyvä

on ehkä semmoinen kohta missä haluan tuoda myös henkilökohtaisen elämän tähän saliin minä olen itse homoseksuaali mies ja olen oman tyttäreni alle kolmevuotiaan tyttären yksinhuoltajaisä uskon että olen vanhempana onnistunut siinä että pystyn tarjoamaan tyttärelleni rakastavan ja turvallisen kodin rakastavan ja turvallisen perheen ja yhteisön missä elää ainut uhka minkä näen että hänellä tällä hetkellä on on se jos hän altistuu yhteiskunnalliselle keskustelulle tai lainsäädännölle joka jollain tavalla tekee hänen elämästään tai hänen perheensä elämästä toisarvoista tai väärää synnyttää minkäänlaisen ajatuksen siitä että se elämä minkä keskellä hän elää olisi jollain tavalla

puhemies nimenomaan eduskunta säätää lakeja ja minun mielestäni lakien edessä kaikkien meidän suomalaisten pitää olla tasa arvoisia siksi olen erittäin iloinen siitä että eduskunta on hyväksynyt lain tasa arvoisesta avioliitosta avioliitosta ja presidentti on myös vahvistanut sen lain

avioliiton säilyttämisestä miehen ja naisen välisenä on mielestäni perusteltu yhteiskuntamme perussolu perhe pitää säilyttää mielestäni edelleen eheänä se jos joku mies elää miehen kanssa tai nainen elää naisen kanssa kuuluupa siihen lapsia tai ei on ihan toinen asia avioliitto on aikanaan luotu miestä ja naista varten ja sellaisena se tulee pitää minun mielestäni toki kunnioitan kaikkia muitakin mielipiteitä eihän rakkauttakaan voi lailla säätää jos joku mies rakastaa miestä ja nainen naista niin siitä vain minulla ei ole mitään sitä vastaan kunnioitan jokaisen omaa valintaa mutta yhteiskunnan perusasiat pitää edelleen pitää koossa muuten tämä homma menee sellaiseksi sekamelskaksi josta vastuuta enää pysty kukaan kantamaan minun mielestäni perhe on miehen ja naisen välinen avioliitto tulee säilyttää edelleen miehen ja naisen välisenä ilman mitään poikkeuksia se että meillä on monia muita variaatioita tässä yhteiskunnassa olkoon mutta perusasioiden pitää olla perusasioita ne pitää sellaisina säilyttää muuten muuten joudumme tilanteeseen josta ei sitten kukaan vastuuta koskaan pysty kantamaan isä ja äiti kuuluvat

rouva puhemies täällä on mainittu nimeni monessa puheenvuorossa toteaisin nyt edustaja räsäselle että jokainen eduskunta muuttaa vuorollaan edellisten eduskuntien säätämiä lakeja siinä ei ole mitään ihmeellistä eikä myöskään kannata olla pahoillaan siitä että täällä pohjalta näistä asioista sekin kuuluu on pahoillaan siitä että puhutaan juuri tästä asiasta niin se tietysti kertoo siitä omasta asennemaailmasta itsekin olen lastenkodin kasvatti ja mennyt läpi aika vaikean vanhemmuuden tien ja voin sanoa että edelleen isän ja äidin kaipuu on prosessoin ja käyn läpi edustaja toivola että yhteiskunnassa näitä malleja on monenlaisia mutta en ole koskaan lakannut ajattelemasta että paras malli on miehen ja naisen luoma perhemalli ja jos näin vain käy että lapsia sattuu saamaan niin se on sille lapselle paras kasvuympäristö

puhemies vanha sanonta kuuluu että keskustelulla on aina vitalisoiva merkitys ja varmaan näin on yleensä mutta nyt täytyy kyllä muutaman kollegan tavoin sanoa että tämä keskustelu tuntuu pikkaisen turhalta tämä itse asia tasa on jo kertaalleen ratkaistu suuressa salissa yksikään meistä ei pysty enää keksimään yhtään uutta argumenttia ei puolesta eikä vastaan vaan tämä asia on käyty läpi ja se on ratkaistu eduskunnan enemmistön päätöksellä presidentti on vahvistanut lait ja ne tulevat voimaan ensimmäinen kolmatta kaksituhattaseitsemäntoista demokratiassa on tapana kunnioittaa enemmistön ratkaisuja ja tyytyä

vaikka ne olisivatkin täpärällä enemmistöllä tehtyjä päätöksiä joten annetaan nyt ihmisten rakastaa toisiaan ja mennä avioliittoon toistensa kanssa sukupuolesta riippumatta on suorastaan ihanaa että myöskin sellaiset parit jotka tällä hetkellä eivät pääse avioliiton piiriin mutta haluavat päästä sen piiriin pian pääsevät mukaan nimenomaan vahvistamaan

arvoisa puhemies mielestäni tämä puhe siitä että tämä eduskunta ei muka voisi kumota sukupuolineutraalia avioliittolakia on täysin turhaa jopa suorastaan loukkaavaksi siinä mielessä että olin jo viime kaudella perinteisen avioliiton kannalla mutta vaalimatematiikan koukeroiden johdosta en päässyt silloin lausumaan siitä mielipidettäni tässä salissa nyt pääsen ja sen oikeuden aion käyttää tällä valtakirjalla tällä eduskuntakaudella voidaan tehdä uusia päätöksiä siihen ei ole kenelläkään mitään sanomista

arvoisa rouva puhemies suomessa meitä on suuri joukko ihmisiä jotka haluamme säilyttää avioliittokäsitteen miehen ja naisen välisenä tästä kertoo kansalaisaloitteen yli satakuusituhatta allekirjoittajaa meillä on suomessa voimassa parisuhdelaki samaa sukupuolta oleville ja tuntuu että se hyvin tarkoituksellisesti tässä keskustelussa halutaan unohtaa muistuttaisin siitä että meillä euroopassa valtaosassa euroopan unionin jäsenmaita on tämä sama tilanne kuin meilläkin elikkä nämä rinnakkaiset lainsäädännöt ja mikään kansainvälinen ihmisoikeussopimus minkäänlaiset seikat eivät ole kertomassa että tämä olisi jotenkin esimerkiksi ihmisoikeuksien vastainen tilanne tai tällä tavalla ei voitaisi voitaisi lainsäädäntöjä pitää erillisinä meillä on suuria jäsenmaita itävalta saksa joissa näitten lakien rinnakkaiselo on todettu hyväksi itävallassa muun muassa kansanäänestyksessä haluttiin jatkaa sitä että nämä lait pysyvät erillisinä ja toivoisinkin että myöskin tämä asia huomioitaisiin tässä keskustelussa

puhemies täällä on käytetty hirveästi aikaa siihen edustaja emma kari edustaja räsänen muun muassa sdpstä että on mietitty sitä että ei haluttaisi käydä tätä keskustelua tämä on turhaa tämä on turhauttavaa miksi me käymme tätä siksi me käymme että meillä on laki kansalaisaloitteesta satakuusituhatta ihmistä haluaa että tästä puhutaan minusta on aivan erikoista että sitten samaan aikaan ollaan jotenkin pahoillaan siitä että tämä loukkaa muita ihmisiä jos me emme käsittelisi tätä niin eikö se loukkaisi niitä sataakuuttatuhatta ihmistä ja jos haluaa muutosta tähän niin täytyy sitten tehdä muutosesitys siihen kansalaisaloitetta koskevaan lainsäädäntöön jos ei halua saa täällä käsitellä itsekin olen ihmetellyt minkä takia tämä nousi niin suureksi aiheeksi olen siviilivihkijä ammatiltani ja vihkinyt erittäin paljon samaa sukupuolta olevia ihmisiä ja rekisteröity parisuhde toi näiden puolisoiden välille täysin samat oikeusvaikutukset täysin samat oikeusvaikutukset heidän keskinäisessä suhteessaan ei ollut mitään eroa siinä

arvoisa rouva puhemies arvostan kaikkia kansalaisaloitteita ja arvostan sitä että olemme tästäkin asiasta erimielisiä toivoisin kuitenkin mietittävän sitä sävyä jolla puhutaan siitä onko lapsella oikeus millaiseen perheeseen täällä on moneen kertaan sanottu että lapsella on oikeus isään ja äitiin kannattaa muistaa että pelkästään suomessa on noin kaksisataatuhatta lasta joilla ei ole oikeutta isään ja äitiin meillä on yksinhuoltajaperheitä meillä on

perheitä joissa ei ole vanhempia ja meillä on perheitä joissa on kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa ja toivoisin että tätä keskustelua keskustelua käydään heidän heidän näkökulmaansa arvostaen koska jokainen perhe on aivan yhtä oikea näille lapsille kun täällä ollaan oltu huolissaan myöskin lapsivaikutusten arvioinnin puutteesta niin voin kertoa että suurin tehty tutkimus on coloradon yliopistosta jossa käytiin yli yhdeksäntoistatuhatta eri tutkimusta ja artikkelia läpi ja tutkijat ovat yksimielisiä siitä että samaa sukupuolta olevien vanhempien kasvattamat lapset ovat aivan samanlaisia kuin niin sanotuissa

arvoisa rouva puhemies ehkä suurin tutkimus on se kun kaksikymmentä prosenttia kanadan kansalaisista on on haastateltu ja sieltä on kyllä tullut ihan toisenlaisia tuloksia tähän kaksikymmentä prosenttia koko kanadan väestöstä mutta se minkä halusin sanoa jokainen ihminen on yhtä lailla arvokas se on aivan lähtökohta perheen tulee olla nimenomaan rakkautta ja välittämistä mutta perhe on myös perimää puolet meistä on isältä puolet äidiltä ja siinä on on mahdollisuus aivan erilaiseen yhteyteen täällä on sanottu että että pitäisi olla tilaa jokaiselle erilaiselle perheelle minä olen aivan samaa mieltä ja sen takia minä olen ihmetellyt minkä ihmeen takia kaikki yrittävät ängetä samalle radalle kun meillä voisi olla aivan hyvin rinnakkaiselo siinä on avioliitto miehen ja naisen välisenä viereisellä radalla on parisuhdelain mukainen rekisteröity parisuhde tai onko se sitten sopimus tai pariliitto sitten meillä on naimattomia leskiä eronneita ja niin edelleen mitä mitä onkaan että meillä on tilaa tässä yhteiskunnassa erilaisille instituutioille ja sen takia ihmettelenkin minkä takia

ymmärtää mistä tämä jatkuva toistemme ohipuhuminen johtuu ja yksi selitys voi olla se että meillä on erilainen käsitys vanhemmuudesta toiset meistä ajattelevat että vanhemmuus on ensisijaisesti biologista toiset katsovat että se on sosiaalista biologiseen vanhemmuuteen riittää vartti tai yhdeksän kuukautta sosiaaliseen vanhemmuuteen vaaditaan koko elämä ja kuten tutkijat ovat kerta toisensa jälkeen todenneet lasten hyvinvoinnille ja kehitykselle ei ole väliä kasvattavatko hänet biologiset vai adoptiovanhemmat tai kasvattaako hänet mies nainen mies ja mies nainen ja mies nainen ja nainen tai perinteiseen suomalaiseen tapaan koko laajempi suku sen sijaan ratkaisevaa hyvinvoinnille on lapsen suhde vanhempiinsa siis hänet kasvattaviin vanhempiin vanhempien luottamus omaan vanhemmuuteen ja perheen sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi

aluksi haluaisin todeta että kansalaisaloitteet ovat tärkeitä mutta mielestäni tämä vasta aloite lakiin joka ei ole ehtinyt edes voimaan on varsin erikoinen toimenpide kantani asiaan on kuitenkin edelleen muuttumaton avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto puhun kuitenkin vielä vähän rakkaudesta pidän erittäin tärkeänä että kukin meistä voi rakastaa ketä haluaa vai voiko joku meistä sanoa ketä saa rakastaa ja ketä ei tai kuka saa rakastaa ja kuka ei moni elää tälläkin hetkellä ilman rakkautta en millään tavoin kadehdi heitä koska siihen ei ole mitään syytä osa ihmisistä ei kaipaa rakkautta lainkaan heitä on kuitenkin hyvin vähän ehkä he eivät koskaan rakastaneet tai saaneet rakkautta tässä lopuksi kysynkin teiltä mikä on tärkeämpää kuin rakastaa ja tulla rakastetuksi onko se tämä keskustelu avioliittolaista kuka on lopulta väärässä ja kuka oikeassa kuka saa sanoa viimeisen sanan
arvoisa puhemies tämä ei ole kirkolliskokous vaan tämä on maallista lakia säätävä suomen eduskunta ja lain edessä kaikkien on oltava tasa arvoisia haluan kysyä kuinka monen heterosuhteessa elävän ihmisen elämään tämä tasa arvoinen avioliittolaki on vaikuttanut ei kenenkään se ei muuta kenenkään heterosuhteessa elävän avioliittoa sen merkitystä tai tärkeyttä millään tavalla se ei ole edes vaikuttanut kirkon sisäisiin käytänteisiin avioliiton osalta sen sijaan tasa arvoisen avioliittolain hyväksyminen on vaikuttanut monen sellaisen suomalaisen elämään joiden rakkaus ja perhemuoto ei mahtunut aiemmin lain määrittämään muottiin eiköhän anneta heille jo rauha elää perhe elämää ja rakastaa ja mennä avioliittoon

puhemies meillä lainsäätäjillä jotka kannatamme naisen ja miehen välistä avioliittoa on oikeus puolustaa tätä ja kun sanotaan että tämä sukupuolineutraali avioliitto ei ole keltään pois niin minä uskoisin että joku kasvava lapsi saattaa aikanaan kysyä kuka minä olen mistä minä tulen ainakin minulla ja meillä monella on varmaan huoli miltä suomi näyttää kymmenen vuoden kuluttua ja miksi me olemme saaneet kuulla kokemuksia ruotsista ja ja muista maista että kodeissa päiväkerhoissa kouluissa ja muualla ei enää isä äiti tyttö eikä poika ja kysynkin tähänkö meidän suomen laki miehet ja naiset haluamme mennä aikojen kuluessa

arvoisa rouva puhemies edustaja toivola en epäile yhtään sitä ettetkö ole hyvä isä tyttäresi kasvattajana mutta oletko koskaan kysynyt tyttäreltäsi kaipaako hän äitiään kysyitkö koskaan häneltä silloin kun hän oli vauva olisiko olla äidin rinnalla halunnut olla äidin sylissä silloin kun normaalisti lapsi on äidin sylissä jos se suinkin on mahdollista kysymys tällaisessa lainsäädännössä on siitä että tässä on ihmisten oikeuksista kysymys ennen kaikkea aikuisten oikeuksista kysymys eikä lasten oikeuksista ja tässä lainsäädännössä mennään niin pitkälle että biologisella vanhemmalla ei ole adoptiotilanteessa oikeutta määritellä edes sitä tullaanko hänen lapsensa adoptoimaan heteroperheeseen vai homoperheeseen norjassa tämä lainsäädännössä on turvattu että vanhemmilla on oikeus päättää minkälaiseen perheeseen heidän lapsensa adoptoidaan jos se tilanne tulee kysymys on edustaja toivola siitä että lapsen paras jos se suinkin lainsäädännöllisesti on mahdollista on turvata lapselle äidin läsnäolo ja se ei tarkoita että väheksyisin sinun isyyttäsi
edustaja niikko tässä salissa on tapana puhutella toisia kohteliaasti

puhemies itse ajattelen niin että jos me puhumme näistä eri perhemuodoista niin jo tällä hetkellä yhteiskunnassa kun ajatellaan vaikka hedelmöityshoitolakia olemme ylipäätään tunnustaneet sitä kautta erilaiset tavat muodostaa ja perustaa niitä perheitä

itse jotenkin ajattelen että semmoinen kysymys kumpuaa kyllä aika etuoikeutetusta elämästä se kertoo siitä etuoikeutetusta asemasta yhteiskunnassa missä ei ole sitä realiteettista kokemusta siitä miltä tuntuu joidenkin asioiden kohdalla tulla kohdelluksi eriarvoisesti miltä tuntuu semmoinen elämä missä joutuu kuuntelemaan puhetta joka erottelee erilaisia tapoja olla perhe tai erilaisia parisuhteita ja väistämättä vaikka ilmaisee oman mielipiteensä siinä samalla tulee hyvin helposti myöskin määrittäneeksi näitä suhteita ja niiden arvoa eritasoisiksi

rouva puhemies kun kuuntelin edustaja emma karin kaunista puhetta ajattelin että tässä kyllä puhutaan nyt aika paljon toistemme ohi eli emme ikään kuin puhu ihan samasta asiasta itse en koe että itse olisin tai näissä alkupuheenvuoroissa kukaan olisi pilkannut ketään tai lyönyt ketään raamatulla päähän eikä mielestäni tässä edes varsinaisesti määritellä perhettä vaan tässä puhutaan avioliitosta ja avioliittolainsäädännöstä ja ja kyllähän käsitys perheestä on huomattavasti laajempi kuin käsitys toivon että kykenisimme nimenomaan tästä keskustelemaan jokainen ihminen on yhtä arvokas jokainen lapsi on yhtä arvokas jokaiseen ihmissuhteeseen toivon mukaan kuuluu rakkautta ja ja tarvitaan rakkautta mutta mielestäni tämä keskustelu ei todellakaan ole turhaa edellisen eduskunnan jälkeen meillä oli vaalit täysi oikeus määritellä avioliitto uudestaan
arvoisa puhemies olen kuunnellut tätä keskustelua ja jokaisella on tietysti ja ilmaista se ja pitää siitä myös kiinni itse pidän myös omasta mielipiteestäni kiinni ja olen sitä mieltä että lainsäätäjällä ei

nyt jatketaan puhujalistan parissa

arvoisa rouva puhemies

rouva puhemies länsimaisen demokratian kunnioitettavan yhteiskunnan tunnusmerkkejä ovat muun muassa ihmisoikeuksien ihmisarvon arvon ja yksilönvapauden sanan ja uskonnonvapauden kunnioittaminen tällaisessa yhteiskunnassa huolehditaan heikompiosaisista vammaisista vanhuksista ja erityisesti lapsista ja heidän oikeuksistaan yhteiskunnan hyvinvointia ylläpitävistä ja sitä edistävistä rakenteista pidetään kiinni on tilaa erilaisille mielipiteille ja instituutioille rinnakkaiselo erilaisista näkökulmista huolimatta toinen toistaan kunnioittaen voi toteutua onko tämä vain haave suomessa nopeasti muuttuvassa ja erilaisia muotivirtauksia median välityksellä voimakkaasti esiin työntävässä yhteiskunnassamme on erityisen tärkeää pysähtyä miettimään mitkä ovat niitä rakenteita joista on syytä pitää kiinni ja joita on syytä suojella murentumiselta avioliitto miehen ja naisen välinen liitto jossa luonnollisin keinoin on mahdollisuus yhteiskunnan jatkumisen kannalta elintärkeään suvun jatkamiseen on yksi tällainen säilytettävä instituutio siinä lapsilla on mahdollisuus syntyä ja kasvaa omien biologisten vanhempiensa hoivassa ja hoidossa nyt käsittelyssä nyt käsittelyssä olevan kansalaisaloitteen tarkoitus on nimenomaan pyrkiä säilyttämään avioliitto muista yhteiselämän muodoista erillisenä miehen ja naisen välisenä liittona isolla rahalla valtavan mediamyllytyksen saattelemana sukupuolineutraali avioliittolaki jyrättiin läpi monia painostaen ihmisoikeuskysymyksenä vaikka se ei sitä ole jokaisella avioliiton solmimisen ehdot täyttävällä on samanlainen oikeus ja mahdollisuus avioliittoon myös samanlaiset velvollisuudet parisuhdelaissa on määritelty erilaisesta samaa sukupuolta olevien välisestä yhteiselämän muodosta ja näiden parien oikeudet tulee jatkossakin huomioida sen lain puitteissa jos lähdemme muuttamaan muuttamaan avioliiton peruselementtejä koko instituution mureneminen alkaa näin on käynyt suomessakin ensimmäisen niin sanotun liitännäislakipaketin hyväksymisen yhteydessä kävi selväksi että eri taustoista tulevilla on erilaiset vaatimukset sukupuolineutraaliin avioliittoon pääsemiseksi vihkitilaisuus todistajat avioliittolupaus tai vala ja aviopariksi julistaminen ovat avioliittoon vihkimisen peruspilareita ja sukupuolineutraalin avioliittolain toteutuessa se se vaaditaan edelleenkin mutta vain osalta osa pääsisi avioliittoon suoraan ilmoitusmenettelyllä eli oman rekisteriviranomaisille tekemänsä ilmoituksen kautta osan ei tarvitsisi tehdä tätäkään vaan on myös väylä vain luisua avioliittoon muiden muutosten yhteydessä onko tällainen sekavuus yhteiskunnan perusyksikköä vahvistavaa toimintaa hyvää lainsäädäntöä ja ihmisten hyvinvointia edistävää ei ole jos perustana avioliiton perustamiselle olisi yksinomaan rakkaus toista kohtaan millä perusteella avioliittoa suojellaan useammassa maassa voimassa olevalta useamman puolison avioliitolta moniavioisuudelta tai lähisukulaisten välisen avioliiton vaatimukselta arvoisa rouva puhemies avioliittolakia muutettaessa monilta jäi huomaamatta kuinka se mahdollistaisi myös samaa sukupuolta olevien ulkoisen adoption adoptiovanhempia odottavalla lapsella on jo ollut raastavia kokemuksia hän on menettänyt omat vanhempansa sukupuolineutraalin avioliiton ja sen adoptiomahdollisuuden myötä lapselta riistetään myös mahdollisuus korvaavaan hoivaavaan kokemukseen eri sukupuolta olevista vanhemmista isästä ja äidistä näin lähtökohtaisesti tämä ei ole oikein sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksyminen on lisäksi jo aiheuttanut sen että adoptiokanavia on sulkeutunut suomeen ei enää samalla lailla anneta lapsia adoptioon ja monien lasten ja perheiden haave adoption toteutumisesta on valunut hiekkaan ja koko tämä rumba ja nämä muutokset vain pienen vähemmistön vuoksi joiden oikeuksia ja etuja varten on kokonainen parisuhdelaki avioliittoja on suomessa noin kaksikymmentäviisituhatta per vuosi rekisteröityjä parisuhteita on vuosittain vähän yli kolmesataa eli vain reilu yksi prosentti avioliittoihin verrattuna rekisteröidyistä pariskunnista vain osa haluaisi sukupuolineutraaliin avioliittoon osa niin suomessa kuin maailmallakin ymmärtää avioliiton tarkoittavan vain miehen ja naisen välistä liittoa eikä pyrikään muuhun kuin rekisteröityyn parisuhteeseen ja näistäkin vain pieni osa toivoisi adoptiota eli minä kysyn onko oikein että hyvin pienen aikuisjoukon omien pyrkimysten vuoksi estetään monien adoptiolasten väylä saada adoption kautta isä ja äiti ja samalla tuhansille lapsettomuudesta kärsiville pariskunnille jotka pohtivat adoption mahdollisuutta tehdään se mahdollisuus entistäkin vaikeammaksi se ei ole oikein sukupuolineutraalin avioliittolain ja liitännäislakien säätämisen ja hyväksymisen yhteydessä on myös rikottu sekä kansainvälisiä että suomen eduskunnan omia lainsäädäntöön liittyviä säädöksiä lapsiasiavaltuutettu lakivaliokunta ja monet kansanedustajat vaativat lapsivaikutusten arvioinnin tekemistä ennen lain eteenpäinviemistä tämä epäkohta oli keskustelussa myös suuren kansainvälisen juristiorganisaation edustajan vieraillessa suomessa keväällä pöyristyttävä perustavaa laatua oleva laiminlyönti monella alalla arvostetussa suomessa suomalaiset juristit ovat myös aktivoituneet lapsiin ja heidän oikeuksiinsa kohdistuvien laiminlyöntien vuoksi juristit ovat perustaneet yhdistyksen forum externum jonka tarkoituksena on edistää perus ja ihmisoikeuksien toteutumista suomen perustuslain arvosisällön kansanvaltaisuuden sekä oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti yhdistyksen juristit ovat lähettäneet yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien komitealle valituksen ja pyynnön tutkintamenettelyn käynnistämiseksi valituksessaan he toteavat seuraavaa lapsivaikutusten arvioinnilla selvitetään lapsen etu jota suojataan lapsen oikeuksien yleissopimuksen kolmannessa artiklassa tästä huolimatta suomi on viimeisen kahden vuoden aikana toistuvasti jättänyt arvioinnin tekemättä suomi on jättänyt lapsivaikutusten arvioinnin tietoisesti huomioimatta erityisesti avioliittolain ja siihen liittyvän muun lainsäädännön muuttamisen yhteydessä näin suomi on rikkonut lapsen edun selvittämisvelvollisuuden edellä esitetyn perusteella pyydämme että komitea tutkii valituksen toteaa rikkomuksen tapahtuneen ja kehottaa suomea ottamaan lainsäädäntömenettelyssään lapsen edun huomioon lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti

järjestelmällisestä yleissopimuksen kolmannen artiklan rikkomisesta tällainen valitus ja tutkintapyyntö on suomesta lähtenyt ja aivan aiheellisesti se on lähtenyt yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien komitealle minulle tekee kipeää ja hävettää on aika painaa jarruja ja kumota monin tavoin huonosti ja sopimuksia rikkoen eteenpäinviety sukupuolineutraali ja huolehtia nykyisen avioliittolain ja parisuhdelain puitteissa erilaisten parisuhdemuotojen oikeuksista ja velvollisuuksista ja ennen muuta ja viivyttelemättä tulee huolehtia lapsen oikeuksista tavalla tässä yhteiskunnassa on tilaa erilaisille instituutioille toivon että avioliittoa miehen ja naisen välisenä instituutiona kunnioitetaan tässä maassa jatkossakin ja se säilytetään

arvoisa rouva puhemies

tämä pohdiskelu ei kuitenkaan ole johtanut kovinkaan syvällisiin analyyseihin tilanteen perimmäisistä syistä kansalaisaloite aidosta avioliitosta johdattaa meidät nyt kuitenkin nykytilanteen ja ja siihen liittyvien ilmiöiden ytimeen sukupuolineutraali avioliittolaki jonka eduskunnan enemmistö aiemmin niukasti hyväksyi kyseenalaistaa ikiaikaiset länsimaisen arvo ja normijärjestelmän perustat sukupuolisuutta sen merkitystä

koko ihmiskunnan olemassaolo perustuu kahteen eri sukupuoleen ja yhteiskunnallinen historia on sukupuolisuuden kontrolloinnin historiaa tämä tosiasia ei sulje pois sitä etteikö meillä olisi olemassa transsukupuolisia sekä homoja ja lesboja poikkeus vahvistaa säännön on minun ja monen muun mielestä sanonta joka sopii kuvaamaan hyvin tätä tosiasiaa sukupuolivähemmistöjä ei saa syrjiä vähätellä tai kiusata mutta jos esimerkiksi sukupuolineutraalista avioliittolaista seuraa translaki jonka seurauksena tulisimme laillistaneeksi tilanteen jossa naissukupuolesta itsensä mieheksi muuttava haluaakin säilyttää lisääntymiskykynsä naisena eli synnytysmahdollisuuden on kovin vaikea ymmärtää tätä enää tasa arvonäkökulmasta eihän miessukupuolinen kykene luonnostaan synnyttämään

se on normaalin järjen vastaista ja halua muuttaa nykytila perustellaan yksilön oikeuksilla yksilön oikeudet eivät kuitenkaan yksinomaan voi olla lainsäädännön perusta olisi oltava johdonmukaista yksilön oikeuksien näkökulmasta muun muassa lapsen lähtökohtaisesta oikeudesta äitiin ja isään adoptiotilanteessa translakia onkin kai esitetty muutettavaksi siksi että sen myötä käytännössä lakkautettaisiin sukupuolinen jaottelu yhteiskunnassa kokonaan sellaisena kuin me sen tunnemme ja vietäisiin samalla pohja pois muun muassa tältä nykyään relevantilta argumentaatiolta koskien lapsen

arvoisa rouva puhemies minusta ei ole hyväksyttävää luoda keinotekoisesti transihmisiä sen takia että transihmisiä jos joku haluaa muuttaa sukupuoltaan tulee lisääntymiskyky vanhassa sukupuolessa jatkossakin eliminoida eli tällainen henkilö tulee steriloida sukupuoli on sosiaalinen konstruktio jonka määrittelee yhteiskunnan enemmistö ja monet eri käytännöt yhteiskunnassamme perustuvat sukupuoleen ja sukupuoliseen tunnistamiseen ja jaotteluun sukupuoli ei ole yhteiskunnassa pelkästään henkilökohtainen asia koska sitä säädellään lailla tämän takia emme hyväksy sitä että jonkun yksilön henkilökohtainen halu esimerkiksi olla virallisesti mies mutta samalla kyetä lisääntymään ja synnyttämään vanhassa sukupuolessaan naisena olisi automaattisesti lainsäädännön pohja puhun siis nykytilasta arvoisa rouva puhemies kun tuhatvuotiset totuudet vaikka tuo kyseenalaistaminen saisi taakseen vain niukan enemmistön päätöksentekijöistä ja kansalaisista voidaan hyvällä syyllä puhua vallankumouksellisesta ajattelusta ja toiminnasta vallankumouksellisuuteen liittyy myös räyhähenkinen tappiolle jäävien mielipiteiden leimaaminen yksinkertaisiksi turhiksi ja vähäpätöisiksi sekä epärationaalisiksi tänäänkin on kuultu että ei saisi esittää edes oikeastaan sitä mielipidettään sitä ei toivota vaan pidetään loukkaavana riekkumisella ei ole rajoja harvinainen tilanne kun ottaa huomioon että riekkumisen kohteena olevat eivät ole muuta kuin puolustaneet lainsäädännön nykytilaa ja arvoja jotka ovat sen synnyttäneet mitä loogisuuteen tulee jos homo ja heteroseksuaalisuus rinnastetaan ilmiöinä toisiinsa voitaisiin loogisuuden nimissä esittää monenlaisia muitakin perusteluja erilaisille uusille yhteiskunnallisille järjestelyille vain lakkauttamalla sukupuolisuus kokonaan sellaisena kuin me nykylainsäädännössä sen tunnemme voidaan tällaiset ehkä kiusalliset filosofiset loogiset johtopäätelmät väistää ja sivuuttaa jatkossa ilmeisesti näin tullaan sitten myös aikanaan tekemään yksi asia johtaa toiseen aivan kuten niin sanottu hedelmöityshoitojen myöntäminen yksinäisille naisille on johtanut nykyisiin uusiin vaatimuksiin arvoisa rouva puhemies yhteiskunnallisesti tilanne on jo karannut vapaamielisen enemmistön käsistä mikä on huolestuttavaa yhteiskunnallisen kehityksen kannalta röyhkeydellä ei ole rajoja kuten olemme jo saaneet muun muassa evankelisluterilaisen kirkon sisällä huomata osa papeista aikoo ilmeisesti ryhtyä vihkimään keskenään samaa sukupuolta olevia pareja omin päin eli he eivät aio kunnioittaa oman instituutionsa sääntöjä ja ohjeita sekä demokraattisia päätöksiä vaan he ottavat oikeuden omiin käsiinsä

arvoisa herra puhemies tasa arvoinen avioliittolaki saavutettiin koska suuri joukko suomalaisia uskoi yhdenvertaisuuteen ja teki sen eteen valtavasti töitä suomessa tehtiin historiaa tasa arvoista avioliittolakia ajaneen läpimeno oli tärkeä merkkipaalu sekä kansalaisten aktiiviselle vaikuttamiselle että yhdenvertaisuudelle tasa arvoinen avioliitto hyväksyttiin lopulta eduskunnassakin vuosien keskustelun ja kampanjoinnin jälkeen aloitteen poliittinen käsittely oli laajaa ja perusteellista aloitteen läpimeno puolestaan oli monelle aikuiselle lapselle ja perheelle tärkeä askel joka takaa heille yhdenvertaisen kohtelun ja aseman lain edessä sateenkaariperheet kun ovat olleet arkipäivää jo paljon ennen lain saattamista ajan tasalle muutos ei ole keneltäkään muulta millään tavalla pois suuri joukko suomalaisia on odottanut päivää jolloin heidän parisuhteensa ja perheensä olisi lain edessä samanarvoinen kuin muiden avioliittolainsäädännöllä on myös keskeinen ja tärkeä rooli perintö ja huoltajuuskysymyksissä ja jo olemassa olevissa perhejärjestelyissä on kohtuutonta että lain voimaantulon lähestyessä pitkän ja monille henkilökohtaisesti raskaan prosessin päätteeksi laki pyritään estämään aloite tämän saavutuksen kumoamiseksi on sekin toki kansalaisjoukon tahdosta lähtöisin tämäkin kansalaisaloite tulee käsitellä asiallisesti ja normaalissa järjestyksessä kuten kaikki kansalaisaloitteet kansalaisaloite itsessään on tärkeä demokratian väline kansa laisaloite kannustaa ihmisiä ottamaan kantaa vaikeisiinkin kysymyksiin tämä asia selvästi monille sellainen on pidän kuitenkin valitettavana että jo hyväksyttyä lakia pyritään sellaisenaan kumoamaan jo ennen voimaantuloa tällainen vasta aloite ja päätetyn asian pallottelu heti uudelleen heikentää mielestäni kansalaisaloitteiden yleistä arvoa pahimmassa tapauksessa saamme ikiliikkujan tasa arvoisen avioliittolain voimaantuloa odottaville ihmisille tämänkaltaiset aloitteet luovat tarpeetonta epävarmuutta elämään lainsäätäjän on toimittava johdonmukaisesti aito avioliitto aloite vetoaa perusteluissaan voimakkaasti niin sanottuun lapsen tieteellinen tutkimus ei tue tätä väitettä että lapset voisivat huonosti samaa sukupuolta olevien vanhempien tai huoltajien perheessä siihen on turha vedota hyvin ja pahoinvointi riippuvat aivan muista tekijöistä kuten varmasti läsnä olevat edustajatkin tietävät kaikella kunnioituksella haluan myös todeta sen tosiseikan että niin sanotun aito avioliitto aloitteen taustalla on myös uskonnollisiin näkemyksiin pohjaavia kantoja suomessa on uskonnonvapaus onneksi on ja sitä on tietenkin kunnioitettava uskonnolliset yhdyskunnat päättävät omat käytäntönsä itse kyseessä on monille meistä mitä tärkein ja henkilökohtaisin kysymys aivan kuten tärkeää on myös se ketä rakastamme niin paljon että haluamme solmia avioliiton lainsäädännöllisesti yhden vapaus ei kuitenkaan voi mielestäni perustua toisen vapauksien rajoittamiseen yhden usko ei saa määritellä sitä miten toinen saa lain mukaan elää yhden usko ei saa luokitella toista alemmas lain edessä voimme tässäkin salissa puhua kunnioituksesta teot kuitenkin ratkaisevat nyt olemme sellaisten tekojen äärellä tässä salissa aito avioliitto aloitteen kannattajat siihen että he pitävät toki kaikkia ihmisiä yhdenvertaisina mutta kuitenkin haluavat kategorisoida ja luokitella perheitä siten että avioliiton käsite säilyy miehen ja naisen välisenä vaikka samat oikeudet toteutettaisiin toista kautta on kuitenkin syytä muistaa että ne sanat joita me käytämme rakentavat todellisuutta sanat ovat valtaa aloitteen kannattajat teidän mallinne ja esityksenne samaa sukupuolta olevien parien jostakin rinnakkaisesta järjestelmästä lisää toiseutta yhteiskunnassamme toiseus puolestaan synnyttää eriarvoisuutta tästä on valtavasti esimerkkejä historiastamme eriarvoisuus puolestaan heikentää yhteiskuntaa kokonaisuutena te voitte säilyttää oman avioliittokäsityksenne juuri sellaisena kuin haluatte tätä ei ole teiltä kukaan viemässä pois lain kirjaimen on silti oltava objektiivisempi arvoisa puhemies eduskunnan velvollisuus on käsitellä tämä aloite kunnialla mutta aloitteen sanomaa ei silti tarvitse hyväksyä aiheesta käytävä keskustelu tuntuu sekin toisinnolta jo aiemmin kuulluista argumenteista sen sijaan että käymme niitä taas kerran läpi meidän kannattaisi keskittyä korjaamaan esimerkiksi äitiyslain ja translain epäkohtia näistä varmasti riittäisi keskusteltavaa ja debatoitavaakin tässä salissa meidän kannattaisi katsoa eteenpäin työ yhdenvertaisemman ja reilumman yhteiskunnan puolesta on vielä monin osin kesken enemmistö suomalaisista kannattaa tasa arvoista avioliittoa enemmistö uskoo yhdenvertaisuuteen ja sen yhteiskuntaa vahvistavaan voimaan arvoisa puhemies menneeseen ei pidä tässä asiassa enää palata

arvoisa puhemies perustuslain pykälään kirjoitettu mahdollisuus kansalaisaloitteeseen nostaa eduskuntatyön keskiöön kansalaisten syvimpiä huolenaiheita ja toiveita avioliittolain muuttamista koskevissa kansalaisaloitteissa sekä viime vaalikaudella että nyt rakkaus ja lapset ovat ne asiat joita kansalaiset haluavat puolustaa rakkaus ja lapset painotukset aloitteissa ovat kuitenkin jossain määrin erilaiset käsitys avioliiton tehtävästä on erilainen viime vaalikaudella hyväksytyssä kansalaisaloitteessa ja nyt käsillä olevassa viime vaalikaudella hyväksytyssä aloitteessa avioliiton tehtävä nähdään laajempana siinä avioliittoa pidetään aitona silloinkin kun puolisot eivät tähtää suvun jatkamiseen avioliitolla katsotaan tässäkin tapauksessa olevan yhteiskunnallista merkitystä julkisena puolisoiden väliseen rakkauteen ja kumppanuuteen sitoutumisena uusi avioliittolaki ilmaisee yhteiskunnan tuen keskinäiseen rakkauteen ja kumppanuuteen perustuvalle julkiselle parisuhteelle riippumatta kumppaneiden sukupuolesta maaliskuussa voimaan tuleva avioliittolain muutos korostaa sitä että avioliiton arvoa ei vähennä se että puolisot eivät avioliitossaan tähtää suvun jatkamiseen historia osoittaa ettei yhteiskunnan kannalta ole mikään dramaattinen ongelma että osa avioliitoista jää syystä tai toisesta lapsettomaksi myös lapsettomat avioliitot on aina ymmärretty yhteiskuntaa vahvistaviksi instituutioiksi uskollisuutena ilmenevää rakkautta on pidetty yhteiskuntaa kantavana voimana nyt käsillä olevassa aloitteessa korostuu avioliiton tehtävä suvun jatkamisen instituutio na avioliittokäsitystä perustellaan biologisilla tosiseikoilla kuten sillä että lapsella on aina biologinen isä ja äiti aloite näyttää suhtautuvan väheksyvästi avioliittoon joka perustuu vain puolisoiden väliseen rakkauteen aloitteessa varoitetaan tällaisen käsityksen johtavan kehitykseen jossa ennen pitkää hyväksytään moniavioisuus argumentti on sikäli heikko että yhtä vaivatonta olisi biologisin suvun jatkamiseen liittyvin perustein argumentoida moniavioisuuden puolesta arvoisa puhemies kansainvälisessä oikeuskäytännössä mahdollisuus avioliittoon on asteittain avattu laajemmaksi kun biologiset perusteet syrjintään on osoitettu riittämättömiksi niinpä rotusorron yhtenä elementtinä oli avioliiton kieltäminen valkoisten ja mustien välillä esimerkiksi etelä afrikassa niin sanottujen rotujen sekoittumista pidettiin luonnonvastaisena sittemmin tuosta kiellosta on luovuttu rakkauden ja ihmisyyden on annettu voittaa luonnonjärjestyksenä pidetty normijärjestelmä nyt käsillä olevan aloitteen keskeinen perustelu on että lapsen oikeus olla isän ja äidin hoidettavana ei voi toteutua samaa sukupuolta olevien avioliitossa aloitteessa todetaan lapsella on syntymästään saakka oikeus tuntea biologinen isänsä ja äitinsä ja olla heidän hoidettavanaan

avioliittolaista riippumatta tällainen oikeus jää toteutumatta monilta lapsilta maaliskuussa voimaan tulevan lain kumoaminen ei muuttaisi tätä tilannetta juurikaan voimassa oleva avioliittolaki ei ole kyennyt varmistamaan sitä että lapsen oikeus olla isän ja äidin hoidettavana toteutuu kautta aikojen lapsia on syntynyt vakiintuneen parisuhteen ulkopuolella lainsäädännössämme ei myöskään ole lähdetty kriminalisoimaan naisen tietoista pyrkimystä hankkia lapsi joka ei tule kasvamaan biologisen isänsä huolenpidossa lainsäädäntömme ja voimassa oleva avioliittokäsityksemme sallii avioeron miehen ja naisen avioliitto voi saada sellaisen muodon jossa jatkuva väkivaltaisuus kodin ilmapiirissä voi pysyvästi vaurioittaa lasta vaikka hän olisikin isän ja äidin hoidettavana lainsäädäntömme sallii sen että monet lapset jäävät ilman ehyessä ja kestävässä parisuhteessa elävää isää ja äitiä arvoisa puhemies teoreettinen avioliittokäsityksemme ei ratkaise eikä varmista sitä että lapsi saa kasvaa turvallisessa ja rikastavassa ympäristössä ei myöskään läheisyys biologiseen vanhempaan takaa sitä että lapsen kasvuolot ovat suotuisat sosiaalinen vanhemmuus voi monissa tapauksissa olla lapsen kannalta paras ratkaisu biologinen vanhemmuus kun ei automaattisesti takaa sitä että vanhempi rakastaa lastaan ja haluaa tälle kaikkein parasta lapsen adoptoiminen ei ole kenenkään subjektiivinen oikeus adoptiopäätös tehdään aina yksittäisenä ratkaisuna lapsen edun näkökulmasta siksi adoptio samaa sukupuolta olevien perheeseen ei voi tarkoittaa lapsen edun vastaista ratkaisua niin lasten tilanteet kuin perheetkin ovat yksilöllisiä maaliskuussa voimaan laki tarkoittaa sitä ettei mitään avioliittoa lähtökohtaisesti suljeta pois eli katsota kelvottomaksi lapsen kasvuympäristöksi minusta tämä on oikein ja kohtuullista ottaen huomioon myös syrjimättömyyden tavoitteen arvoisa puhemies huoli lapsista ja huoli uskollisuudesta ja rakkaudesta ovat nyt keskustelun ytimessä elämä on sekä lasten että rakkauden alueella perin monimuotoista halusimmepa sitä tai emme lainsäätäjinä emme kykene pakottamaan tätä monimuotoista elämää tiukkaan muottiin vaikka haluaisimmekin tehtävämme on kunnioittaa uskollisuutta ja rakkautta ja kaikissa oloissa tukea lasten mahdollisuuksia turvalliseen kasvuympäristöön maaliskuussa voimaan tuleva avioliittolaki on käsitykseni mukaan tärkeä askel eteenpäin tässä työssä siksi toivon että nyt tehty aloite

arvoisa puhemies

avioliiton kannattajana haluaisin oikoa muutamia vääriä käsityksiä ja argumentteja joita sukupuolineutraalin avioliiton kannattajat ovat esittäneet ensimmäisenä sellainen käsitys että sukupuolineutraali avioliitto olisi ihmisoikeuskysymys tämä ei pidä paikkaansa itse asiassa voidaan tulkita jopa että se on ykn ihmisoikeuksien julistuksen vastainen ihmisoikeuksien julistus määrittää avioliiton miehen ja naisen väliseksi ja perheen perustaksi jos siinä tarkoitettaisiin että se voisi olla miehen ja miehen tai naisen ja naisen välinen miksi siinä sanottaisiin mies ja nainen ei siihen ole mitään järkevää perustetta se ei ole ihmisoikeuskysymys vaan voi olla jopa sen vastainen toinen argumentti sukupuolineutraalin avioliiton vastustus on uskonnollista tämäkään ei välttämättä pidä paikkaansa puhutaan raamatulla päähän lyömisestä kuitenkin on niin että avioliittoinstituutio ja perhe eivät ole satoja vuosia vanhoja vaan tuhansia vuosia vanhoja perinteitä vanhempia perinteitä kuin lähi idästä lähteneet kirjauskonnot mikään niistä sanotaan että nyt tässä asiassa peruuttaminen olisi takapajuista ei pidä paikkaansa euroopassa on maita joissa kunnioitetaan riittävästi perinteistä avioliittoa jopa niin että se sidotaan perustuslakiin ettei voida säätää sellaista lakia että avioliitto säädettäisiin sukupuolineutraaliksi voidaan kysyä onko meillä oikeus muuttaa tällainen ihmiskunnan peruskivi ja perinne sitten kuulee argumentteja että vasta aloitteet ovat huonosta kansalaisaloitteissa kuinka monta kertaa tämä argumentti on kuultu sellaisen suusta joka vastustaa sukupuolineutraalia avioliittoa ei kertaakaan ainoastaan sukupuolineutraalin avioliiton kannattajat sanovat että on huono asia kun muut kunnioittavat eduskunnan oikeutta säätää lakeja ja kansan oikeutta valita mieleisensä edustajat noin edustajien kannanotoista mainitakseni panin merkille että kokoomuksen ja sosialidemokraattien edustajista jotka käyttivät puheenvuoroja ainakin minun kuulteni sata prosenttia oli sukupuolineutraalin avioliiton kannalla voi kysyä vastaako tämä kyseisten puolueiden kentän ja kannattajien näkemystä epäilen vahvasti että ei vastaa sen lisäksi on esitetty argumenttina että laki on jo tulossa voimaan sitä ei voi enää kumota sehän ei ole voimassa se voidaan ongelmattomasti kumota koska se ei ole vielä voimassa ja samalla jäädyttää liitännäislait jotka tähän asiaan liittyvät tämä on täysin tämän eduskunnan käsissä arvoisa puhemies en toivo vaan suorastaan edellytän että tämä kansalaisaloite käsitellään asiallisesti sekä ripeästi ja tuodaan tänne suureen saliin äänestykseen

arvoisa herra puhemies

käsitellyt asianmukaisesti sekä aiemman avioliittolain muutokseen tähdänneen kansalaisaloitteen että tämän nyt käsillä olevan kunnioitan demokratiaa ja suomen lakia maailmankuvani ei kuitenkaan muutu minulle avioliitto on nyt ja aina yhden miehen ja yhden naisen välinen instituutio tietoisesti sanon nimenomaan yhden naisen ja yhden miehen välinen instituutio puhutaan tasa arvoisesta avioliittolaista aivan kuin muutos takaisi tasa arvoisen kohtelun tosiasiassa tämä on vain rekisteröidyn parisuhdelainsäädännön jälkeinen toinen väli etappi jonka mahdollisen läpimenon jälkeen esitetään sopivan ajan päästä se todellinen oikea tasa arvoinen avioliittolaki joka mahdollistaa lukumääräneutraaliuden eli moniavioisuuden sillä niillä samoilla argumenteilla rakkaudesta tasa arvoisesta kohtelusta jolla kannatetaan tätä lakimuutosta täytyy kannattaa myös vihreät nuoret ovat vieneet tämän logiikan päätepisteeseensä ja julkisesti kannattaneet moniavioisuutta mitä juniorit edellä sitä seniorit sitten perässä avioliittolaki on ollut täysin tasa arvoinen kuka tahansa täysi ikäinen mies ja nainen ovat voineet mennä keskenään naimisiin edustaja kantola täällä antoi esimerkin rotusorrosta ja siitä on kohdeltu aivan oikein hän sen kuvasi ihmisiä joissain maissa tässä suhteessa suomessa tällaista ei ole ollut suomessa avioliitto on ollut tasa arvoinen kaikille miehille ja naisille ja tämä on ollut ykn ihmisoikeusjulistuksen mukaista kyse onkin lopulta vain siitä millaiseksi haluaa avioliittoinstituution määrittää arvoisa puhemies kansanedustaja raimo vistbacka puhui eduskunnan täysistunnossa yhdeksästoista helmikuuta kaksituhattayksi seuraavasti tämä hivutustaktiikka on toiminut hämmästyttävän hyvin ja osa ihmisistä ei vieläkään ole kyennyt tai ei halua nähdä lain lopullista päämäärää joka on samanarvoinen asema avioliiton näin edustaja vistbacka puhui silloin kun käsiteltiin lakiesitystä rekisteröidystä parisuhdelainsäädännöstä useat edustajat eri puolueista sanoivat tuolloin että on pelottelua puhua siitä että kun säädetään rekisteröity parisuhdelainsäädäntö niin se missään vaiheessa johtaisi siihen että rekisteröidyn parisuhdelain kautta tulisi lopulta samanarvoinen asema avioliiton kanssa useat varoittivat siitä myös samaan aikaan että niin tulee käymään ja niinhän myös on käymässä valtiopäivämies vistbacka oli kauaskatseinen mies hän ymmärsi että hivutustaktiikasta on kyse ja hivutustaktiikasta on edelleen kyse kun käsittelimme tämän eduskunnan aikana niin sanottuja liitännäislakeja ensimmäisissä puheenvuoroissa edustaja marin toi jo vaatimuksia uusista lainsäädäntömuutoksista täällä on tänään otettu esimerkiksi translaki esille ei tämä tähän pääty ei tämä ole tasa arvoinen avioliittolaki se oikea tasa arvoinen avioliittolaki tietyiltä tahoilta tulee kyllä vielä myöhemmin arvoisa puhemies helsingin silloinen piispa eero huovinen totesi kannanotossaan kahdeskymmenesneljäs huhtikuuta kaksituhattayksi ihmiskunnan pitkä historia osoittaa että miehen ja naisen välisellä suhteella on perustava merkitys ihmisten väliselle yhteiselämälle juutalainen ja kristillinen perinne liittyvät tähän yleisinhimilliseen ajattelutapaan elämän jatkumisen ja yhteiselämän tasapainoisen kehityksen kannalta avioliitolla ja perheellä on korvaamaton merkitys sen vuoksi valtiovallan tulisi antaa avioliitolle selkeä suosituimmuusasema huomatkaa piispa eero huovinen jota ei välttämättä pidetä arkkikonservatiivina kristillisissäkään piireissä sanoo että avioliitolla ja perheellä nimenomaan sellaisella perheellä on tähän mennessä perinteisesti käsitetty on korvaamaton merkitys ja avioliitolle miehen ja naisen väliselle pitäisi antaa selkeä suosituimmuusasema erittäin hyvin kommentoitu erittäin merkittävää viisaalta kristilliseltä ajattelijalta kristittynä avioliitto on minulle miehen ja naisen välinen instituutio kansanedustajana elän sen päätöksen kanssa jonka eduskunta tekee myönnän kuitenkin että pidän sitä suurena virheenä jopa korvaamattomana virheenä jos tässä asiassa lipsutaan täällä on myös herätetty kysymys että millä tavalla se on heteromieheltä pois jos homo pääsee avioliittoon monella tavalla varmasti ei olekaan mutta sanonpa yhden esimerkin millä tavalla nuorelta heteromieheltä pois sillä tavalla että on väitetty myös samaan aikaan että sillä että tämä laki säädetään maallisesti ei ole vaikutusta

olen luterilaisen kirkon jäsen ja kaikki tietävät että luterilainen kirkko on sen verran lähellä suomessa valtiota että jos tämä lainsäädäntö menee läpi on valtava paine sille että sama tehdään luterilaisessa kirkossa ja niin kuin täällä on tänään kerrottu moni pappi on jo julkisesti sanonut siunaavansa myös homopareja jos ja kun tämä ratkaisu menee läpi tällaisena hetkenä täytyy myöntää että olen ehkä jossain määrin jopa tyytyväinen että edesmennyt isäni joka oli luterilaisen kirkon pitkäaikainen pappi ei tätä päivää joudu näkemään äänestin avioliittolain muutoksen niin sanottuja liitännäislakeja vastaan ja äänestän tämän kansalaisaloitteen puolesta

arvoisa puhemies

suomessa meillä on suuri joukko ihmisiä jotka haluamme säilyttää avioliittokäsitteen miehen ja naisen välisenä ja tästä kyllä kertoo se että kansalaisaloite on saanut yli satakuusituhatta allekirjoittajaa meille kristillisdemokraateille avioliiton säilyttäminen miehen ja naisen välisenä on syvästi ideologinen politiikan lähtökohta tästä kertoo se että euroopan kristillisdemokraattisten puolueitten yhteenliittymä epp puolue toteaa myös peruskirjassaan avioliiton miehen ja naisen väliseksi ja avioliiton yhteiskunnan perussoluksi

hyvin tietoisesti on pyritty unohtamaan se että meillä suomessa on todellakin tämä tilanne mikä tällä hetkellä useissa euroopan unionin jäsenmaissa on että meillä on erilliset lait on eri sukupuolta oleville avioliittolaki ja samaa sukupuolta oleville laki parisuhteen rekisteröinnistä nämä ovat rinnakkaisia ja ihan vastikään euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi että tämä tilanne ei riko millään tavalla ihmisoikeussopimuksia vastaan tämä nykyinen tilanne ei ole sen kummemmin suomen perustuslain tai yhdenvertaisuuslain tai minkään kansainvälisen sopimuksen vastainen päinvastoin suomi liittyy nyt vähemmistöön eurooppalaisista maista joissa sitten mennään tähän sukupuolineutraaliin avioliittolakiin ja siinä mielessä on harmillista että tällä tavalla sitten tässä asiassa erottaudumme arvoisa puhemies täällä on nostettu monessa puheenvuorossa esille se että samaa sukupuolta olevien avioliittolain valmistelussa joka tehtiin kansalaisaloitteen pohjalta sen sen yhteydessä myöskin adoptiolaki muuttui on niitä edustajia jotka ovat silloin kun tuota äänestystä äänestystä käytiin läpi ja sen jälkeen todenneet että että eivät ihan ymmärtäneet että samassa yhteydessä tapahtuu tämä adoptiolain muutos lapsiasiain lakivaliokunta ja myöskin silloinen lapsiasiavaltuutettu edellyttivät

jäivät tässä asiassa tekemättä ja todellakin täytyy todeta että muutoinkin tuon lainsäädännön eteenpäinvieminen oli hyvin erikoista muun muassa erilaiset viittaukset kaikkiin niihin lakeihin joita sitten tullaan muuttamaan jäivät siinä yhteydessä tekemättä ja edellytettiin että sitten tuleva eduskunta tätä asiaa lähtee viemään eteenpäin on huomioitava kun puhutaan näistä lapsiasiain vaikutusarvioinneista että silloin ei puhuta pelkästään siitä kuka on hyvä vanhempi vaan esimerkiksi tämä asia jota on nyt täälläkin tuotu esille että

niitä asioita jotka olisivat tulleet esille jos tämä lapsiasiain vaikutusarviointi olisi tehty sitten vielä haluaisin ottaa esille

uskonnonvapauteen liittyvät muutokset mitä tässä tulee tapahtumaan koska

samaa sukupuolta olevien avioliittolain eteenpäinviemisessä haluttiin korostaa sitä että uskonnollisilla yhdyskunnilla säilyy uskonnonvapaus päättää sisäisesti siitä millä tavalla he määrittelevät avioliittoa kuitenkin nyt kun on seurannut viimeaikaista keskustelua tämän asian ympärillä näinhän ei ole vaan nyt esimerkiksi viime viikolla piispainkokouksen jälkeen kuulimme siitä kuinka luterilaisessa kirkossa on pappeja jotka ovat sanoneet että riippumatta siitä mitä heidän kirkkokuntansa ylin päättävä elin on päättänyt he tulevat sitten vihkimään samaa sukupuolta olevia itse mietin sitä millä tavalla nämä henkilöt suhtautuvat siihen uskonnonvapauteen ja niihin argumentteihin samaa sukupuolta olevien avioliittolain eteenpäinviejät täällä vakuuttivat että uskonnonvapaus säilyy ja että kirkkokunnat itsenäisesti päättävät tästä asiasta viime keväänä kun näistä liitännäislaeista puhuttiin siinä yhteydessä halusin muistuttaa siitä että monissa muissa maissa tämä asia on haluttu myös lainsäädännössä selkeästi tuoda esille että se uskonnonvapaus ihan oikeasti toteutuu elikkä muun muassa norjassa on nyt sitten siirrytty siihen

norjassa haluttiin kunnioittaa uskonnollisten yhdyskuntien ja kirkkojen uskonnonvapautta siellä säädettiin erikseen laki että mikäli uskonnolliselta yhdyskunnalta tai kirkkokunnalta puuttuu liturgia samaa sukupuolta oleville niin silloin vihkimistä ei voi suorittaa ja sen liturgian aikaansaaminen tietysti edellyttää sitä että silloin korkeimmassa päättävässä elimessä kulloisessakin kirkkokunnassa tehdään päätös siitä siinä mielessä täytyy todeta että että suomessakin olisi ehdottoman järkevää jos tässä asiassa mennään eteenpäin todellakin kunnioittaa sitä uskonnonvapautta joka on ihan yksi keskeisimpiä demokraattisen valtion ihmisoikeuksista ja siinä mielessä todellisuudessa jättää päätäntävalta päätäntävalta uskonnollisille yhdyskunnille ja kirkkokunnille sama tilanne oli myöskin isossa britanniassa jossa sielläkin huomioitiin tämä tilanne siellä ihan erityisesti kirjattiin että millään tavalla tuo muutos ei tule vaikuttamaan kristillisten kirkkojen asemaan siinä tapauksessa englannin ja walesin kirkkojen asemaan siinä mielessä jotenkin tuntuu että niiden jotka ovat käyttäneet näitä argumentteja uskonnonvapauden säilymisestä on tosiasiallisesti osoitettu hyvin kevyiksi koska näkee sen että kuitenkaan tätä uskonnonvapautta ei tosiasiallisesti haluta olla kunnioittamassa arvoisa puhemies ehkä sitten vielä tähän kansalaisaloitekeskusteluun täällä aika monet kollegat ovat todenneet että että nämä vasta aloitteet ovat ikään kuin ongelmallisia ja että tästä seuraa aloitteitten ja vasta aloitteitten kierre mielestäni kansalaisaloitejärjestelmässä kyllä on varmasti puutteita mutta se että meillä on vasta aloitteita on kuitenkin niistä puutteista pienempiä minun mielestäni suurimmat puutteet ovat siinä että juuri viime kaudella tämä samaa sukupuolta olevien

hyväksyttiin täällä lainsäädännöksi sitä kautta että että lakitekstiä luotiin lennossa sitä tehtiin suuren valiokunnan toimesta ja siinä yhteydessä todellakin nämä lapsiasiavaikutukset jäivät tutkimatta ja sitten toisaalta myöskin

mikä tänne taloon saapui se oli turkistarhauksen kieltävä aloite ja olisivat jääneet tutkimatta taloudelliset vaikutukset tai vaikutukset esimerkiksi elinkeinovapauteen niin kaikki olisivat olleet aivan kauhuissaan että miten voidaan tehdä niin huonoa lainsäädäntöä että tällaiset keskeiset asiat jäävät tutkimatta tässä asiassa kuitenkin niin keskeinen asia kuin lapsiasiavaikutusten tutkiminen sivutettiin ja ei ei katsottu että siihen olisi tullut palata edes näitten liitännäislakien yhteydessä siinä mielessä voi sanoa että meillä on tehty huonoa lainsäädäntöä tämän eduskunnan toimesta eikä ole haluttu korjata edes tällä kaudella tätä asiaa arvoisa puhemies toivon että tämä kansalaisaloite saa sen saman kohtelun kansalaisaloitteet muutoinkin ja että lakivaliokunnassa siihen paneudutaan huolella käydään asiantuntijakuulemiset ja myöskin tuodaan mietintö aikanaan tänne saliin todellakin niin kuin totesin kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tulee tukemaan tätä kansalaisaloitetta ja äänestämään sen

arvoisa puhemies

ideologian pohjalta minä haluaisin kysyä millainen puolue on sellainen puolue jolla ei ole ideologiaa arvotyhjiötä ei ole olemassakaan ja yhtä lailla sekä perussuomalaisilla kristillisdemokraateilla että vihreillä on oikeus tehdä politiikkaa oman ideologiansa pohjalta

tässä erotellaan nyt kaikki tietävät että kysymys oli miehestä ja silloin kun sanon rouva puhemies kaikki tietävät että kysymys oli naisesta ranskassa tämä sukupuolineutraalius on mennyt jo niin pitkälle että lainsäädännöstä on poistettu sanat äiti ja isä äitienpäivääkään ei paljon enää vietetä kouluissa siis niin kaunis sana kuin äiti olenko minä kohta vastuuaikuinen resurssiaikuinen minä haluan olla äiti ja se kertoo että olen nainen ja olen äiti ja varmasti myös isät haluavat olla isiä biologiaa ei pidä väheksyä jos me ajattelemme että lapsen tekemiseen vaaditaan mies ja nainen niin silloin luonto on tarkoittanut että mies ja nainen pitäisivät lapsesta huolta se on ihan totta että näin ei aina tapahdu mutta sen takia lapsen oikeuksien nimissä meidän tulisi pitää huolta että

adoptioperheissä voisi olla molempia sukupuolia ja sen takia on tärkeätä että saisivat itse valita millaiseen perheeseen he antavat oman lapsensa venäjältä tuskin jatkossa saamme enää adoptiolapsia mikäli ensi vuonna tämä laki tulee voimaan

tässä otettiin jo esille että lapsivaikutusten arviointi jätettiin tekemättä miksi tällä aloitteella oli niin kiire että lapsivaikutusarviointia ei ehditty tehdä minkä takia tässä salissa täpärästi ajateltiin että isompi oikeus on aikuisen oikeus lapseen lapsen oikeus äitiin ja isään tämä sali on se viimeinen paikka missä lasten oikeuksia tulisi vähätellä millään muotoa

huonot lait pitää korvata eihän tämä mikään demokratia olekaan jos emme voi muuttaa edellisen hallituksen tekemiä päätöksiä demokratiassa se on ihan normaalia että me parannamme ja teemme parempia päätöksiä jos huomaamme että joku päätös ei ollut tarpeeksi hyvä ja nyt minä vetoankin pääministeriin joka on kristitty että hän ottaisi tästä kopin koska meillä olisi nyt mahdollista kaataa tämä edellisen hallituksen tekemä esitys ja korvata se tällä paremmalla ja aidosti tasa arvoisella avioliitolla

en ollut valmistellut puhetta joten katson täällä jääkö vielä joku asia sanomatta

joo tämä jäi vielä sanomatta ja mitä tulee tähän yleiseen ilmapiiriin niin sen jo paikaltani sanoin mutta haluan sen vielä tässä uudestaan tuoda esille että viime hallituskaudella ilmapiiri oli että tässä asiassa on vain yksi totuus media oli kokonaan sen puolella että ainoastaan sukupuolineutraali avioliitto on hyvä asia en löytänyt yhtään pääkirjoitusta en yhtään kolumnia jossa aitoa avioliittoa olisi puolustettu ja pääkirjoituksissa ja kolumneissahan tulee toimittajien kanta esiin suomessa on muutenkin liian yksipuolinen media ja tässäkin asiassa se oli täysin yksiääninen

arvoisa puhemies ole kiinnostuneita politiikasta mutta tämä kansalaisaloite ja sitä edeltänyt kansalaisaloite todistavat päinvastaista kun ihmiset kokevat asian itselleen ja arvoilleen tärkeäksi he kyllä aktivoituvat tämä keskustelu on hyvä muistutus myös siitä ettei kaikkia kansalaisaloitteita tarvitse kannattaa vaikka kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantamista kannattaisikin edustuksellisessa demokratiassa kansanedustajan on uskallettava olla myös eri mieltä ja tämän kansalaisaloitteen kanssa olen eri mieltä aina aloitteen lähtöolettamuksia myöten arvoisa puhemies itse asiassa tämän aloitteen lähtöolettamuksissa vain mielipide eroista vaan tosiasioista tämän aloitteen perusteluissa ja täällä käydyissä keskustelussa on jälleen kerran vedottu siihen miten tietty vanhempien sukupuolten yhdistelmä olisi lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille välttämätön en tiedä kärsivätkö jotkut täällä valikoivasta kuulosta mutta toistan jälleen kerran mitä tiede sanoo lasten hyvinvoinnista erilaisissa perheissä toivossa että kesävedet olisivat huuhtoneet vaikut korvista harvaa asiaa on nimittäin tutkittu yhtä paljon kuin vanhempien sukupuolten vaikutusta lasten kehitykseen ja hyvinvointiin ja kuten viime vuonna julkaistu columbian yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tehty laaja kriittinen kirjallisuuskatsaus toteaa tutkijat eivät löytäneet yhtäkään sellaista vertaisarvioitua tutkimusasetelmaltaan ja tutkimusmenetelmiltään neutraalia tutkimusta joka osoittaisi että samaa sukupuolta olevien vanhempien kasvattamat lapset kehittyisivät eri tavalla tai voisivat huonommin kuin eri sukupuolta olevien vanhempien kasvattamat lapset eivät yhtäkään sen sijaan löytyi suuri joukko joukko vertaisarvioituja arvostetuissa tieteellisissä lehdissä julkaistuja tutkimuksia joissa ei löytynyt mitään eroa samaa ja eri sukupuolta olevien vanhempien kasvattamien lasten välillä itse asiassa harvasta asiasta ollaan sosiaalitieteiden tutkijoiden keskuudessa yhtä yksimielisiä kuin tästä omalta osaltani häpeäkseni on pakko tunnustaa että muutin kantaani samaa sukupuolta olevien vanhempien ulkoisesta adoptio oikeudesta vasta kun kävin läpi joukon noita tutkimuksia noin viisitoista vuotta sitten vaikka olen taustaltani tutkija siihen asti mielipiteeni oli perustunut ennakkokäsityksiin ei tutkittuun tietoon itse asiassa pakko myöntää että tiedeyhteisö ei ei ole täysin yksimielinen melbournen yliopiston viime huhtikuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan eroa löytyy samaa sukupuolta olevien vanhempien kasvattamat lapset ovat sen tutkimuksen mukaan keskimääräistä terveempiä ja ja onnellisempia ainakin australiassa tosin tätäkään tulosta tutkijat eivät selittäneet vanhempien sukupuolella vaan samaa sukupuolta olevien parien heteropareja keskimäärin suuremmalla sosiaalisella koheesiolla siis korostan alleviivaan tutkimusten mukaan lasten hyvinvointiin vaikuttavat lasten suhde vanhempiinsa vanhempien luottamus omaan vanhemmuuteensa ja perheen sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi ei lasta kasvattavien vanhempien sukupuoli anteeksi nyt vain edustajat niikko räsänen laukkanen östman essayah ynnä muut te olette väärässä se ei ole syyllistämistä eikä rajoita mielipiteen vapautta se on yksinkertaisesti tosiasian toteamista toivon että olette jatkossa vähintään yhtä aktiivisia kun tässä salissa keskustellaan esimerkiksi perhevapaista perheiden yhdistämisestä neuvoloiden rahoituksesta ja päivähoitomaksuista asioista joilla on oikeasti vaikutusta lasten hyvinvointiin

esitetty myös uskonnollisesti värittyneitä puheenvuoroja vaikka säädämme tässä salissa nimenomaan sekulaaria lainsäädäntöä muinaista kansanperinnettä sopivasti lainaamalla voi tosiaan perustella mitä tahansa esimerkiksi raamatulla on historian saatossa puolustettu muun muassa orjuutta rotuerottelua ja lapsiavioliittoja sekä vastustettu avioeroja ja naisten äänioikeutta

näillä sanoilla vihitty tietää että ruutin kirjassa sen lausuu ruut noomille nainen toiselle naiselle ja jos on oikeasti kiinnostunut raamatusta kannattaa tutustua myös siihen miten muun muassa nämä kohdat on kirjoitettu alkukielessä itse asiassa alkukielellä kyseinen kohta käyttää samoja sanoja kuin aatamin ja ja eevan suhteesta käytetään

arvoisa herra puhemies edustaja kasvia tunnen hyvin pitkältä ajalta voin sanoa tai itse asiassa en nyt mene niihin yksityiskohtiin koska hänen raamatun tuntemisensa ja teologiansa on ehkä toisen keskustelun paikka ja niin paikkansapitämätöntä että hänellä on tietysti tulkintaoikeus mutta ei nyt ihan mene näin niin kuin hän sanoi todetaan vain mutta keskustellaan siitä jossain muulla areenalla

tutkimuksista hänen tieteellinen viitekehyksensä missä hän näitä tutkii on kovin kapea täällä eduskunnassa on kahdeskymmeneskolmas yhdeksättä seminaari jossa on arvostettu tiedemies kertomassa näistä muista tutkimuksista jotka ovat aivan vastakkaisia kuin mitä edustaja kasvi täällä toi esiin tervetuloa sinne keskustelemaan te olette tutkija ja arvostettu henkilö niin että tulkaa hänen kanssaan keskustelemaan niin saatte toisenlaisia näkökulmia
arvoisa herra puhemies minäkin olisin halunnut todeta edustaja kasville että todella suuria tutkimuksia on kyllä julkaistu niin kuin jo aiemmin sanoin muun muassa kanadan väestöstä kaksikymmentä prosenttia tai kyselty sieltä on on tullut aivan toisentyyppisiä tuloksia liittyen heteroperheissä ja toisentyyppisissä perheissä kasvaneisiin lapsiin ja ja

psyykepuolen oireiluihin liittyen mutta niin kuin edustaja laukkanen sanoi tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan myöhemmin toinen asia mitä olisin halunnut kommentoida varmasti alun perin on tarkoitettu että todella tätä välittämistä ja tykkäämistä ja rakastamista

meillä meidänkin yhteiskunnassa kesken tulisi olla paljon paljon enemmän paljon paljon syvemmin ja paljon paljon suuremmin ongelma vain tänä päivänä on se että varsinkin vähemmistöjen ja setan edustajat alkavat maalata sitä heti eroottistyyppiseksi välittämiseksi mutta sitä rakkauttahan myös vihollista kohtaan on meille opetettu

puhemies edustaja kasvi niputti meitä koko joukon edustajia yhteen ja esitti olettamuksia siitä mitä olemme puhuneet itse en puhunut vanhemmuudesta mutta puhuin lapsiasiain vaikutuksista ja muun muassa siitä että jos olisi tehty niin meillä olisi tietoa ollut etukäteen siitä kuinka moni maa sulkee adoption suomeen ja miten se tulee vaikuttamaan kaikkien parien adoptiomahdollisuuteen samoin hän viittasi siihen olemmeko täällä yhtä tomerasti puolustamassa perheenyhdistämistä kyllä olimme täällä äänestämässä tulorajojen nostamista vastaan myöskin lapsilisien puolesta täällä ja perhevapaista kaikista näistä asioista kristillisdemokraatit ovat käyttäneet useita puheenvuoroja ja puolustaneet perheitten ja lasten hyvinvointia ehkä sitten vielä tähän yksittäiseen raamattuvisaan minkä edustaja kasvi laittoi täällä liikenteeseen ne olivat todella kauniita sanoja miniältä anopille kun naomi näin totesi että minne sinä menet sinne minäkin menen ja

meidän kaikkien miniä ja anoppisuhteet yhtä hyvässä kunnossa

arvoisa herra puhemies on hyvä että puhutaan välillä teologisiakin näkökantoja ja edustaja kasvi on oikeassa siitä että jumala on rakkaus ja jeesus käskee rakastamaan lähimmäisiään tämä on aivan totta mutta lähimmäisenrakkaus ei tarkoita sänkyyn menemistä esimerkiksi kreikan kielessä rakkaudella on monia eri merkityksiä vaikkapa agape filia ja eros rakkaus joista ensimmäinen on on jumalainen rakkaus toinen on inhimillinen ystävyys ja kolmas on eroottinen rakkaus noomin kohdalla ei puhuttu eroottisesta rakkaudesta vaan siinä puhuttiin ystävyydestä joten täytyy olla hiukan eksyksissä jos raamattua tulkitsee omien tavoitteittensa mukaisesti koska on selvää että jumala ei kehota sellaiseen rakkauteen joka on vastoin hänen omia normejaan ja moraalikäsityksiään mitä hän on raamatussa antanut siinä mielessä on

merkitys muuttuu se myös romuttaa sen avioliittoinstituution merkityksen meidän täytyy muistaa että ensimmäiset kirjalliset merkinnät avioliitosta löytyvät jo yli viidentuhannen vuoden takaa ja se on niin vanha instituutio että sitä ei pidä väheksyä

puhemies tosiaan ensinnäkin tästä tieteellisestä tutkimuksesta tässä metatutkimuksessa jossa käytiin näitä läpi kiinnitettiin tosiaan huomiota siihen että he olivat löytäneet muutaman sellaisen tutkimuksen joissa näitä vaikutuksia ei ole löydetty mutta niissä kaikissa oli metodologisia tai ennakkoasenteellisia virheitä joiden perusteella oli niin kuin etukäteen päätetty mikä tulos tulee olemaan ja sen tämä vertailuarviointi ja tieteellinen yhteisö ovat karsineet pois elikkä tästä vallitsee varsin tai itse asiassa hyvin vahva konsensus siis pitkälle yli yhdeksänkymmentä prosenttia alan tutkijoista katsoo että vanhempien sukupuolella ei ole vaikutusta

jota jeesus käyttää puhuessaan miehistä joita jumala ei ole luonut menemään naisen kanssa naimisiin käytetään sanaa eunukki mutta alkukielellä nimenomaan

käytettiin sanaa jota siihen aikaan käytettiin kuvaamaan homoseksuaaleja miehiä eli näitä miehiä ei ole tarkoitettukaan menemään naisten kanssa naimisiin kenen kanssa heidät on tarkoitettu menemään naimisiin sitten minä kysyn vain eli heidän pitäisi kieltäytyä noudattamasta jumalan heille luomaa seksuaalisuutta

salissa on käytetty mielenkiintoisia värikkäitä ja tunteikkaitakin puheenvuoroja olen edustaja joona räsäsen kanssa samaa mieltä siitä että meillä jokaisella salissa olevalla on mielipide nyt puheena olevaan asiaan mielipide on jokaisen oma ja henkilökohtainen minun mielestäni meidän ei kuitenkaan tarvitse lähteä opettamaan taikka vakuuttamaan toinen toistamme siitä kenen mielipide on oikea ja kenen väärä ja millä perusteella se on oikea ja millä perusteella se on väärä

tämä mielipide ei muuksi muutu ei vaikka huomaisin olevani salissa ainoa tällä tavalla ajatteleva minä en perustele mielipidettäni sen enempää raamatulla kuin lakikirjallakaan minä totean vain että tämä on minulle periaateasia ja periaatekysymys minä ymmärrän toki myös toisella tavalla ajattelevia ja kunnioitan luonnollisesti heidän mielipidettään samalla tavalla pidän itsestään selvänä että myös minun mielipidettäni kunnioitetaan arvoisa herra puhemies tämän halusin kertoa edustajakollegoille ja suomen kansalle ja sen että minä kannatan tämän kansalaisaloitteen hyväksymistä laiksi kiitoksia

arvoisa herra puhemies meitä perussuomalaisia syytetään usein siitä että me joka keskusteluun maahanmuuton mutta tänään me emme ole puhuneet maahanmuutosta tänään muut puolueet ovat halunneet tuoda tähän keskusteluun perheenyhdistämisen mitä minä nyt olen pitänyt hieman erikoisena me puhumme nyt perustavaa laatua olevasta instituutiosta suomessa hyvä että edustaja elo korjasi tuon että hallitus on ikävästi nostanut tulorajoja perheenyhdistämiseen tämähän ei pidä paikkaansa itse mietin vielä sitä että kun puhutaan maahanmuutosta niin olemmeko me koskaan miettineet sitä että sieltähän tulee syvästi uskonnollisia ihmisiä joko joko muslimeja tai kristittyjä enkä tiedä onko heillä arvoissa sitä että samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat mennä naimisiin että siinäkin meillä sitten tulevaisuudessa on kotouttamisen paikka mutta mennään tähän aiheeseen oli vain pakko lausua en olisi maahanmuutosta puhunut elleivät elleivät opposition edustajat halunneet niin innokkaasti puhua itse kun pyrin eduskuntaan minulta tuli moni torilla kysymään että jos jos eduskuntaan tulee uudestaan tämä avioliittoasia niin miten menettelet siinä kävimme tämän keskustelun ja hain itsekin sitä vastausta monta kertaa niinä aikoina kun kansalaisia ja varsinkin ikäihmisiä kuunteli niin koin että heillä on todella vahvassa nämä perusarvot ja se se biologinen totuus ja se instituutio jota he pitivät erittäin tärkeänä

perusarvoja raamatusta mistä tahansa ne ovat pitkäaikaisia arvoja niin meidän täytyy odottaa että henkilöt ja yhteiskunta hyväksyvät ja muuttuvat aidosti minusta jotenkin keinotekoisesti me emme voi väkisin ihmisiä tiettyyn muottiin puristaa

suomen kansalaista on näin halunnut jotka ovat allekirjoittaneet tämän aloitteen he haluavat että me käsittelemme tätä uudestaan ovatko he jotenkin vähempiarvoisia ihmisiä kuin ne jotka tämän viimeksi toivat meidän systeemimme on tällä hetkellä se että näitä aloitteita voi tehdä ja jos nämä edustajat katsovat että tämä on huono menettely ja vastustavat tätä demokraattista kansalaisvaikuttamista olkaa hyvä ja tehkää aloite ja estäkää tämä mutta niin kauan kuin tämä on näin mikä minusta on aivan hyvä niin näin me toimimme ja käsittelemme nämä arvokkaasti ja kunnolla emmekä ajattele niin että tämähän on jo kerran mietitty mitä tähän nyt enää turhaan

että halutaan halutaan nämä rekisteröidyn parisuhteen henkilöt joilla on jo olleet samat oikeudet rekisteröidyn parisuhteen lain perusteella että mikä siinä niin kuin on ristiriitaista ja sitten minä tänään mietin täällä kun minä kuuntelin kun moni moni puhui siitä sukupuolen häivyttämisestä nyky suomessa ja oli esimerkkejä siitä ettei saisi käyttää enää isää ja äitiä

niistä henkilöistä jotka puhuvat sukupuolineutraalista avioliitosta ja puolustavat sitä hyvinkin vahvasti näillä samoilla tahoilla on hyvin vahva toive siitä että meillä on esimerkiksi naiskiintiöt minusta tässä piilee joku ristiriitaisuus että me me haluamme naisia päätöksentekoon ja he ovat tärkeitä tuomaan siihen sitä naiseutta ja että silloin se sukupuoli on naisella on joitakin semmoisia ominaisuuksia joita miehellä ei ole mihin me muuten tarvitsisimme niitä sukupuolikiintiöitä ja sitten taas toisaalta he ovat sitä mieltä että sukupuolella ei ole vaikutusta että heillä täytyy olla samat oikeudet että kaikki kaikki ovat vain ihmisiä en tarkoita ettei olisi samoja oikeuksia vaan sitä että heitä täytyy kutsua niin kuin samalla nimellä se on sama kuin minun täytyisi kutsua kaikkia autoja vain ajoneuvoiksi että minä en voisi sanoa että tuo on volvo tässä tässä ajatusmallissa jotain hyvin ristiriitaista ja se on hyvin valikoivaa välillä se on tasa arvokysymys ja välillä se ei ole on monia perheitä mitkä avioeron vuoksi ja ja esimerkiksi toisen vanhemman kuoleman vuoksi jäävät ilman toista vanhempaa ja se on tosi surullista itsekin työni puolesta olen paljon tällaisia perheitä nähnyt he avioituvat uudestaan tai ehkä jäävät yksinhuoltajaksi ja tällaisessa tilanteessa tietysti lapsi kasvaa kasvaa toisenlaisessa toisenlaisessa perheessä ja näin se on elämän kulku olen ollut itse myös sosiaalisena vanhempana uusperheessä ja totta kai tiedän että se ihmissuhde voi olla yhtä läheinen mutta ne vanhemmat ovat omat vanhemmat näin se vain on että se veri on vettä sakeampi ja tästä on todisteita hyvinkin paljon niin kuin kaikki tiedämme yleisen elämänkokemuksen perusteella televisiosarjojen keskustelujen perusteella esimerkiksi tämä kadonneen jäljillä siellä oli tämmöisiä adoptoituja lapsia ja he etsivät omia vanhempiaan oli erittäin tärkeää saada tietää kuka on minun isäni kuka on minun äitini he rakastivat näitä oikeudellisia ja sosiaalisia vanhempiaan erittäin paljon mutta se juurettomuus vaivasi näitä ihmisiä hyvinkin paljon on eräs tuttava semmoinen vanhempi mies joka on nyt tullut julkisuuteen hän on selvittänyt biologista isäänsä hänelle on tullut väärä isä aikanaan nimetyksi ja nyt hän etsii sitten tätä isäänsä hänellä on ollut ilmeisen hyväkin elämä ei hän sitä ole valitellut mutta hän on tosi pahoillaan että hän on koko ikänsä luullut väärää henkilöä isäkseen ja hän kärsii siitä vielä ikäihmisenä hän haluaisi löytää oman isänsä ja tietää kuka se on meillä ihmisillä on tarve tietää se meidän biologisuus

emme me sano että ihminen joka asuu yksin ja jolla on lapsi tämmöisiä vaan meillä on erilaisia termejä minä en nyt oikein ymmärrä sitä halua ja hinkua että sen pitää olla juuri se avioliitto kun se on toisille pyhä ja se on toisille sellainen instituutio jota halutaan säilyttää miehen ja naisen välisenä niin minä en ymmärrä mitä uusia oikeuksia siitä tulee että nimeksi muutetaan avioliitto minä en näe mitään muuta kuin sen että se se hinku on siinä että sen täytyy olla se minulle ei ole ihan oikeasti oikein auennut se halu siihen mitä sitten tulee näihin lapsen oikeuksiin täällä on tuotu tosi hyvin esille sitä että tämä lapsivaikutusten arviointi on koko ajan puuttunut katsoo tätä ykn lapsen oikeuksien sopimusta niin siellähän puhutaan seitsemännessä artiklassa siitä että lapsi saa syntymän perusteella nimen kansalaisuuden ja mikäli mahdollista oikeuden tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan mikäli mahdollista olla heidän hoidettavanaan

tämän lainsäädännön tekeminen on ollut kuitenkin aikuislähtöistä aikuiset haluavat sitä ja tätä ja me sitten sopeutamme sen lainsäädännön ja varsinkin tässä tapauksessa ilman kattavaa lapsivaikutusten arviointia me sisällytämme sen vain siihen matkaan mukaan aivan kuin ne lapset olisivat joitakin esineitä joilla ei sinänsä ole tässä nyt hirveästi merkitystä miksi meitä ei kiinnosta se

ottaa tuolta maailmalta kaikenlaisia tutkimuksia ja kinastella sitten niistä kun me olisimme täällä kunnolla tutkineet sen ihan omassa keskuudessamme en ymmärrä miksi se piti jättää tekemättä ja vielä tuolla sopimuksen lopussa annetaan valtiolle eli suomelle velvollisuus ja todetaan että valtion on toteutettava lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet me emme ole nyt toteuttaneet sitä minä toivon että tämä kansalaisaloite menestyy ja toivon että sillä on hyvä ja asiallinen käsittely täällä ja kunnioitamme kaikkien mielipiteitä

arvoisa puhemies täällä on ollut erittäin mielenkiintoisia puheenvuoroja on on käytetty raamattua ja tutkijoita ja kaikkia minäkin tuosta raamatusta sen verran olen lukenut että jumala loi aadamin ja eevan ei aadamia ja eeroa että se sillai päin lähti tämä ihmiselämä kulkemaan täällä on siteerattu vistbackaa ja hivuttautumista ja sitä miten se tapahtui tästä on

lähteä sillä tavalla miten nämä teoreetikot toimivat silloin kun tämä melskaaminen homoliittolaista alkoi me kansalaiset jouduimme massiivisen ja ilmeisesti organisoidun sähköpostitulvan kohteeksi se se ei tuntunut kovin mukavalta niitä tuli yötä päivää samalla tavalla kuin tuli silloin turkistarhauksen aikana jopa yli kuusisataa postia yössä se oli organisoitu tällä tavalla maailmanhistoriassa on hivuttauduttu ennenkin muistetaan bolsevikit se oli pikkunen porukka he puhuivat rakkaudesta solidaarisuudesta yhdessäolosta kaikesta mihin se johti ehkä maailman suurimpaan kaaokseen nämä kyllä osaavat puhua rakkaudesta ja hyväksymisestä ja yhteisistä arvoista mutta mihinkä se lopputulos johtaa jos perusarvot mätänevät siinä sitä minä pelkään

jos verrataan miten kohdellaan näitä kahta kansalaisaloitetta nämä aito avioliitto kansalaisaloitteen kannattajat eivät ole siihen edellisten toimintatapaan ryhtyneet ja hyvä niin hyvin rauhallisesti asiallisesti on keskusteltu ei haukuttu eikä muuta tässä on jonkinlainen arvopohja mitä minä kunnioitan ei tullut minkäänlaista sähköpostitulvaa

ei ole maahanmuutosta puhuttu paljon mutta sitä ihmettelen että nämä samat kannattajat jotka kannattavat tätä neutraalia sukupuolilakia

suomen täyteen turvapaikanhakijoita jotka ovat miehiä enimmäkseen islamilaista maista ja ja islamisteja mitä liekään minkähänlainen käsitys heillä on sukupuolineutraalista laista ehkä nyt kannattaisi näitten kannattajien mennä valistamaan heitä että menevät naimisiin keskenään koska ovat suurimmaksi osaksi miehiä siellä saattaa tulla pikkusen erimielisyyksiä he islaminuskoiset suhtautuvat homouteen äärimmäisenä syntinä asuvatpa missä päin tahansa sinne on hyvin vaikea ehkä mennä kertomaan sukupuolineutraalista laista ihmettelen tätä kaksinaismoraalia eihän tässä ole mitään järkeä sama porukka huutaa että meidän on otettava tänne näitä islaminuskoisia jotka eivät hyväksy heidän kantaansa

vielä jos tämä samanlainen hivuttautuminen jatkuu niin kuin kävi sukupuolineutraalin lain kanssa

pelkään että kymmenen vuoden sisällä heistä joilla on tämä perinteinen käsitys avioliitosta tulee vihapuhujia ja he ovat lain väärällä puolella vaikka ovat käyttäytyneet erittäin fiksusti tässä asiassa arvoisa puhemies kiitos

arvoisa herra puhemies

vakavan perusteellisen harkinnan tätä viime kaudellakin paljon käsiteltyä asiaa kun tuosta sivusta seuraa niin kyllä tässä ihan uutenakin edustajana aikamoisen deja vun kokee mutta yhtä kaikki tämä on hyvä keskustella aina uudelleen varsinkin näin kun sitä on kerran aloitteella haluttu tuoda uudelleen keskusteluun tätä samaa sukupuolta olevien parien avioliittoasiaa voi katsoa mielestäni ainakin juridisesta ja moraalisesta näkökulmasta ihan mielenkiintoista että nähdäkseni täällä on aika paljon sitten myös raamatullistakin näkökulmaa tuotu puheenvuoroissa mutta itse erottelisin sen juridisen ja moraalisen puolen kuitenkin juridisesti juristina itse lähestyisin tätä niin että että olisihan ollut ihan hyvä vaihtoehto että sukupuolta olevien virallista liittoa kutsuttaisiin jollain eri nimellä kuin avioliitto jollain eri sanalla jos siis tässä on usealle kyse siitä että tämä sanan avioliitto käyttö loukkaa uskonnollista perintöä juridisesti on kuitenkin tärkeää että homoparit ovat suhteessaan lain edessä tasavertaisia heteropareihin nähden se on itselleni aivan selvä yhdenvertaisuuskysymys moraalisesti taas minäkin annan kaiken arvon heteroperheelle sellaisena yhteiskunnan perusyksikkönä mitä mitä täällä on moni puhunut mutta samanaikaisesti tunnustan että homoperhe on kaksituhatta luvulla tullut samanlaiseksi yhteiskunnan perusyksiköksi homoperheillä tulee siten olla kaikki samat oikeudet elää yhdessä kuin heteroperheilläkin ja tässä keskustelussa on vaikea saada välillä selville ollaanko tästä eri mieltä ja missä määrin koska tämä keskustelu on kehittynyt välillä niin pitkälle ja jokainen jokainen peilaa tätä tietenkin sitten sitten niin moniin eri eri asioihin mitä omassa mielessä liikkuu itselleni avioliittolainsäädäntö ei ole kuitenkaan tässä tapauksessa portti sellaiseen ikään kuin suureen tai täydelliseen yhteiskunnan muutokseen eli eli en koe että yhteiskuntamme tällä lainsäädännöllä vielä vielä lähtisi ikään kuin lipumaan kohti mitään ihan täysin täysin erilaista yhteiskunta arvomaailmaa se on selvää siis että tasa arvoakaan ei saa liioitella

kannatan tätä tätä tasa arvoista tai homojen avioliittolainsäädäntöä mikä on säädetty mutta en minäkään kannata vaikkapa sitä että mies alkaisi synnyttämään jollain tällaisella kirurgisella toimenpiteellä tai geenimanipuloidulla toimenpiteellä eli eli en kannata suinkaan että tasa arvoa lähdettäisiin viemään viemään liian pitkälle

miten kirkko toimii vihkimisten suhteen niin korostan että sen tulee olla kirkon asia erikseen minä kuitenkin kannatan näiden homoparien yhtäläisiä juridisia avio oikeuksia ja siten en kannata tätä kansalaisaloitetta

arvoisa puhemies täällä on tänään kannettu huolta suomen tulevaisuudesta en ole suomen tulevaisuuden kannalta lainkaan huolissani siitä että sateenkaariperheet saavat tasa arvoiset oikeudet ja samaa sukupuolta olevat parit saavat mennä samalla lailla naimisiin kuin heteroparit suomen tulevaisuuden kannalta olen huolissani siitä että sosiaaliturvan ja koulutuksen leikkaukset ja työttömyys syrjäyttävät ihmisiä ja eriarvoisuus yhteiskunnassa kasvaa ne ovat niitä tulevaisuuden suuria huolia ja niihin meidän tulisi keskittyä sen sijaan että vasta säädettyä lainsäädäntöä vatkataan edestakaisin ja luodaan epävarmuutta sateenkaariperheiden elämään

ole heteroilta pois laki ei myöskään tee kenestäkään homoa sen sijaan tasa arvoisen avioliittolain hyväksyminen on vaikuttanut hyvin monen sellaisen suomalaisen elämään jonka rakkaus ja perhemuoto ei aiemmin mahtunut lain määrittämään muottiin vaikka ei edes suunnittelisi naimisiinmenoa oli tasa arvoisen avioliittolain hyväksyminen monelle osoitus siitä että heidän rakkautensa on samanarvoista kuin muiden rakkaus ja heidän perheensä ovat yhtä oikeita kuin muiden perheet

pitää tietysti käsitellä asiaankuuluvalla tavalla mutta olisin suonut meille kaikille jo rauhan tämän kysymyksen osalta rauhan jokaiselle rakastaa ja saada elää kuten itse haluaa mutta selvästikään ihmisoikeudet eivät ole itsestäänselvyyksiä edes vuonna kaksituhattakuusitoista vaan ne vaativat jatkuvaa puolustamista ja jatkuvaa edistämistä joten täällä me olemme jälleen kerran ja minä toistan jälleen saman viestin kuin minkä monet ihmiset ovat toistaneet tästä pöntöstä jo aikaisemmin ei ole lainsäätäjän tehtävä määritellä ketä ihminen saa rakastaa ja kenen kanssa hän saa taloutensa jakaa ja mennä naimisiin lainsäätäjän tehtävä on taata kansalaisille yhdenvertaiset oikeudet lain edessä

edustaja sarkkiselle haluaisin sanoa että jos tämän keskustelun perusteella mitä tässä salissa on käyty tulee sähköposteja että kuinka minä tämän kestän tai jaksan taas niin kyllä minä lääkärinä sitten miettisin että ne tuntemukset tulevat varmasti kyllä jostakin muusta kuin tämäntyylisestä keskustelusta mitä tässä salissa tänään on ollut ja tämä on yksi minun huoleni myös vähemmistöjen suhteen että monia sellaisia ongelmia asioita ja kipukohtia mitä on sinne

elämässään että siinä mielessä mielestäni tämä keskustelu mitä tässä salissa on käyty on ollut varsin asiallista ja lempeää sen suhteen ei pitäisi tulla tämäntyyppisiä tuntemuksia toinen asia minkä haluaisin nostaa esiin mitenköhän toimitaan niitten homo ja lesboparien suhteen jotka eivät koe eivätkä halua mennä naimisiin nyt kun häviää rekisteröity parisuhde joka aikoinaan laitettiin nimenomaan sen takia että perimys ja tällaiset asiat saadaan järjestykseen heidän pitää mennä ulkomaille

puhemies kenenkään ei ole jatkossa pakko mennä naimisiin ei homoparien eikä heteroparien rekisteröidyt parisuhteet säilyvät ymmärtääkseni sellaisina kuin ne nyt ovat ellei niitä muuteta se mitä ihmiset kokevat tällä hetkellä on se että kun tästä asiasta taas keskustellaan ja se taas avataan niin heidän tasa arvoinen asemansa heidän perheensä tasavertainen asema suhteessa muihin perheisiin jälleen kyseenalaistetaan jälleen annetaan sitä viestiä että heidän perhemuotonsa heidän parisuhteensa ei ole yhtä arvokas eikä tasa arvoinen lain edessä kuin muiden perheiden

tästä tätä ihmettelin siinä mielessä kun meillä on parisuhdelaki ja rekisteröity parisuhde on ollut ja siinä mielessä myös tämmöiset parisuhteen muodot ovat olleet hyväksyttyjä ja arvostettuja tässä maassa minkä takia näin koetaan mutta tähän rekisteröityyn parisuhteeseen näin olen ymmärtänyt jatkossa suomessa ei tulla enää rekisteröimään pareja

eli eli meillä on vähemmistöön kuuluvia ihmisiä varsin paljon heidän joukossaan jotka eivät koe että he he haluavat ja kaipaavat avioliittoon menoa eli eli kokevat sen nimenomaan että se on ei mutta heille ei ole enää mahdollista suomessa rekisteröityä rekisteröityyn parisuhteeseen jolloin kun häviää tämä yhteiselämän muoto ja tietyllä tavalla myös perimäjärjestys mitä varten alun perin rekisteröity parisuhde luotiin tämä iso osa vähemmistöä jää aivan tyhjän päälle ja tästä ei ole ollenkaan keskusteltu
tähän debattiin viimeinen vastauspuheenvuoro edustaja joona räsäselle
arvoisa puhemies kun edustaja tanus tuossa äsken kyseli ja täältä yritettiin jo vastata niin ei kenenkään tämän lakimuutoksen jälkeen mikä ensi maaliskuussa astuu voimaan tarvitse mennä naimisiin olit sitten heteroparissa tai homoparissa tai missä tahansa niin ei ole mikään pakko mennä naimisiin jos haluat elää avoliitossa se käy oikein hyvin kukaan ei tule kotiin pakottamaan että pitää mennä naimisiin heidän tilanteensa jotka ovat rekisteröityneessä parisuhteessa jo olleet ei siitä miksikään muutu ja sitten jos uudet haluavat mennä niin eihän kai kukaan heterokaan ole nyt menossa vissiin rekisteröityyn parisuhteeseen vaan siellä joko sitten ollaan avoliitossa jos asutaan yhdessä tai sitten

arvoisa puheenjohtaja edustaja sarkkinen nostit hyvän keskustelunaiheen esille ja ennen kuin lähdet haluan sinulle valaista nytten muutaman tausta asian tähän epäloogiseen ajattelutapaan nimittäin itse vaalityössä ollessani keskustelin erään samaa sukupuolta olevan naisparin kanssa ja he tenttasivat minua siitä että hyväksytkö sinä samaa sukupuolta olevien adoption minä sanoin että en hyväksy ja sitten kerroin kantani ja muuta he sanoivat yllätyksekseni näin että mekään emme hyväksy sitä ja toisekseen emme me kaipaa mitään avioliittoa meille riittää tämä mikä on heitä häiritsi se että monet ihmiset puhuvat ikään kuin se seksuaalivähemmistöryhmä olisi yksi yhtenäinen ryhmä ja ääni että he kaikki haluaisivat naimisiin täytyy muistaa että siellä on alle kaksituhatta paria rekisteröinyt suhteensa nytten jos kaikki homoseksuaalit haluaisivat mennä naimisiin niin joitakin kymmeniätuhansia rekisteröitynyt parisuhteessaan ja menisi naimisiin elikkä siinä mielessä me emme voi sen enempää puhua heidänkään suulla yhtenä joukkona enkä minäkään välttämättä kaikkien perheiden puolesta vaikka niin toivoisin arvoisa puhemies totuus on kuitenkin se että nykylainsäädännön mukaan jokaisella myös seksuaalivähemmistöllä on täsmälleen samat oikeudet astua avioliittoinstituutioon kuin heteroillakin kysymys ei ole siitä että heidän rakkauttaan rajoitetaan millään tavalla he saavat mennä naimisiin aivan kenen kanssa tahansa joka täyttää avioliittokelpoisuuden elikkä vastakkaista sukupuolta olevan henkilön kanssa kuten me heterotkin eivät he ole lainsäädännön edessä jos juridiikkaa katsotaan eriarvoisessa asemassa mutta kysy myshän on siitä että jotkut seksuaalivähemmistöt eivät halua mennä heteron kanssa naimisiin vaan he haluavat mennä samaa sukupuolta

kuinka tämä voidaan heiltä kieltää on se ydinkysymys mutta pohjimmiltaan jos lähdetään lainsäädäntöä enemmän pohtimaan eivät heterotkaan saa mennä naimisiin kenen kanssa he haluavat avioliittolaki määrittelee että puolison täytyy olla vastakkaista sukupuolta puolison täytyy olla täysi ikäinen se ei voi olla äiti tai isä tai lähisukulainen ja lisäksi siinä ei voi olla

useampaa kuin kaksi henkilöä elikkä avioliitto sinänsä on jo asettanut sen riman ja ja nyttenhän tässä puhutaan vain yhden riman poistamisesta yksi neljästä pilarista halutaan murtaa kuten täällä on hyvin perusteltu kun tämä yksi pilari on murrettu niin on aivan varmaa kuten vihreät nuoret ovat sitä aikaisemminkin sanoneet että he haluavat ne muutkin pilarit poistaa ja jos avioliitto on pyhä instituutio ja merkitykseltään meille joillekin heteroille suvun jatkamisen ja turvan tuoja se tuo turvaa lapsille se tuo turvaa naisille se sitouttaa miehen avioliittoon ja naisen ja suvun jatkamiseen niin tämä instituutio minun näkemykseni mukaan sitä ei voi väheksyä etteikö näin voi kokea henkilö joka haluaa pitää avioliiton nykyisellään täytyy muistaa se että perheet ja suvut ovat rakentaneet ympärilleen yhteiskunnan kaikkine toimintoineen vuosituhansien aikana avioliitto muodostaa ne raamit joissa ihmiset jatkavat sukua turvallisesti ja lapsia hoivataan ja kasvatetaan ja kuten sanoin avioliitto tuo turvaa ennen kaikkea naisille ja lapsille ensimmäiset kirjalliset merkinnät avioliitosta löytyvät kaksoisvirran maasta viidentuhannen vuoden takaa avioliitolla on siten hyvin pitkät historialliset juuret kautta aikojen on ollut miehen ja naisen välisiä avioliittoinstituutioita joille perheet ja suvut ovat rakentuneet nyt vasta tänä vuosituhantena tämä villitys on maailmassa alkanut että eri puolilla tätä avioliiton merkitystä halutaan murentaa ja tästä ovat syystäkin huolissaan ne päättäjät jotka ovat nähneet merkityksen murtamisen jälkiseuraukset siitä ympäri maailmaa millaisia vaikutuksia niillä on jos se vaikuttaa sananvapauteen jos se vaikuttaa uskonnonvapauteen jos se vaikuttaa jopa ajattelun vapauteen niin on syytäkin olla lainsäätäjän huolissaan siitä mihin suuntaan me haluamme suomalaista yhteiskuntaa rakentaa minulle ei riitä se perusteluksi että näin tapahtuu ruotsissa tai norjassa ja ikään kuin siellä olisivat asiat nytten tasa arvoisemmin

sanoa vielä siitä että kun puhutaan yhdenvertaisuudesta ja tasa arvosta niin se itse käsitteenä on jo hyvinkin ongelmallinen lainsäätäjän näkökannalta jos yhdenvertaisuus toteutettaisiin kaikkien henkilöiden kesken tasan absoluuttisesti sehän tarkoittaisi sitä että kaikilla on täsmälleen samat oikeudet tai kaikilla ei ole mitään oikeuksia elikkä nyt lähdetään tästä ihan peruslähtökohdasta liikkeelle lainsäädännössä me aina teemme rajoja ja se joitakin ihmisiä tavallaan ikään kuin sulkee ulkopuolelle me tiedämme että suomessa myönnetään passi suomen kansalaiselle ja me emme myönnä passia esimerkiksi tänne maahan tulleelle siihen liittyy määrätyt ehdot koska hän sen passin saa kukaan ei väitä että me olemme suvaitsemattomia tai epätasa arvoisia niitä henkilöitä kohtaan jotka eivät saa suomen kansalaisuutta

asiana se mihin oikeudet rajataan riippuu viime kädessä arvoista ja arvoistahan tässäkin on kysymys avioliiton salliminen samaa sukupuolta oleville useammalle kuin kahdelle tai lähisukulaisille on viime kädessä arvokysymys ja tästä arvokysymyksestä minä en soisi tingittävän se mikä minua eniten häiritsee tässä lainsäädäntöuudistuksessa on se miksi eduskunta ei voinut rajata lapsia ulkopuolelle tämän aikuisten avioliittoinstituution merkityksestä nykyisellään jos tämä laki tulee voimaan sellaisenaan se tarkoittaa sitä että adoptiotilanteessa vanhemmat eivät saa itse määritellä minkälaiseen perheeseen heidän lapsensa menevät on tilanteita joissa ihmiset joutuvat antamaan lapsensa adoptioon niitä on hyvin paljon nytten nytten minä vetoan kuten esimerkiksi laura huhtasaari täällä vetosi pääministeriin että pääministeri muuta edes tältä osin tätä lakia tehkää liitännäislaki jotta me norjan mallin mukaisesti annamme vanhemmille oikeuden määrittää minkälaiseen perheeseen heidän lapsensa adoptoidaan jos tilanne heidän kohdallaan sitä vaatii

uskon että tämä kansalaislakialoite tulee oikeaan aikaan koska tiedän sen että tässä eduskunnassa on paljon uusia edustajia jokainen eduskunta päättäköön lainsäädännöstään siltä arvopohjaltaan ja moraalikäsitykseltään käsin jonka he omaavat tämä meille sallittakoon ja siinä mielessä paheksunta siitä että satakuusituhatta henkilöä on tämän aloitteen jättänyt ei aivan ole paikallaan haluan vielä nostaa yhden esimerkin norjasta jossa kaksituhattayhdeksän hyväksyttiin samaa sukupuolta avioliitot norjassa ryhdyttiin hallituksen johdolla saman tien uusimaan päiväkotien opetussisältöjä ja ja tavoitteena oli edistää lasten sukupuoli identiteetti käsitteen muuttamista vastaamaan yhteiskunnan seksuaalista moninaisuutta sekä opetusmateriaalin että satujen muodossa tämä esimerkki yksistään norjasta todistaa sen että kyse ei enää ollut yksittäisen asian muuttamisesta tasa arvoiseksi vaan asiaan suhtauduttiin muulla tavalla kuin neutraalisti elikkä tässä ruvettiin ajamaan määrätietoisesti joitakin asioita läpi yhteiskunnan minä pelkään sitä samaa että suomessa uuden lainsäädännön mukaista aatemaailmaa ruvetaan aktiivisesti edistämään kuten ensimmäisessä puheenvuorossani sanoin tästä on jo näyttöä stmn ohjeistuksessa varhaiskasvatukseen siinä mielessä vastuullisen lainsäätäjän jos ei mistään muusta välitä tulee välittää siitä että jokaisella lapsella on oikeus isään ja äitiin kun se tilanne sitä vaatii

arvoisa puhemies tähän alkuun edustaja saviolle en suinkaan vastusta tätä kansalaisaloitetta sen takia etteikö voisi lainsäädäntöä muuttaa vaikka joskus aikaisemmin on jotain päätetty sanoin vain että en usko että tekään ketkä tätä aloitetta kannatatte

asiaa vatvotaan täällä ja aina sitten sen mukaan poliittinen jako täällä salissa onkaan puuttuisin ehkä tässä puheessani muutamiin kommentteihin joita tässä keskustelussa on nyt paljon kuulunut täällä puhutaan paljon epäjohdonmukaisuudesta minustakin siinä on kyllä pieni epäjohdonmukaisuus että samat ihmiset ketkä täällä nyt perustelevat tätä kansalaisaloitetta lapsen oikeudella isään ja äitiin ja varsinkin biologiseen isään ja äitiin ovat samoja edustajia ketkä kevätkaudella yhtä toista lakia käsiteltäessä olivat sitä mieltä ettei ole mikään ongelma että alle kahdeksantoista vuotiaille siis lapsille asetetaan usean tuhannen euron tulorajat mikäli he haluavat tuoda vanhempansa tänne ne tulorajat koskevat edustaja niikko ihan vauvasta vaariin aivan samalla tavalla on siis vähän epäjohdonmukaista tässä nyt sitten julistaa että kyllä jokaisella lapsella on oikeus todella biologiseen isään ja äitiin kun silloin siinä keskustelussa sillä ei ollut niin paljon merkitystä niin kuin täällä edustaja kasvi hyvin totesi meillä on varmaan erilaisia käsityksiä vanhemmuudesta jotkut ajattelevat että nimenomaan se biologinen suhde määrittää sen vanhemmuuden ja toiset ajattelevat että ehkä se määrittyykin enemmän täällä sosiaalisen suhteen puolella jokainen on varmaan omasta mielestään oikeassa mutta toivoisin että tätä suhdetta pohtisimme pohtisimme ehkä hieman laajemmin sitten jos nyt vielä katsotaan tätä kansan tahtoa on ihan totta että satakuusituhatta ihmistä ketkä tämän aloitteen ovat allekirjoittaneet siinä suuren työn ja totta kai eduskunnan täytyy tätäkin kansalaisaloitetta kohdella aivan sillä samalla arvokkuudella kuin kaikkia muitakin kansalaisaloitteita ja tämän aloitteen tulee saada asianmukainen käsittely mutta ihan yhtä tavalla voidaan kysyä ja en usko olivatko ne satakuusikymmentäkuusituhatta ihmistä ketkä aikoinaan tämän ensimmäisen aloitteen tänne toivat sen enemmän jotenkin väärässä kuin nämä satakuusituhatta sillä aloitteella mikä silloin tehtiin olisikaan nyt ollut sitten niin paljon merkitystä tai jos nyt katsotaan sitten sitä tietoa mikä meillä on ihmisten mielipiteistä niiden gallupien perusteella mitä ihmisten keskuudessa on tehty niin aika yksiselitteisesti enemmistö suomalaisista kannattaa tasa arvoista avioliittolakia

viimeksi kun taloustutkimus tästä gallupia kaksituhattaneljätoista teki niin viisikymmentäkahdeksan prosenttia ilmoitti että kyllä kannattaa

on siis vähän kummallista täällä sitten vedota siihen että jotenkin tässä suuri ihmisten enemmistö haluaisi nyt palauttaa koskemaan vain miestä ja naista päinvastoin uskon niin kuin täällä moni puhuja on ilmoittanut että kyllähän lainsäädäntö kehittyy nimenomaan yhteiskunnan muutoksessa ja ihmiset ovat ottaneet sen jo hyvin itselleen omaan arvomaailmaansa että avioliitto voi todella olla myös kahden miehen tai kahden naisen välinen instituutio sitten mitä täällä tulee näihin pelotteluihin siitä että mihin tämä kaikki johtaa joku näkee tässä porttiteoriaa ja joku toisenlaisia pelkoja on varmaan siitäkin on erilaisia mielipiteitä että mitä tämän jälkeen tapahtuu mutta en usko että täällä enemmistö salissa joka viime eduskunnassa äänesti tasa arvoisen avioliittolain puolesta tai tässä eduskunnassa äänesti näiden liitännäislakien puolesta olisi jotenkin sitä mieltä että nyt saman tien lähdetään muuttamaan

tähän loppuun voin vielä todeta että kun täällä on useampi todennut että me sitten elämme sen päätöksen kanssa niin kysynkin että jos ja kun tämä eduskunta pysyy siinä samassa kannassa missä viime eduskunta pysyi niin elämmekö me sitten sen päätöksen kanssa vai lähdetäänkö vielä hakemaan revanssia sitten kolmannen

edustaja joona räsänen mainitsi tämän gallupin niin tämä gallupihan on sellainen että totta kai kaikki kannattavat tasa arvoista avioliittoa minäkin kannatan ja avioliitto on tasa arvoinen niin kuin aikaisemmassa puheenvuorossa kerroin millä tavalla se on tasa arvoinen se on avoin kaikille jotka haluavat ne ehdot täyttää vastaavasti tns gallup teki kaksi vuotta sitten sellaisen kyselyn kun kysytään ihmisiltä asiaa vähän toistepäin että kuinka moni kannattaa miehen ja naisen välistä avioliittoa ja kaksi kolmasosaa yllätys kannatti tämmöistä liittoa sen lisäksi kun kysyttiin kuinka monen mielestä lapsille paras paikka on isän ja äidin muodostama perhe kaksi kolmasosaa kannatti myös sitä ja itse asiassa se on juuri siitä kiinni miten se asia esitetään ja kysytään mutta mitä tulee näihin sataankuuteenkymmeneenkuuteentuhanteen ja sataankuuteentuhanteen kansalaisaloitteen allekirjoittaneeseen peräkkäisinä vaalikausina niin se nähtävästi on ikuinen heiluriliike kävi miten kävi tämä jatkuu

arvoisa herra puhemies tulin kuitenkin tänne puhujapönttöön kommentoidakseni muutamia asioita kun tässä oli puhetta eri suhteiden juridisesta tunnustamisesta tai arvostamisesta niin juridisestihan samaa sukupuolta olevat parit on jo tunnustettu tätä varten nimenomaan parisuhdelaki ja niin kuin jo aiemmin sanoin itse en ole koskaan ymmärtänyt minkä takia tässä yhteiskunnassa ei anneta tilaa avioliitolle miehen ja naisen välisenä nimenomaan niin että avioliitto koskisi vain heitä ja siinä rinnalla parisuhdelain mukaisesti tunnustetuille samaa sukupuolta olevien parien suhteille edustaja sarkkiselle ja räsäselle kommentoidakseni heidän puheitaan aiemmin olin oikeastaan aika hämmästynyt kun edustaja sarkkinen tuossa lähtiessään sanoi että hän ei ei ole kuullutkaan tällaisesta asiasta kun sanoin että läheskään kaikki tässä maassa olevat vähemmistöön kuuluvat homo tai lesboihmiset eivät todellakaan kannata tätä sukupuolineutraalia avioliittolakia meillä on noin rekisteröidyssä parisuhteessa elävää paria ja läheskään kaikki heistä todellakaan eivät kannata tätä sukupuolineutraalia avioliittolakia ja olin hämmästynyt kun edustaja sarkkinen tuossa mainitsi että hän ei ole kuullutkaan tällaisesta

loppujen lopuksi varsin pieni vähemmistö tässä maassa niin kuin sanoin aikanaan rekisteröity parisuhde kun tuli tähän maahan niin jälkeenpäin tuota muutosta ajaneet ovat sanoneet että jo silloin suunnitelmissa oli paljon paljon muutakin mutta ääneen puhuttiin vain ja ainoastaan rekisteröidystä parisuhteesta ja jo tässä vaiheessa kun sukupuolineutraali avioliittolaki ei ole vielä tullut voimaan ja toivottavasti nykyinen avioliittolaki avioliitto miehen ja naisen välisenä pysyykin voimassa eli kumotaan tuo sukupuolineutraali avioliittolaki tilanne on se että meillä on tiedossa että meillä on ihmisiä jotka ajavat myös moniavioisuutta meillä on ihmisiä jotka ovat ajamassa lähisukulaisten mahdollisuutta avioitua ja myös ihmisiä jotka haluaisivat poistaa nykyisen ikärajoitteen eli eli siinä mielessä tämä ei ole mitään pelottelua vaan tämä on realistinen tosiasia tämän vuoksi minusta olisi myös perusteltua ajatella että kun on meitä jotka haluaisimme säilyttää avioliiton erityisenä instituutiona niin se säilytettäisiin erillisenä instituutiona ja siihen rinnalle jos sitten yhteiskunta haluaa säätää ja laillistaa vielä jotakin muuta niin kuin nyt on rekisteröity parisuhde

se on sitten mahdollista sen mukaan kun eduskunta niin päättää mutta tässä vaiheessa se on jo aivan selvää niin kuin jo ensimmäisen liitännäislakipaketin hyväksymisen yhteydessä on tullut selväksi että jo nyt avioliitto näyttää siltä että peruspilareita on murrettu avioliittoon päästään tai luisutaan hyvin erilaisin keinoin riippuen siitä mikä on ja tilanne siinä mielessä toivoisin että kun tätä asiaa mietitään niin muistettaisiin myös se että meillä on todella vähemmistöjä ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä jotka eivät kannata tätä muutosta ja ajattelen heitä jotka haluaisivat rekisteröidä parisuhteensa esimerkiksi perimysasioita ajatellen tai haluaisivat muutoin että se olisi rekisteröity niin ensi kevään jälkeenhän jos sukupuolineutraali avioliittolaki tulee voimaan rekisteröiminen ei suomessa ole enää mahdollista tätä keskustelua ei ole ollenkaan käyty kuinka tätä vähemmistöjen joukkoa jyrätään ja heidän oikeuksiaan poljetaan käytännössä se se tarkoittaa kevään jälkeen jos sukupuolineutraali avioliittolaki todella tulee voimaan että heidän jotka haluavat rekisteröidä parisuhteensa täytyy matkustaa ulkomaille siellä rekisteröiminen on mahdollista ja sen jälkeen jos he tulevat takaisin suomeen se hyväksytään täälläkin että onhan tämä varsin moninainen sillisalaatti mitä tästä on tulossa

arvoisa puhemies

täällä hyväksyi ja presidentti on vahvistanut ja laki on tulossa voimaan mutta nyt tätä samaa keskustelua käydään uudestaan tämän vasta aloitteen muodossa ja sen takia ollaan jälleen historiallisessa tilanteessa sillä tällaista keskustelua ei ole aikaisemmin näissä merkeissä voitukaan käydä no minun mielestäni avioliitto on kahden toisiaan rakastavan ihmisen välinen ja tässä on nimenomaan kysymys rakkaudesta ja siitä kenelle se sallitaan samalla tavalla minun kanssani samaa mieltä olivat ne yli satatuhatta ihmistä jotka allekirjoittivat tasa arvoista avioliittolakia edistävän kansalaisaloitteen heti sen ensimmäisenä päivänä satatuhatta ihmistä halusi silloin välittömästi kun kansalaisaloite aukesi osoittaa sille tukensa mikä varmasti kertoo siitä mihin suuntaan näitten asioiden kannatus on menossa satatuhatta tuli täyteen tällä vasta aloitteellakin mutta se kesti huomattavasti pidemmän ajan puoli vuotta mutta tosiaan tämä päätös tehtiin viime kaudella historiallinen päätös tasa arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin pitkän keskustelun hyvin perusteellisen käsittelyn jälkeen ja sen jälkeen näitä muutoslakeja on jo oikeusministeriön hallinnonalalta hyväksytty ja tulossa on vielä tässä syksyllä stmn osalta ainakin hallituksen esitys siinä mielessä on jo hyvin pitkällä ja suunnitelmien mukaan tulossa koko laki muutoslakeineen voimaan sitten maaliskuun alusta tätä vasta aloitetta aito avioliitto aloitetta perustellaan kaikkein voimakkaimmin nimenomaan lasten edulla ja itse lähden siitä että lapsilla nimenomaan on oikeus turvaan huolenpitoon rakastaviin vanhempiin eikä tämä ole sukupuolisidonnainen kysymys tämä ei myöskään myöskään ole ihan ainoastaan mielipidekysymys koska tätä asiaa on tutkittu hyvin laajasti viime vuonna julkaistiin tästä aiheesta kaikkein laajin tutkimus coloradon yliopistossa jossa otettiin huomioon

aiheeseen liittyvää tutkimusta ja tieteellistä artikkelia ja tämän tutkimuksen perusteella tutkijat olivat aivan yksimielisiä siitä että vanhempien seksuaalinen suuntautuminen tai se että on samaa sukupuolta olevat vanhemmat ei vaikuta siihen lapseen lapset ovat samanlaisia yksinhuoltajaperheissä tai tai sitten perheissä joissa on heterovanhemmat tai sitten samaa sukupuolta olevat vanhemmat siinä mielessä minä ymmärrän tämän aito avioliitto aloitteen huolen mutta se on nyt tutkittu että se on turha lasten etua perustellessa on hyvä huomioida myös että näitä sateenkaariperheitä ja erilaisia perheitä on olemassa joka tapauksessa niitä on ollut aikaisemmin ja niitä tulee olemaan jatkossa ja kysymys on nyt siitä että nämä perheet

tämä tasa arvoinen avioliittolaki on on esimerkki sellaisesta lainsäädännöstä joka on hyvin merkityksellinen niille henkilöille joiden elämää se muuttaa eli tässä tapauksessa sellaisille samaa sukupuolta jotka haluavat mennä naimisiin koska rakastavat toisiaan mutta muiden ihmisten elämään tällä ei ole juurikaan vaikutusta tämä ei vaikuta kenenkään meidän muiden arkeen eikä tämä vaikuta meidän kenenkään muiden avioliittoon vaan me voimme ihan ihan elää avioliitossa ja kokea sen oman avioliittomme sellaisena kuin tähänkin asti

nyt on aivan oikein että tämä aloite saa asianmukaisen käsittelyn niin kuin kuuluu ja samalla voidaan linjata niitä menettelytapoja millä jatkossa suhtaudutaan tällaiseen tilanteeseen että päätöksen tultua tulee vasta aloite ennen kuin aikaisempi päätös on ehtinyt edes voimaan tämä on teknisesti sikälikin hyvin erityinen kansalaisaloite käsiteltäväksi että sen sisältö on ainoastaan tämän jo tehdyn päätöksen kumoaminen eikä se sisällä mitään muita säädöksiä

olisiko ollut seitsemässä maassa ja nyt niitä on lähes kahdessakymmenessä maassa mukaan lukien kaikki muut pohjoismaat suomea lukuun ottamatta koen kyllä että suomi kuuluisi tähän joukkoon joka on etujoukoissa ja etunenässä edistämässä tasa arvoa ja yhdenmukaisia oikeuksia minä uskonkin että joskus tulevaisuudessa tämä tasa arvoinen avioliittolaki on yksi sellainen ratkaisu jota me katsomme taaksepäin ja pidämme silloisessa maailmassa ikään kuin itsestään selvänä maailmanlaitana ja ja ihmettelemme niitä perusteita joilla tätä yhdenvertaista kohtelua lain edessä on on perusteltu näin on ollut myös kaikissa muissa tasa arvoaskelissa joita me olemme kautta aikain ottaneet joita me nyt saatamme pitää mutta aikanaan niitten eteen on kovasti jouduttu taistelemaan minä uskon että tämä laki tulee maaliskuussa voimaan suunnitellusti eduskunnan päätöksen mukaisesti mutta sitä ennen käsitellään asianmukaisesti tämä tämä vasta aloite aito avioliitto kansalaisaloite se ansaitsee aivan asiallisen kunnollisen käsittelyn siinä mielessä tosiaan historiallisessa tilanteessa että samalla linjataan suhtautumista ja menettelytapoja vastaaviin vasta aloitteisiin sitten tulevaisuudessa

joka ei ole vielä astunut voimaan kumoamiseen tämä kysymys jos mikä on arvokysymys tämä näkyy myös nyt käydyssä keskustelussa yhteiskuntamme arvot ovat muuttuneet ja yhteiskuntamme on moniarvoistunut mutta minusta tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä että meidän tulisi murentaa aivan keskeistä yhteiskunnan instituutiota avioliittoa moni ajattelee varmasti siten näiden käytettyjen puheenvuorojenkin perusteella että tämä kansalaisaloite olisi turha kun tämä asiahan on jo ratkaistu kun aikoinaan eduskunta käsitteli tätä sukupuolineutraalia avioliittolakia minusta tämä kansalaisaloite ei missään tapauksessa turha yli sadantuhannen allekirjoitustakin kertoo sen kuinka tärkeästä asiasta monelle kansalaiselle on kysymys ja kun tätä sukupuolineutraalia avioliittolakia ei ole vielä täytäntöön pantu niin tämä kansalaisaloite ja sen käsittely on juuri oikea aikaista minusta onkin tärkeää että eduskunta käsittelee asianmukaisesti äänestyksineen hyvissä ajoin ennen sitä ajankohtaa kun aiotaan tuo avioliittolakimuutos saattaa voimaan tämän kansalaisaloitteen niin että voidaan äänestää ja katsoa mikä on tämän eduskunnan tahto lopullisesti laitetaanko sitä lakia voimaan vai ei arvoisa puhemies monelle suomalaiselle avioliitto on äärimmäisen tärkeä ja ja arvokas nimenomaan miehen ja naisen välisenä liittona minusta todellista suvaitsevaisuutta olisi se että arvostettaisiin myös niiden henkilöiden syvimpiä arvoja ja tunteita siten että järjestettäisiin samaa sukupuolta olevien parisuhteen oikeudet muulla tavalla tähän olisi kaikki mahdollisuudet jos vain haluttaisiin minulle tämä kysymys ei ole tasa tämä ole ihmisoikeuskysymys tämä on arvokysymys minusta kun kaikilla lapsilla joka tapauksessa on olemassa äiti ja isä olisi tärkeää että me lähtökohdaksi ottaisimme lapsen me tiedämme että aina tämä ei ole mahdollista mutta että yhteiskunnassa asettaisimme tämän kuitenkin ihanteeksi ja minusta on suuri vahinko että tämän edellisen kansalaisaloitteen käsittelyssä jossa sukupuolineutraalia avioliittolakia lähdettiin ajamaan ei tehty tätä lapsivaikutusten arviointia perusteellisesti arvoisa puhemies haluan lopettaa tämän puheeni siihen että siksi tai siitä huolimatta että niin moni ajattelee toisin kuuntelen omantuntoni ääntä olen perinteisen avioliiton kannalla ja tulen äänestämään tämän kansalaisaloitteen puolesta minulle avioliitto on miehen ja naisen välinen

muutamia täällä käytettyjä puheenvuoroja haluaisin kommentoida ihan täältä paikalta käsin saara sofia siren sinällään käytti vaikka olemme tästä asiasta eri mieltä hyvän puheenvuoron kun hän totesi että tällä kansalaisaloitteella on oikeus tulla kohdelluksi aivan samalla tavalla kuin kaikilla muillakin kansalaisaloitteilla toivoisinkin että nimenomaan tällainen henki täällä eduskunnassa olisi että vaikka saatamme olla hyvinkin eri mieltä kansalaisaloitteitten sisällöstä niin kuitenkin niillä on oikeus tulla käsitellyksi

hyväksynyt tämän samaa sukupuolta olevien avioliiton ja hän piti tätä seitsemästä valtiosta kahteenkymmeneen valtioon nousua näitten vuosien aikana merkittävänä ehkä on hyvä muistaa että maailmassa suomi on hyväksynyt sadanyhdeksänkymmenenviiden valtion itsenäisyyden eli suomi kun siirtyy näitten kahdenkymmenen maan joukkoon jos siirtyy mikäli tätä kansalaisaloitetta ei saada täällä eduskunnassa läpi niin kyllä me olemme todellakin vähemmistömaitten joukossa maailmassa maailman valtavirta on tällä hetkellä se että joko on avioliittolaki pelkästään miehen ja naisen välinen tai sitten niin kuin monissa euroopan maissa ja meillä suomessa tälläkin hetkellä on nämä rinnakkaiset lait avioliittolaki ja sitten parisuhdelaki sitten myöskin todettiin tässä keskustelussa kuinka perusteellisesti eduskunta viime kaudella on tehnyt tätä työtä ja moni on huomauttanut lapsivaikutusten arvioinnit ovat jääneet tekemättä kyllähän tuo lainsäädäntöprosessi mikä silloin käytiin oli melkoista hutilointia eli todellakin suuressa valiokunnassa tehtiin pykälävastalauseitten pohjalta sitä lainsäädäntötekstiä joka tuotiin tänne saliin äänestettäväksi ja sieltä kaikki nämä normaalit ministeriön huolelliset valmistelut mihin liittyvät yleis ja yksityiskohtaiset perustelut ja vaikutusarvioinnit jäivät

kun täällä nyt on voimakkaasti kritisoitu sitä että olemme pohtineet mihin tämä

laki tasa arvoisesta avioliitosta johtaa ja sanottu ettei se mihinkään johda että täällä pelotellaan ihmisiä niin voin nyt todeta että esimerkiksi opetushallitus on ottanut aika voimakkaan etunojan asioiden eteenpäinviemisessä ja julkaissut oppaan kaikille kouluille tasa arvo on taitolaji tämän oppaan keskeisimpiä viestejä on juuri tämä sukupuolien häivyttäminen se sanotaan suoraan sen esittelyosassa ja sillä pyritään siihen että sukupuolisuus ei enää olisi mies kun tein tästä oppaasta oikeuskanslerille kantelun vain siitä näkökulmasta että suomen laki toistaiseksi tuntee vain kaksi sukupuolta muun muassa laki tasa arvosta on laki tasa arvosta miehen ja naisen välillä niin sain yleisradion toimituksen virheellisen uutisoinnin takia valtaisan solvausvyöryn sähköpostiini tämä kuvaa tätä jännitettä joka tällä hetkellä yhteiskunnassa on tätä arvojen murrosta että jos lainsäätäjänä rohkenee edes kysyä jotakin joka perustuu nykyiseen lakiin niin saa jo jonkinlaisen kyseenalaisen leiman itseensä tämä episodi jonka yleisradio käynnisti johti lopulta siihen että sain sähköpostiini sen luokan vihapostia että se päätyi suojelupoliisin pöydälle ei tämä mitä me täällä nyt puhumme ja sanomme että mikä se kehitys

voisi tulevaisuudessa olla tarkoita sitä että me olemme jotenkin pahansuopaisia me vain nostamme esille näitä asioita jotka jo nyt ovat osittain tapahtumassa ja en ole tasa

puhemies tässä edustaja laukkasen puheen jatkoksi haluaisin myös sanoa että kun täällä moneen kertaan sanottiin että mitä se vaikuttaa avioliitossa olevien parisuhteisiin tai avioliittoon jos tämä sukupuolineutraali avioliittolaki tulee voimaan niin jo se että se alun alkaen on hyväksytty täällä on kyllä tarkoittanut sitä että suvaitsevaisuus on kyllä kääntynyt suvaitsemattomuudeksi ja nimenomaan niin että vaikka kuinka lempeästi yrittäisi puolustaa ja olla perinteisen avioliiton miehen ja naisen välisen avioliiton kannalla esittipä sen kuinka lempeästi tahansa niin sellaista solvausta suvaitsemattomuutta ja kritiikkiä mitä tämän asian ympärillä me perinteisen avioliiton kannattajat olemme saaneet en ainakaan minä ole viiteenkymmeneen vuoteen suomenmaassa aiemmin kokenut eli sanan ja uskonnonvapaus on kyllä jo nyt rajoittunut ja rajoittumassa hyvin huolestuttavalla tavalla ja jos me ajattelemme että länsimaisen demokratian eteenpäin menevän demokratian yksi perusjalkoja on on arvostus ja kunnioitus toinen toistansa kohtaan siten että voimme olla eri mieltä voimme kannattaa eri asioita mutta kuitenkin säilyttää arvostuksen ja kunnioituksen toinen toistamme kohtaan niin minä näen kyllä että se kehitys mikä viimeisten vuosien aikana suomessa on myös tämän avioliittokeskustelun ympärillä ollut on kyllä osoittanut hälyttäviä merkkejä maailma on nopeasti muuttumassa muutoksen mukana on helppo olla mutta niin kuin aiemmin sanoin minusta olisi tärkeää pysähtyä miettimään mitkä ovat niitä asioita mitä on hyvä ja arvokasta säilyttää tässä yhteiskunnassa toivon että tämä kansalaisaloite saa arvokkaan kohtelun ja toivon että miehen ja naisen välistä avioliittoa jatkossakin kunnioitetaan ja se säilytetään tässä maassa

arvoisa puhemies en halua erityisesti jatkaa istuntoa mutta vielä ottaisin esille tämän uskonnonvapauskysymyksen koska tämä oli niin voimakas argumentti silloin kun tätä sukupuolineutraalia avioliittoa kansalaisaloitteen perusteella oltiin viemässä eteenpäin perustuslakivaliokunta silloin totesi mietinnössään että tällä ei tulla puuttumaan uskonnollisten yhteisöjen oppeihin ja tulkintoihin koskien esimerkiksi avioliiton

siinä mielessä tuntuu hirveän kummalliselta että nyt kuitenkin kun tämä lainsäädäntöprosessi on vielä kesken on jo esitetty selkeästi kantoja joissa joissa tätä kirkkokuntien sisäistä itsenäisyyttä tämän asian päätöksessä ollaan haastamassa ja vedotaan nimenomaan sitten tähän maalliseen lakiin että sillä pohjalla tätä asiaa nyt sitten lähdetään rikkomaan siellä omassa kirkkokunnassa tai uskonnollisessa yhdyskunnassa tämä osoittaa sen miten sitä yhteiskunnan lainsäädännön muuttumista tosiasiallisesti käytetään painostamaan näitten yhdyskuntien omaa avioliittokäsitystä täytyy muistaa että kristillisessä traditiossa ja myöskin muissa uskonnollisissa yhdyskunnissa avioliittoon vihkiminen on osa uskonnon harjoittamista siihen liittyy esimerkiksi tietyt rukoukset ja vastaavat se ei ole joku tällainen juridinen toimenpide silloin kun se suoritetaan siellä uskonnollisessa yhdyskunnassa siksi uskonnolliset yhdyskunnat ovat muuten hakeneet ylipäätänsä vihkimisoikeutta koska se ei ole pelkästään sitä juridiikan toteuttamista vaan ennen kaikkea se on

arvoisa herra puhemies haluan vielä täsmentää kun viittasin tähän kanteluuni oikeuskanslerille ja lainaan täältä suoraan opas ilmoittaa perusopetuksen tasa arvotyön keskeisimmäksi pyrkimykseksi sukupuolittuneisuuden purkamisen minusta tämä on aika painavaa tekstiä vielä yksi asia johon kiinnitän huomiota kirkon asema nyt tällä hetkellä kirkkolaki on tietysti suomen laille alisteinen jos nyt käy niin että jotkut papit vihkivät samaa sukupuolta tuosta vihkimisestä tulee laillinen vaikka kirkko itse olisi sanonut että heillä ei ole vihkikaavaa tai tätä ei saa kirkossa tehdä jos nyt sitten joku haastaisi tällaisen papin oikeuteen niin aivan tässä viikolla eräs siviilioikeuden professori totesi että aivan varmasti tulee häviämään sen ja tämä vihkiminen jää voimaan tässä on nyt se problematiikka eli nyt pitäisi sitten jos tämä tasa arvoinen avioliittolaki tulee voimaan pitää huoli siitä säädellä lailla että kirkolle tulee se oikeus

että jos he itse säätävät että homoparia ei saa vihkiä niin se on silloin myös laki kirkon sisällä jota muu lainsäädäntö noudattaa niin kuin norjassa tehtiin tällainen laki ehdottomasti pitäisi tehdä

ihan lyhyesti haluan vielä lisätä sen että norjassa ja isossa britanniassa tätä asiaa ennakoitiin ja huomioitiin tämä tärkeä seikka uskonnonvapauden säilymisestä vaikka maallinen laki muuttui siinä mielessä vetoan pääministeripuolueeseen erityisesti että jos todellakin näyttää siltä että tämä samaa sukupuolta olevien avioliittolaki olisi menossa läpi emmekä emmekä pysty sitä tällä kansalaisaloitteella muuttamaan niin on äärimmäisen tärkeää että yhteiskunta suojaa tällaista keskeistä perusoikeutta kuin uskonnonvapaus siinä mielessä sitten kun näitä liitännäislakeja on vielä vaikka kuinka paljon tekemättä muun muassa sosiaalipuolen lainsääntö on aivan avaamatta siltä osin

ovat hyviä esimerkkejä siitä miten siellä on nähty tämä uskonnonvapaus niin keskeisenä ja tärkeänä perusoikeutena että sitä on haluttu vahvistaa erillisellä lainsäädäntölisäyksellä siitä että ei voida vaikuttaa näitten kirkkokuntien sisäiseen päätöksentekoon ja vielä niin että se on kirjattu sinne lakiin ihan erityisesti eli norjassa viitattiin siihen että jos ei ole liturgiaa sitä varten niin silloin ei pysty pysty tekemään vihkimistä eli silloin jää kirkkokunnan sisäiseksi päätökseksi ja isossa britanniassahan erityisesti kirjattiin että sillä ei pystytä vaikuttamaan englannin ja walesin kirkkojen asemaan tässä asiassa vaan he saavat nämä asiat itsenäisesti